ehdokaslistat viidentoista varajäsenen lisäämiseksi perustuslakivaliokuntaan sekä yhdeksän varajäsenen lisäämiseksi ulkoasiainvaliokuntaan hallintovaliokuntaan lakivaliokuntaan liikenne ja viestintävaliokuntaan maa ja maa ja metsätalousvaliokuntaan puolustusvaliokuntaan sivistysvaliokuntaan sosiaali ja terveysvaliokuntaan

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan me olemme hieman järjestäneet tätä niin että ne ministerit joille etukäteen kysymyksiä ovat aitiossa sen lisäksi on muita valtioneuvoston jäseniä jotka pystyvät olemaan paikalla heillekin voi esittää kysymyksiä ja he vastaavat sitten omilta paikoiltaan

kysymyksiin edustaja puisto
arvoisa puhemies koronatilanteen taloudelliset vaikutukset tulevat olemaan suuria kun yritysten ja yksinyrittäjien kassavirta sakkaa pahasti ja samanaikaisesti ongelma on akuutti tämä koskee myös näiden yritysten työntekijöitä normaalioloissa erilaisia tukia on jaettu sellaisillekin yrityksille jotka eivät ole niitä tarvinneet nyt puolustettavina ovat suomalainen työ ja yrittäjyys poikkeusoloissa monet terveet yritykset eivät kestä jos kustannukset juoksevat mutta tuloja ei ole näiden firmojen on päästävä yli ainakin vaikeimmat kuukaudet jotta konkurssien ja irtisanomisten aalto vältetään on myös tärkeää että vaikeuksiin joutuvien tilannetta korjataan emme voi toistaa yhdeksänkymmentä luvun virhettä kysyn arvoisalta ministeriltä aikooko hallitus lisätä toimintakykyisten pk yritysten tukia ja miten seurataan että toimet kohdistuvat mahdollisimman oikeaan paikkaan

arvoisa puhemies edustaja on täsmälleen oikeassa kysymyksessä nämä ovat täysin ratkaisevia kysymyksiä siinä kun katsotaan sitä miten tästä kriisistä mennään eteenpäin nimenomaan talouden ja työllisyyden kautta kaikissa toimissa mitä hallitus tekee taustalla on mahdollisimman hyvä työllisyyden ylläpitäminen ja siinä yrityksillä on keskeinen rooli lisäbudjetissa laitettiin miljardi lisää rahaa yrityksien suoriin tukiin eli ely keskusten ja business finlandin kautta yksinyrittäjille tuli siinä pieni tuki mutta kyllä ongelma on ilman muuta se kasvaa koko ajan ja hallituksessa on yleisesti ollut henki että lisäbudjettia voidaan tehdä lisää tarpeen mukaan mutta koko ajan pitää muistaa myös se että ei tarkoitus ole lähteä laajentamaan sitä kompensointia muuten kuin siltä osilta miten tulee kustannuksiin liittyviä kompensointeja eli jos yrityksellä on kiinteitä kustannuksia pyrimme kompensoimaan niitä ja hakemaan sinne apua

arvoisa puhemies yritysten tilanne on tosiaan vaikea jos firmat lähtevät alta menevät työpaikatkin ja merkittävä siivu julkisen talouden rahoituspohjasta ainakin jotain tukea on päätetty antaa yrittäjille tähän akuuttiin tilanteeseen nyt tukien ehdoksi on tosin laitettu esimerkiksi yrityksen kehittäminen vaikka ensisijaista on kuitenkin pitää firma edes hengissä tämän vaikean ajan toiminnan kehittäminen on varmasti monelle yritykselle tarpeen mutta uusia tuotteita tai uusia markkinoita ei hankita käden käänteessä yrittäjät ovat muun muassa kertoneet että on tullut tarve sepittää hakemuksiin tarinoita digitalisaatiosta ynnä muusta jotta he saisivat tukea välittömään tilanteeseen arvoisa ministeri tämä ei liene tarkoitus joten kysyn onko teillä tarkoitus puuttua tämänkaltaisiin esiin tuleviin ongelmiin pikimmiten
arvoisa puhemies olen hyvin tietoinen siitä että niin business finlandin kuin elyn puolella kriteereissä on kehittämiseen liittyvät toimenpiteet toisaalta ohjeistus on se että sitä tulkitaan verrattain laveasti tällä hetkellä enkä pane välttämättä pahakseni vaikka yritykset tällä hetkellä myös miettisivät sitä mikä olisi heidän seuraava steppinsä eteenpäin mutta tunnistan erittäin hyvin tämän me löydämme lukuisia aloja joissa sinun on hirveän vaikea löytää kehittämisideaa siitä nykyisestä eteenpäin ja tämä on tuskainen tilanne ja minä takaan takaan ja alleviivaan että minä teen joka ikinen päivä töitä niitten satojen viestien kanssa joita tulee että saataisiin jotain näistä vietyä eteenpäin mutta tämä on vaikea tilanne ja sitten koko ajan pitää miettiä sitä että tämä on tullut äärettömän nopeasti meillä tekevät hirveän hyvää työtä ely keskukset business finland finnvera mutta on on tullut parissa viikossa sellainen vyöry päälle että inhimillisyyden nimissä pitää antaa armoa myös heille vähäsen
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan kun on etukäteen tiedossa se että ryhmistä kaikki ensimmäiset kysymykset liittyvät koronaan niin käytännössä yhdistän lisäkysymykset ja varsinaiset kysymykset

arvoisa puhemies varsinkin palvelualoilla yritykset ovat vaikeuksissa kun ovet on suljettu kuukausiksi tai asiakkaat ovat muuten kaikonneet sadattuhannet työntekijät ovat yt neuvottelujen piirissä samaan aikaan maatalous on päinvastaisissa ongelmissa kun ulkomaalaisia kausityöntekijöitä ei saada matkustusrajoitusten vuoksi tämä osoittaa miten vaarallista on jättää huoltovarmuuden kannalta elintärkeä sektori vierastyövoiman varaan toivomme että tästä otetaan opiksi pitkällä tähtäyksellä arvoisa puhemies maatalouteen on kuulemma mahdotonta saada kotimaasta työntekijöitä ja suurimpana syynä mainitaan heikko palkkaus perussuomalaiset esittävät tänään kiireellistä väliaikaista lainsäädäntöä jonka puitteissa epidemian vuoksi lomautetun tai irtisanotun henkilön oikeus työttömyysturvaan säilyisi tilanteessa jossa vastaan huoltovarmuuden kannalta oleellista kausityötä tämä lisäisi työn houkuttelevuutta myös suomalaisten silmissä lisäämättä kuitenkaan maatalousyrittäjien kustannuksia kyse olisi tietysti nimenomaan tätä vuotta koskevasta järjestelystä kysyn hallitukselta onko teillä

tänään juuri käsittelyssä

jolla mahdollistetaan nyt tänne maahan jo päässeiden kausityötä tekevien maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden mahdollisuus siirtyä työnantajalta toiselle eli ei tarvitse siihen erikseen lupaa hakea tämä tilanne on todella maataloudessa nyt akuutti koska noin viisitoistatuhatta kausityöntekijää on ollut työssä näillä näillä tiloilla tällä hetkellä tehdään kylvötöitä ja ja istutetaan taimia ja niin edespäin eli nyt on se vaihe jolloin luodaan pohja sille mitä satoa sitten loppukesästä tullaan korjaamaan tästä syystä tämä uudistus palvelee sitä että he jotka nyt näissä kevättöissä ovat voisivat myös siirtyä työnantajalta toiselle ja jatkaa eri tehtävissä tehden työtä tietenkin työvoiman saatavuuden kannalta on tärkeää keskittyä siihen että tietoa menee nyt avoimina olevista työpaikoista sitä tehdään yhteistyössä maa ja metsätalousministeriön kanssa tiedotetaan oppilaitoksille työvoimatoimistoille ja niin edespäin jotta näihin työllistyisi mahdollisimman paljon kaikki tehdään sen eteen että maatalous saa

puhemies ministeri haatainen hyvin vastasi siihen mitä tällä hetkellä jo tehdään mutta suhtaudun kyllä hyvin avoimesti tämänkaltaisiin ajatuksiin joita edustaja halla aho tässä nosti esille kannustan myös muita ryhmiä tuomaan näitä ratkaisuehdotuksia pöydälle hallitus suhtautuu niihin vakavasti ja ottaa ne mielellään vastaan me olemme yhdessä ison kriisin ja haasteen edessä tämä edustaja halla ahon esiin nostama haaste on yksi mutta meillä on paljon muitakin haasteita ja kyllä suhtaudun aidon vilpittömästi siihen että yhdessä tätä kriisiä myös ratkaisemme ja otamme tämän edustaja halla ahon esiin nostaman asian

vuotta koronakriisin vuoksi yrityksen liikevaihto on tippunut noin kahdeksankymmentä prosenttia mitä heidän pitäisi tehdä arvoisa hallitus työntekijät ovat olleet nyt noin seitsemänkymmentä prosenttisesti lomautettuna olette ehdottaneet finnvera lainaa finnvera lainaa mutta ymmärtääkseni se on kallis vaihtoehto ja yrittäjälle vaaditaan takuita kaksikymmentä prosenttisesti business finland raha on yksi vaihtoehto vaihtoehto mutta se on tarkoitettu yrityksen kehittämiseen kun taas nyt pitäisi pitää pystyssä yritykset kuten edustaja puisto mainitsi jokainen ymmärtää että tällä hetkellä on hiukan haastavaa kehittää yritystä kysyn teiltä arvoisa hallitus oletteko ajatelleet suoraa tukea yrityksille ja sellaisilla keinoilla

ja on käyty läpi kaikki mahdolliset alueet sen voin sanoa että tällä hetkellä ovat harvassa ne sektorit joissa ei ole hätä eli kyllä me tarvitsemme niitä avustuksia joka puolelle tällä hetkellä sitä kuinka paljon meillä tulee liikkumatilaa varmaan ensi viikon riihessä voidaan pikkasen linjata mutta sanoisin oikeastaan tähän tähän tapaukseen en tietenkään tunne tapausta että on vedottu hyvin vakavasti kaikkiin osapuoliin niin pankkeihin niin verottajaan niin finnveraan kuin elyynkin tulkitkaa laveasti tällä hetkellä tilannetta olemme poikkeuksellisessa tilanteessa ja se koskee kaikkia meidän toimijoita myös julkishallinnon puolella
edustaja sarkomaa
juuri kertonut että henkilöstöä kehotetaan säästämään suojaimia ja myöskin olemaan noudattamatta ja toimimaan vastoin ohjeita husille varmuusvarastoista toimitetut suojaimet ovat olleet osin vanhentuneita thl on kertonut suojainpulan jarruttavan koronatestausta ja kotihoitoon on jopa annettu ohje käyttää huivia suojaimena kysyn miten on mahdollista että hallitus sanoo suojavarustetilanteen olevan hyvä hallituksen tilannekuva näyttää olevan rajussa ristiriidassa kentän toimijoiden viestin kanssa te hallitus vakuuttaa että suojavarusteet varmasti riittävät koko epidemiaan että suojavarusteita riittää sairaaloihin ja kotihoitoon ja niitä on myös riittävästi etulinjassa toimiville poliiseille tämä on aivan välttämätöntä jotta voimme turvata arvokasta työtä tekevän henkilöstön terveyden ja ja hengen samoin tämä on välttämätöntä potilaiden suojaamiseksi moni on todella huolissaan ja ja kysynkin onko nyt tapahtumassa vastaava vakava virhe kuin helsinki vantaan lentokentän osalta tapahtui

mukaisesti ja olemme avanneet nyt nämä huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot näiden suojavarusteiden osalta ja toimittaneet sieltä näitä suojavarusteita kaikille erityisvastuualueille kaikkiin sairaanhoitopiireihin me myöskin tarkkailemme päivittäin tätä tilannetta kentällä on aivan päivänselvää että terveydenhuollon henkilökunta on siellä etulinjassa ja me haluamme suojella heitä ja heidän terveyttään me hankimme nyt jatkuvasti lisää myöskin näitä suojavarusteita kansainvälisiltä markkinoilta mutta näiden suojavarusteiden valmistus on aloitettu myöskin täällä kotimaassa me teemme kaikkemme että näitä suojavarusteita riittää

puhemies huoli on todellakin vakava ja ja kysyn nyt voitteko te luvata että te perutte tämän ohjeen että kotihoidossa pitäisi käyttää omaa huivia suojaimena tämä on herättänyt vakavaa huolta siitä että eikö tässä vaiheessa epidemiaa voida turvata riittäviä suojaimia henkilöstölle sairaanhoitajaliitto ja tehy ovat vakavasti olleet huolissaan suojainpulasta mutta myöskin hyvin ristiriitaisista ohjeista päivittäin esimerkiksi kotihoitoon on annettu aivan erilaisia ohjeita ja pahimmillaan ministeri kiuru antoi samana päivänä kahdet erilaiset ohjeet kotihoitoon ja ja tämä on johtanut siihen tilanteeseen että kentällä ei tiedetä minkälaisia ohjeita noudatetaan kysynkin onko tarkoitus nyt kuulla tehyn ja sairaanhoitajaliiton ääntä ja selkeyttää sitä ohjeistusta jota kentälle annetaan ja kysyn vielä kun kunnat ovat huolissaan siitä riittävätkö suojaimet kun on tullut tärkeä ohje että jokaisella kotihoidon käynnillä ympärivuorokautisessa hoivassa asumispalveluissa pitää käyttää suojaimia niin saavatko kunnat nuo suojaimet kun annoitte ohjeen ministeri kiuru niin varmistitteko että suojaimet riittävät myöskin sinne kuntiin se on aivan välttämätöntä riskiryhmien suojelemiseksi
arvoisa puhemies nyt edustaja sarkomaa on päätettävä eduskunnassa kumpi on linja hallituksella on linja joka on se että kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa olevat asiakkaat ansaitsevat sen että heitä suojellaan tämä linja on kova tiedän sen se tarkoittaa sitä että alueella ollaan hädässä siitä riittävätkö suojaimet jos epidemiaviikot jatkuvat näin se on aivan selvää mutta nyt on kysymys siitä riittävätkö suomessa tehohoitopaikat jos meiltä pettää suojaus sekä tehostetun palveluasumisen kotihoidon suhteen olen ajatellut että ihmisten terveyden ja hengen suojelu on niin tärkeä asia että me teemme sen että me suojelemme näitä kotihoidon asiakkaita ja siitä on pidettävä kiinni tiedän että me pyydämme paljon nyt kentällä on järjestettävä niin kuin tässä edustaja pekonen totesi suojaimet niin että niitä riittää myös kotihoitoon

arvoisa puhemies kuulla pääministerin suusta että hallitus on kiinnostunut muiden ryhmien ehdotuksista ja suhtautuu avoimin mielin niihin ratkaisuehdotuksiin mitä myös opposition suunnalta tulee kokoomus on esittänyt ratkaisuja hallituksen käyttöön niin yritystoiminnan turvaamiseksi työpaikkojen pelastamiseksi kuin lasten ja nuorten oikeuksien turvaamiseksi tässä kriisitilanteessa näistä suojaimista kansainvälinen kysyntä kasvaa koko ajan samassa suhteessa kuin täällä suomessakin ja huoli on kova siitä että suojavarusteita riittää kaikille tarvitsijoille on huoli myös siitä että valmiusvaraston ovet on jo avattu ja osa sieltä saaduista varusteista on jo vanhentuneita miten hallitus aikoo turvata näiden varusteiden riittävyyden ja millä tavalla tätä kansainvälistä kysyntää turvataan myöskin tänne suomeen
arvoisa puhemies täytyy heti alkuun todeta että meidän huoltovarmuusvarastot ovat kansainvälisestikin poikkeuksellisia muissa maissa ei tällaisia varastoja ole ja siitä syystä muualla maailmassa useissa maissa ollaan jo todella pulassa näiden suojavarusteiden kanssa kun me katsomme uutisia päivittäin me saamme lukea kuinka suojavarusteet ovat loppuneet jo monista maista meillä niitä edelleen varmuusvarastoissa on tälläkin hetkellä mutta kuten edustaja siren totesi kansainvälisiltä markkinoilta me yritämme jatkuvasti ostaa lisää kotimaahan näitä

että husissa olisi käytössä huoltovarmuuskeskuksesta toimitettuja vuonna kaksituhattakaksitoista vanhaksi menneitä suojavarusteita mutta tämä ei pidä paikkaansa niitä ei ole toimitettu huoltovarmuuskeskuksesta tämän epidemian aikana

kuin perusongelma on se että se viesti mikä tulee kentältä te kerrotte uskon että teillä on halu löytää ratkaisu tähän suojavarustekysymykseen mutta esimerkiksi eilen erään yliopistollisen sairaalan syöpäosastolta potilas kertoi että henkilöstö oli siellä ilman suojavarusteita eli nämä eivät kohtaa asia täytyy saada kuntoon sitten toinen asia on tämä testaaminen on hyvä että hallituksella on nyt tavoite ja työ käynnissä että testaamisen määrää nostetaan ehdottaisin kuitenkin että me ottaisimme tähän vielä testaaminen on polku ulos tästä kriisistä testaaminen mahdollistaa sen että ne ihmiset jotka ovat sairastaneet voivat palata töihin ja normaalielämään ja tämä on taas polku sille että yritykset pääsevät toimimaan ja työpaikalla työt jatkuvat ja päästään eristämään myöskin ne ihmiset jotka ovat taudinkantajia nyt ehdotan että otetaan paljon kunnianhimoisempi ote yhdessä yksityisellä sektorilla on paljon käyttämätöntä kapasiteettia yliopistoilla on paljon käyttämätöntä kapasiteettia testataan jokainen suomessa sitä tarvitseva voitaisiinko tämä strategia nyt muuttaa
arvoisa puhemies oletan että meillä on sitten sama strategia koska tuo strategia on myös hallituksen strategia ja näin että että myös edustaja orpo sitä julkisuudessa peräänkuulutti me nostamme jatkuvasti testauskapasiteettia päivä päivältä on menty nimenomaan siihen suuntaan että saadaan koko ajan tätä kapasiteettia nostettua me olemme kartoittaneet ne yritykset jotka voivat olla meillä apuna ja tukena tämän testausprosessin eri vaiheissa me olemme myöskin kartoittaneet korkeakoulukentän mahdollisuuden tulla talkoisiin mukaan siinä ministeri kosonen on tehnyt tärkeää työtä

päivässä ongelma on se että me emme hyödynnä edes kaikissa sairaanhoitopiireissä ja kaikilla alueilla tätä päivittäistä maksimikapasiteettia tältä osin nimenomaan tämä teidän linjanne on myöskin tämän hallituksen linja mitä nopeammin ja mitä mitä suuremmalla

testauksesta suomessa laboratoriossa varmistettuja koronatapauksia oli eilen tuhatneljäsataaneljäkymmentäkuusi luku ei ole suurempi koska edelleenkään testeihin eivät pääse altistuneet eivät sairastuneet eivät edes kuumeessa ja hengitystieoireissa olevat

vihdoin viimein ja välittömästi testaaminen myös suomessa sille kuuluvalle tasolle koska todella ilman testausta ei saada todellista tilannekuvaa eikä voida tehdä faktapohjaisesti oikeita linjauksia eikä päättää myöskään niiden kestosta
arvoisa puhemies juuri näin me tarvitsemme tämän koko testiprosessin yhteyteen ne testaajat alkupäähän varsinaisen diagnostiikan laboratorioissa sille tasolle että nämä näytteet voidaan myöskin viedä sen diagnostiikan läpi ja toiseen päähän me tarvitsemme jäljityksen joka johtaa sitten tartunnan saaneen eristämiseen ja altistuneiden karanteeniin laittamiseen tämä on se prosessi jonka täytyy toteutua sen päivittäisen kapasiteetin tasolla ja olemme sitä koko ajan nostamassa ja koska tämä tauti jota vastaan taistelemme on aivan uusi ei se päivässä eikä toisessakaan käy tämä on se suomen linja josta myös edustaja tanus tässä puhui minimi on tällä hetkellä se että tällä nykyiselläkin määrällä pitää testata kaikki ulkomailta tulleet kaikki ne jotka ovat sosiaali ja terveydenhuollon henkilökuntaa joilla on aihetta epäillä pientäkin sairastumista sen lisäksi mitä te juuri äsken esititte nyt me laajennamme riskiryhmien ja muun kriittisen henkilöstön suuntaan

arvoisa puhemies olen tällä viikolla tässä salissa ja ja myös infotilaisuudessa kertonut että meillä yhtenä haasteena itse asiassa tällä hetkellä on se että nämä linjaukset joita hallitus on tehnyt eivät jalkaudu kentälle sillä tavalla kuin pitäisi tämä tietenkin johtuu siitä että meillä on tässä yhteiskunnassa me katsomme tämän kriisin hoitoa sairaanhoitopiirit jotka ovat kuntayhtymiä ja meillä on myös kunnat toimijoina meillä on yksityisen puolen terveydenhuolto ja ja työterveydenhuolto eli meidän sosiaali ja terveydenhuollon kenttämme on aika pirstoutunut tällä hetkellä kaikkialla suomessa niitä linjauksia joita hallitus on tehnyt ei ole noudatettu yksi esimerkki tästä on vaikkapa kela joka on ilmoittanut jälleen että täällä pääkaupunkiseudulla toimipisteitä suljettaisiin tilanteessa jossa ihmiset kipeästi tarvitsevat myös toimeentuloonsa ratkaisuja ja hallituksen linja nimenomaisesti ei ole ollut se että suljetaan virastoja ja tällaisia toimipisteitä jotka ovat ihmisille kriittisiä me joudumme nyt hallituksena joka päivä paimentamaan tätä kenttää että niitä linjauksia noudatetaan jotta nämä ohjeistukset joka puolelle jalkautuvat mutta totean myös sen että tämä on erittäin haastava kokonaisuus

irtisanomiset ovat valitettavasti tänä päivänä satojentuhansien suomalaisten arkea muun muassa suomen suurin työttömyyskassa ytk on varoittanut vakavista ruuhkista ja siitä että vaikka he yrittävät tällä hetkellä rekrytoida henkilöitä hakemusruuhkia purkamaan on hyvin mahdollista että näitä työttömyyshakemuksia käsitellään vielä ennen joulua oikeuskansleri on huomauttanut viime viikolla valtioneuvoston yleisistunnossa että tämäntyyppinen tilanne vaarantaa perustuslaillisen oikeuden sosiaaliturvaan nämä työttömyysturvahakemukset tulisi kuitenkin käsitellä kolmessakymmenessä päivässä millä tavalla hallitus aikoo nyt puuttua tähän tilanteeseen tilanteeseen joka nyt vakavasti uhkaa satojentuhansien suomalaisten toimeentuloa ja myöskin perheitten hyvinvointia onko mahdollista että yritykset kuitenkin jatkaisivat jos on mahdollista tässä tilanteessa palkanmaksua ja niille myöhemmin korvattaisiin sitten

puhemies tämä edustaja essayahin esiin nostama kysymys ja huoli on todella aiheellinen ja me olemme sitä hallituksessa pohtineet olen myös käynyt keskusteluja johtajien kanssa tällä viikolla tästä tilanteesta ja olemme yhdessä yrittäneet myöskin miettiä erilaisia ratkaisuja erilaisia vaihtoehtoja miten me voisimme helpottaa paitsi kassojen tilannetta myöskin kelan tilannetta jotta ihmiset jotka tämän koronakriisin vuoksi joutuvat lomautetuiksi tai eivät kohtaisi tästä syystä aiheutuvia taloudellisia huolia ja ongelmia me seuraamme tällä hetkellä päivittäin paitsi kassojen myöskin kelan tilannetta tällä hetkellä vielä tällaista ruuhkahuippua kelan maksatuksessa ei ole mutta tiedostan sen että että se on edessäpäin ja tulee yleensä vähän jälkijunassa tämä on iso akuutti kriisi johon me yritämme hakea nyt yhdessä ratkaisuja myöskin kassojen johtajien kanssa

arvoisa puhemies oikeusministeri henriksson ilmoitti kahdeskymmeneskahdeksas kolmatta että konkurssilainsäädäntöä muutetaan niin että konkurssiin ei voi hakea viikon kuluttua se on hyvä uudistus ja se on syytä panna merkille mutta tämä konkurssilain muutos ei yksin riitä on edettävä monella rintamalla konkurssin lykkääminen ei auta jos kassan pohja näkyy jos yrityksen tuote olipa se palvelu tai sinällään markkinoilla pärjäävä tulee yritystä auttaa kuopan yli yrityssaneerauksella toisin sanoen velkojen järjestelyllä meillä on yrityssaneerauslaissa hyvä pohja niin sanottu yksinkertaistettu yrityssaneeraus jossa voidaan muun muassa jättää selvittäjä selvittäjä määrittämättä kolmannentoista luvun pohjalta voitaisiin rakentaa yksinkertaistettu menettely onko tämä mahdollista ministeri henriksson
arvoisa puhemies kiitos edustaja harkimolle tästä kysymyksestä me olemme nyt oikeusministeriössä tehneet paljon työtä sen eteen että tässä lyhyessä aikataulussa pystyttäisiin tuomaan tänne eduskuntaan sellaisia uudistuksia jotka edesauttavat yrittäjien hankalaa hankalaa tilannetta mihin he nyt joutuvat tämän koronakriisin vuoksi huomenna meillä on tiedostustilaisuus yhtenä osiona tulee olemaan tämä konkurssilainsäädäntöön tehtävä muutos jolla me tavoittelemme sitä että velkojat eivät pysty asettamaan yritystä konkurssiin ainoastaan maksukehotuksella viikon kuluttua tämä otetaan nyt tästä pois me olemme myös valmiudessa ja valmiita katsomaan minkälaisia mahdollisia muutoksia yrityssaneerauslakiin voitaisiin tehdä mutta ensisijaisen tärkeää on nyt että saadaan ensinnäkin tämä konkurssiuhka pois pelikentältä sellaista esitystä on nyt tulossa mutta myös muuta tulee
arvoisa puhemies elämämme koronan kurimuksessa jatkuu perussuomalaisten puisto nosti esille yrittäjien ahdingon ja sen seuraukset ja edustaja halla aho toi myös maatalouden kausityöntekijöiden tilanteen esille ja perussuomalaisten esityksen siihen meillä on toiminimiyrittäjiä yksinyrittäjiä pieniä ja keskisuuria yrittäjiä vähän suurempiakin yrityksiä ja valtava määrä työntekijöitä tekemässä töitä näissä se miten tästä kurimuksesta selvitään määrittää suomalaisten tulevaisuuden pitkään lukuisten yritysten toiminta on sesonkipainotteista keväällä kesällä ja alkusyksystä tehdään se tulos ja siihen on panostettu vahvasti investoitu isoja rahoja nyt näyttää siltä että koronatilanne tulee jatkumaan vähintään kesään jopa syksyyn eli uusi mahdollisuus tienaamiseen voi mennä pitkälle tässä on kaikki katastrofin ainekset nyt olemassa joten hallitus oletteko tehneet pidemmän ajan suunnitelman ja ottaneet tämän yrittäjien kausipainotteisen tulonmuodostuksen huomioon nyt eivät pelkät lainanotot ja kehittämishankkeet

tämä liittyy laajempaan kokonaisuuteen siitä kuinka me voimme minimoida tämän tilanteen missä nyt ollaan tässä jokainen suomalainen voi nyt auttaa niin yrittäjiä tätä maata itseään siten että noudattaa niin hyvin kuin vain ikinä pystyy ja osaa niitä yhteisiä neuvoja siitä miten koronavirusta saadaan hidastettua ja estettyä hallituksen patteristo sille on että paitsi on lainantakauksia merkittävässä määrin pankkien täytyy saada rahaa liikkeelle niin on maksulykkäyksien käsittelyjä on verohelpotuksia on suoraa tukea pienille keskisuurille isoille firmoille kaikkea sitä

puhemies pääministerin vastaus suojanaamareista kyllä hiukan kuulosti samanlaiselta selitykseltä kuin kaksi viikkoa helsinki vantaan kentän minä toivon että tästä suojanaamarikysymyksestä ei tule nyt uutta lentokenttäepisodia ja toivon että otatte tämän äärimmäisen vakavasti ministeri kulmuni elävästä elämästä esimerkki minuun otti yhteyttä kasvualan yritys kymmenen viiva viisitoista prosenttia vuosittain kasvua eivät saa tällä hetkellä finnveran takausta kun pääoma miinuksella ja sama pankin kanssa he tällä hetkellä työllistävät kymmenen ihmistä joissa on kaksi yrittäjää kuusi ohjelmoijaa ohjelmoijaa toiminimellä yksi tukityöllistetty noin kaksikymmentä tuntia ja kolme nollatuntisopimuksella olevaa työntekijää nyt he pelkäävät että he eivät pääse edes elyn yhden viiden henkilön tukiin koska heillä ei ole tätä yhtä henkilöä siellä kolmeakymmentä tuntia mikä on teidän viestinne tämmöiselle yritykselle joka ei pääse edes tämmöiseen tukeen tällä hetkellä
arvoisa puhemies tähän kysymyksen alkuosaan kyllä minä otan tämän vakavasti otan vakavasti kuten koko hallitus ja me olemme sen vuoksi tätä suojainkysymystä selvittäneet hyvin perusteellisesti meillä on tällä hetkellä kolme hankintarengasta niin täällä kotimaassa niin huoltovarmuuskeskuksen kautta kuin myös sitten ulkoministeriön kautta pyrimme saamaan maahan tavaraa niin pian kuin mahdollista mutta me olemme muiden maiden kanssa tämän saman tilanteen edessä että meillä ei tällä hetkellä kauppa käy sillä tavalla kuin pitäisi me emme saa niin nopeasti tavaraa maahan kuin haluaisimme ja tämä on asia jota suomen hallitus ei yksin pysty ratkaisemaan

eri puolilla maata on eri tilanne kunnissa sairaanhoitopiireissä heidän omien varastojensa tilanne on erilainen kaikkialla ei niin hyvä kuin olisi pitänyt olla sen vuoksi myös huoltovarmuuskeskuksen varastot on avattu ja sieltä nyt toimitettu eri puolille maata tavaraa ensimmäistä kertaa ikinä

noin nopeasti kuunneltuna edustaja wallinheimon kysymyksestä jo tuossa aiemmin minulle sanoitte että tällainen ongelma on ja sanoin jo aikaisemmin että nämä tilanteet tulevat tällä hetkellä hirveän nopeasti siellä on pohjilla vanhaa ohjeistusta ja tänä päivänä on lähtenyt uutta ohjeistusta esimerkiksi finnveran puolelle mutta aiemmin on jo elyille lähetetty lähetetty kirjettä tulkitaan laveasti näitä tilanteita jos on tällainen tilanne jota kuuntelin kuuntelin nyt tuossa nopeasti niin kyllä minun henkilökohtainen ohjeeni olisi elyn kanssa käydä keskustelu tuosta tilanteesta ovatko ne henkilöt just täsmälleen sen kolmekymmentä tuntia siellä töissä ei saa olla tässä tilanteessa mitään merkitystä

on nyt käynnissä yritysten eloonjäämistaistelu suoran rahallisen tuen tarve on akuutti tämä näkyy siinä että business finland ja ely keskukset ovat saaneet eiliseen mennessä kaksikymmentätuhatta tukihakemusta näihin ministeri lintilä jo viittasi yrittäjiltä tulee kuitenkin nyt yritystukihakemuksiin liittyen yhä enemmän valituksia siitä että business finland pyytää älyttömiä lisäselvityksiä sieltä pyydetään tilintarkastajan lausuntoja pienyrityksiltä joilla ei lain mukaan edes tarvitse olla mitään tilintarkastajaa siellä vaaditaan vuoden yhdeksäntoista vahvistettua tilinpäätöstä jota harvalla on hakemuksen tai kirjanpitoajon täytyisi riittää tuen saamiseksi jos valtavasta hakemusmäärästä aletaan tekemään älyttömiä lisäselvityspyyntöjä aika ei riitä niiden käsittelyyn ja yrittäjät saavat tuen sijaan byrokratiaa mihin toimenpiteisiin te aiotte ryhtyä jotta business finland ja ely keskukset saavat kunnon välittömän ohjeistuksen näiden byrokratiakippuroiden vähentämiseksi pelkkä kirje tai lavean tulkinnan ohje ei nyt riitä

arvoisa herra puhemies haluan nyt tässä julkisesti antaa jo kiitoksen business finlandin organisaatiolle joka on tehnyt äärettömän hyvää työtä erittäin nopeassa ajassa valtava määrä hakemuksia läpi toisaalta minulle tulee näitä samoja palautteita koko ajan ja vielä minulle ei ole tullut sellaista palautetta

johon olisin suhtautunut eri tavalla kuin business finland tässä tilanteessa täytyy kuitenkin pitää kriteerit aina kunnossa emme me voi lähteä täysin yliolkaisesti tähän valitettavasti minulla ei ole tällä hetkellä tarkkoja lukuja mitä on mutta on tehty erittäin hyvää työtä täysin poikkeuksellisissa olosuhteissa siinä että halutaan tiettyjä lukuja minä luulen että yleensä taustalla on se että halutaan katsoa tarkemmin yrityksen talous kyllä meidän pitää kuitenkin pitää kiinni siitä että me tuemme niitä yrityksiä jotka ovat elinkelpoisia

arvoisa puhemies kyllä tässä on paljon nyt tehty oikeansuuntaisia toimia mutta se mikä on se yritysten suunnalta tulevien viestien kärki minkä uskon että ministeri lintilä tietää hyvin on nimenomaan erityisesti palvelualan yritysten akuutti kassakriisi ja sitten se että todellakin nämä byrokraattiset kuviot ovat sen verran hankalia että niitä ratkaisuja siihen kassan auttamiseen ei löydy mahdollisimman nopeasti minusta nyt tässä tilanteessa ja komissio on selkeästi antanut siihen suuntaan vinkkiä esimerkiksi valtiontukisäännöksiä pidä lukea kuin piru raamattua vaan nyt pitää tehdä päätöksiä sama kriisi on koko euroopan unionissa ja sen jälkeen kun kriisi on ohi selvitellään sen jälkeen mutta siihen akuuttiin kassakriisiin ja erityisesti kiinnitän huomiota nyt ravintola matkailu ja kulttuurialoihin niitä toimia vielä tarvitaan enemmän esimerkiksi arvonlisäveron palautus tai työnantajamaksujen siirtäminen kokonaan valtion piikkiin se ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen pois yrityksen kontolta tämäntyyppisiä ratkaisuja vielä ehdotetaan ja kiritetään

arvoisa herra puhemies edustaja orpo kiinnitti huomiota tähän ravintola alaan nyt ravintola asetuksen kautta toivottiin valiokunnastakin mietinnössä että että suunnataan kompensaatiota ja tukea näitä tukijärjestelyjä mietitään parasta aikaa työ ja elinkeinoministeriössä siellä on vaihtoehtoja punninnassa ja me tulemme käymään ne tiukasti läpi että mitä voidaan tehdä ja mikä olisi se paras mahdollinen keino vastata tähän tarpeeseen lisäksi yrityksiä kaikkia yrityksiä niin ravintola alaa kuin muita yrityksiä helpottavat ne ratkaisut jotka tehtiin jo työmarkkinajärjestöjen yhteisellä sopimuksella koskien näitä lomautusaikoja lyhentämisiä ja niin edespäin eli sitä kautta tulee myös tukea sitten tänään esittelyssä on yrittäjien työttömyysturvaa koskeva esitys eli yrittäjälle tulee nyt kaikille yrittäjille myös

ja eri muodoissa toimiville yrittäjille mahdollisuus työttömyysturvaan ilman että lakkauttaa lopettaa toimintansa tällä pyritään nyt siihen että turhilta lopetuksilta ja konkursseilta vältyttäisiin ja toimeentulo

arvoisa puhemies tässä ministeri toikin jo esille yksinyrittäjien ja freelancereiden aseman joka on erittäin huolestuttava myös tällä hetkellä he ovat partureita suutareita taksinkuljettajia rakennusalan yrittäjiä jopa sanomalehtesi jakaja voi olla tällainen yksinyrittäjän koronan vuoksi vaarassa ja tilanne on tullut heillekin täysin yllättäen silti on pystyttävä maksamaan laskut ja elättämään perhe siksi on hienoa että hallitus on tarttunut nopeasti toimeen ja pyrkinyt auttamaan myös heitä tämän vaikean tilanteen yli hallitus on antanut tosiaan tänään lakiesityksen yksinyrittäjien väliaikaisesta työttömyysturvasta joka on siinä mielessä tärkeä ja historiallinen että se saatiin näin nopeasti ja lisäksi on päätetty suorista tuista näihin kiinteisiin kuluihin sähköön ja vuokriin ja moniin muihin kun moni varmasti tätäkin kyselytuntia katsova miettii millä tavalla ja miten näitä voidaan hakea niin voisiko ministeri lintilä vielä vääntää rautalangasta näille yksinyrittäjille miten haetaan näitä tukia mitä on saatavilla

arvoisa puhemies täytyy myöntää että tässä on vähän yritysneuvojana tuntenut olevansa viimeiset viikot ja ei siinä mitään se kuuluu ministerin rooteliin tietysti se yksinyrittäjälle tällä hetkellä se sapluuna yritetään tehdä hyvin yksinkertaiseksi kunnassa kaupungissa yrityspuolella on henkilö joka auttaa tässä tilanteessa ja heille tulee siitä kriteeristö millä voidaan myöntää yksinyrittäjälle ja nyt pitää huomata sitä kahdentuhannen euron tukea käytetään kulujen kompensointiin heillähän tulee olemaan työttömyysturvan puolella mahdollisuus siihen noin sillä edellytyksellä että he eivät käytä sitä kahtatuhatta euroa omaan palkanmaksuun eli ensimmäinen ohje omaan kaupunkiin omaan kuntaan yrityspuolelle kaikki ne henkilöt joilla y

korkeakouluissa etäopetuskulttuuri on ollut jo pitkään mutta peruskoulun etätyöalustat ovat täysin uusia tänään aamulla opetushallituksen johtokunnan kokouksessa tuli vakuuttunut olo siitä että suomalaiset lapset ovat turvassa ja kuntia ei ole jätetty tässä asiassa yksin koulujen digiloikka yhdessä yössä onnistui opettajien ja muun koulun henkilökunnan joustavuudella etäopetukseen siirtyminen on kuitenkin nostanut esille koulujen erilaiset edellytykset etäopetuksen järjestämiseen lasten oppimisen kannalta tilanteen pitkittyminen on tietenkin isoin haaste tässä kohtaa on hyvä että opettajien digiosaamiseen tartuttiin jo viime kaudella hallituksen kärkihankkeessa ja lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelmaa on edistetty se on nyt oleellista että vanhemmuuden tukeen kiinnitetään huomiota kun moni perhe on kotona uudessa tilanteessa

arvoisa puhemies kuten edustajakin toteaa suomalaiset opettajat myöskin sivistystoimen johtajat rehtorit kaikki opetusalan ammattilaiset ovat tehneet erittäin ison työn siinä että suomessa hyvin lyhyessä ajassa käytännössä päivässä siirryttiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ja etäopetukseen suomalaisessa peruskoulutuksessa

monessa suomalaisessa perheessä eletään nyt raskaita viikkoja lohdullinen uutinen vanhemmille on se että nykytiedon valossa lapset eivät ole koronaviruksen riskiryhmää lapset ovat kuitenkin koronatoimien vaikutusten riskiryhmää kaikkiin lapsiin ei ole saatu kouluista yhteyttä poliisin mukaan perhe ja lähisuhdeväkivallan määrä on kasvanut vanhempien mielenterveys ja päihdeongelmat tulevat todennäköisesti lisääntymään monessa perheessä avuntarve kasvaa lähiviikkojen aikana kriisin vaikutukset lapsiin näkyvät usein vasta viiveellä aika rajoitusten päättymisen jälkeen tulee olemaan kriittinen varautuminen korjaaviin toimenpiteisiin on aloitettava ajoissa kysyisinkin mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä vähentääkseen poikkeustoimien aiheuttamia lastensuojeluongelmia

arvoisa puhemies edustajan huoli on jaettu huoli meidän suurimpia huolenaiheitamme suomalaisessa koulutuspolitiikassa jo ennen tätä koronakriisiä on ollut se että lasten perhetausta on vaikuttanut yhä vahvemmin lasten oppimistuloksiin ja on päivänselvää että perheet suomessa ovat hyvin erilaisissa tilanteissa mitä tulee mahdollisuuksiin tukea lapsia tämän etäopetusjakson aikana siksikin on tärkeätä että kaikki suomalaiset noudattavat näitä ohjeita jotta tästä poikkeuksellisesta ajanjaksosta tulisi mahdollisimman lyhyt se mitä hallituksessa nyt tehdään on se että yhtäältä ohjeistetaan kuntia siitä että niin perheiden kuin oppimisen tukijärjestelyjen pitää olla kunnossa ja toimia myöskin etäopetuksen aikana perheiden ja lasten oppimisen tuen tarvehan ei ole kadonnut minnekään etäopetukseen siirtymisen myötä ja pitää toimia myös tässä tilanteessa sen lisäksi valmistaudumme myöskin lisäämään resursseja niin oppimisen osalta kuin laajemmin perheiden tukeen on puhuttu lasten ja nuorten omasta tukipaketista jota valmistellaan tässä kevään mittaan jotta me voimme antaa riittävästi lisäresursseja kunnille syksyllä

arvoisa puhemies koronaepidemia on mullistanut meidän kaikkien elämän lyhyessä ajassa ja tilanne on monella tapaa kuormittava ja stressaava hyvin suurelle joukolle ihmisiä minä haluaisin nyt kiittää kaikkia jotka tässä tilanteessa jaksavat ja venyvät normaalia enemmän jotta tästä selvitään olen ollut huolissani perheiden jaksamisesta kun arki on mennyt kokonaan uusiksi koululaisten etäopiskelu ja mahdollisesti samanaikainen päiväkoti ikäisten lasten kotihoito ja arjen pyörittäminen paljon lisävoimia paitsi opettajilta myös vanhemmilta moni vanhempi onkin nyt valtavan paineen alla kannatellessaan perheen hyvinvointia perheen toimeentulosta huolehtimisen lisäksi on järjestettävä etäoppiminen ja päiväajan hoito kotona ajattelen että tässä tilanteessa on tärkeä miettiä miten ennaltaehkäisevästi voidaan tukea perheitä kaikkia perheitä haluaisin kysyä hallitukselta miten perheiden jaksamista voidaan tukea tässä tilanteessa
arvoisa puhemies on hyvin tiedossa että tämä on erittäin raskas ajanjakso myös suomalaisille perheille ja olen moneen otteeseen myös kiittänyt koko hallituksen puolesta vanhempia jaksamisesta ja joustamisesta tässä tilanteessa se mikä perheissä on myös tärkeää muistaa on se että vaikka eletään poikkeusoloissa poikkeuksellisessa tilanteessa niin apua saa ja pitää edelleen pyytää apua on myöskin edelleen saatavilla niin koulujen oppilas ja opiskelijahuollon kautta kuin esimerkiksi kuntien

nämä palvelut ovat käytettävissä ja ja hyödynnettävissä samaten mitä opetussektoriin tulee varhaiskasvatuksen yksiköt ovat auki ja ykkös kolmosluokkalaisilla on mahdollisuus lähiopetukseen mikäli perheessä on sellainen tilanne että omat voimavarat eivät riitä tai oma työtilanne ei salli pienten lasten hoitamista kotona

arvoisa puhemies taistelemme virusta vastaan koska se on välttämätöntä ihmishenkien suojelemiseksi tavoitteena on varmistaa terveydenhuoltojärjestelmän kestävyys ja suojata riskiryhmiä tämän me tiedämme arvoisa pääministeri meidän pitää myös luoda näkymä siihen tilanteeseen että näistä rajoituksista voidaan luopua koska myrskyn jälkeen tulee myös tyyni pitää keskustella siitä millä mitataan se tilanne että pääsemme tästä ulos onko se vaikka tartuntojen lisääntymisvauhti tai vaikka todennettu tehohoitopaikkojen tarpeen väheneminen miten se tilanne määritellään mikä on exit strategiamme

arvoisa puhemies tämä on erittäin tärkeä kysymys hallitus on ilmoittanut ja keskustellut tämän viikon maanantaina että me kokoamme nyt hyvin laajasti ryhmän suunnittelemaan sitä millä tavalla tästä kriisistä päästään ulos tietenkin yhtenä näkökulmana täällä on tämä terveydellinen näkökulma juuri nämä mittarit mistä edustaja adlercreutzkin kysyi ja kertoi mutta tietenkin myös se millä tavalla rakennetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä polku yhteiskuntaan kriisin jälkeen tämä työ on käynnistetty hallitus tulee kertomaan tämän ryhmän kokoonpanosta ja toiminnasta myöhemmin mutta olemme tunnistaneet että tämä on iso kysymys koko yhteiskunnassa ja sen vuoksi tarvitsemme hyvin laajasti osaamista koko yhteiskunnasta nyt tätä työtä tekemään

arvoisa puhemies nyt kun hallitus miettii yritysten tukemista niin yksi hyvä työkalu olisi väyläinvestoinnit se raha ei menisi hukkaan samalla lailla kuin suoranainen tuki joka maksetaan yrityksille se auttaisi myös

töitä meillä kaakkois suomessakin on esimerkiksi valtatie viisitoista saimaan kanavan sulkujen pidentäminen sekä luumäki imatra kaksoisraide ja tällaisia samanlaisia hankkeita on maa täynnä olisiko minkäännäköistä mahdollisuutta että hallitus laittaisi yhden vuoden liikenteestä kerätyt rahat tällä hetkellä väylähankkeisiin jotka kuitenkin on toteutettava todennäköisesti aika lyhyessä juoksussa myöhemmin tällaisessa tilanteessa olisi vielä se etu että tällä hetkellä suomalainen työmies olisi

edustaja laaksoa erittäin hyvästä ja ajankohtaisesta kysymyksestä nyt jos katsotaan näitä työkaluja joita meillä on nyt välittömästi käytössä niin tämä hallitushan lisää perusväylänpitoon joka ikinen vuosi kolmesataa miljoonaa euroa se on ely keskusten eli alueellisten keskusten käytettävissä olevaa rahaa ja se voidaan tahansa aikana vuodesta panna liikkeelle eli nämä asfaltointityöt voitaisiin käynnistää vaikka välittömästi jos näin halutaan merkittävämpiä nopeita toimia on että huoltovarmuuskeskuksen kautta olemme jo tukeneet näitä välttämättömiä meriliikenneyhteyksiä jo useilla kymmenillä miljoonilla euroilla jotta pidetään käynnissä tavaraliikenne suomesta ulos ja suomesta sisään sen lisäksi ollaan käynnistetty näitten suurimpien kaupunkien mal sopimukset joissa on satojen miljoonien eurojen arvosta projekteja toivotaan tietenkin että nämä neuvottelut näitten suurten kaupunkien kanssa saataisiin käyntiin mutta tuossa toukokuussa tulevassa lisäbudjetissa on toivottavasti myös kuljetusalaa ja myöskin tienrakennusta edistäviä toimia

arvoisa puhemies koronaepidemia koskee meitä kaikkia mutta sen vaikutukset jakautuvat epätasaisesti suomalaisten kesken suomessa lähisuhdeväkivalta on paljon yleisempää kuin useammassa muussa eu maassa elämän rajoittuminen tällä hetkellä neljän seinän sisälle on monelle ihmiselle vaarallista jopa hengenvaarallista lehdistä onkin viime päivinä saanut lukea että poliisin kotihälytystehtävät jotka liittyvät lähisuhdeväkivaltaan ovat kasvaneet kysynkin miten hallitus pyrkii turvaamaan uhrien avunsaannin poikkeusoloissa kun uhrin tilanne ja avun hakeminen kun tekijä on samoissa tiloissa kaksikymmentäneljä kautta seitsemän kannan huolta myös näiden perheiden lapsista poikkeusolot tulevat näkymään monin eri tavoin meidän sosiaalityössämme lastensuojelun ja nuorisotyön kuorma tulee lisääntymään viikkojen edetessä kysynkin miten hallitus on huolehtinut sosiaalihuollon toimintakyvystä ja kantokyvystä kun monissa kunnissa on ollut jo ennen epidemiaa huutava pula muun muassa sosiaalityöntekijöistä
tämä menee ainakin kahden ministerin toimialalle mutta vain yksi vastaa ja se on sisäministeri ohisalo

arvoisa puhemies kiitokset erittäin tärkeästä kysymyksestä on juuri näin että poliisi raportoi nyt jo siellä neljän seinän sisällä kun yritetään tehdä töitä yritetään jaksaa kärsitään talousvaikeuksista potentiaalisesti mielenterveysongelmat lisääntyvät tässä kaikessa hallitus on aktiivinen hakee yhtäältä lisäresursseja jatkuvasti poliisille ja toisaalta pidetään huoli siitä että turvakodit ovat jatkuvasti käytössä pidämme huolen siitä että erilaiset auttavat puhelimet auttavat ihmisiä akuuteissa tilanteissa erilaisilla tsättipalveluilla voidaan etänä myöskin hakea sitä apua ja turvaa ne ovat erittäin keskeisiä totta kai nyt kun elämme tässä poikkeustilanteessa niin siinä kuinka lähdemme tästä rakentamaan elämää eteenpäin pitää myös se ennaltaehkäisyn näkökulma nähdä ihan kaikessa ja siellä myös poliisin

tässä kun keskustellaan suojavälineiden riittämättömyydestä ja jatkuvasti tulee uutisissa esille että eri osa alueille ne eivät riitä niin kyllä niitä saatavilla on ja kyllä se huoltovarmuuskeskuskin sen tietää ja moni muukin tietää että niitä on tarjolla vielä hyvin nyt vain pitää nopeasti tarttua tilanteisiin ja toimia yrittäjän hätä on konkreettinen ja kun me tiedämme että ei pelkästään pienillä yrityksillä ole likviditeettiongelmaa vaan myös isoilla niin mitä hallitus konkreettisesti tekee sille että ne yritykset eivät ajaudu

ne pysty kassaa kierrättämään tähän ei ole tullut vielä konkreettista vastausta tähän pitäisi joku lääke löytyä näitä viestejä tulee varmasti ministerille koko ajan ja toinen asia erityisesti nämä pienet yritykset eivät paljon kostu siitä kahden tonnin tuesta koska jo vuokra voi itse asiassa olla se kaksi tonnia kuussa vaikkapa parturiyrittäjällä tai jollakin muulla puhumattakaan kuntosaliyrittäjästä jolla vuokra on tuhansia euroja ja se ei oikeastaan lämmitä heitä pitäisi saada jotain konkreettisempaa koska muutenhan he eivät laita kiinni esimerkiksi liikuntakeskuksia tiedän monta yrittäjää jotka eivät laita niitä kiinni koska he eivät selviä niistä kuluista ja ja vuokrakulu on kaikkein

lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa herra puhemies äsken keskusteltiin lisäksi tietenkin yritysten tilanteiden vaikutukset ovat tulossa varsin nopeasti myöskin kuntiin tänään on täällä esittelyssä ensimmäinen kuntiin liittyvä paketti tämä on siis osa ministeri kulmuni tulee kohta kertomaan lain joka liittyy siis näihin verohallinnon toimenpiteisiin ja viivästyskorkoon viivästyskoron määräaikaisiin muutoksiin ja maksujärjestelyjen ehtojen muutoksiin vaikutusten arvioinnista tämä vaikuttaa kuntiin ja sen takia on samanaikaisesti esittelyssä laki jolla tätä vaikutusta kuntien osalta helpotettaisiin tai jos arviot osuvat yksiin

b pykälä normaaliin kuntien valtionosuuslainsäädäntöön on arvioitu tällä hetkellä olevan yhteensä viisisataaneljäkymmentäseitsemän miljoonaa euroa josta kunnallisvero alenee neljäsataakaksikymmentäkaksi miljoonaa yhteisövero noin neljäkymmentäviisi miljoonaa ja kiinteistöveron osuuden arvioidaan olevan noin kahdeksankymmentä miljoonaa euroa tämä maksatus tulisi samassa suhteessa kunnille ja maksettaisiin valtionosuuksien normaalien maksatuksien yhteydessä tämä olisi vain väliaikainen niin että kun me tiedämme

yritysten pystyvän nämä veronsa ja maksunsa hoitamaan tämän lykkäyksen jälkeen niin siinä kohtaa tämä summa otettaisiin kunnilta pois siitä syystä sanon jo tässä kohden että tämä on siis ensimmäinen osa joka nyt tulee kunnille ja arvioimme tästä eteenpäin ensi viikon aikana meillä toivottavasti on jo yhdessä kuntien ja valtiovarainministerin kanssa tehtynä suunnitelma siitä mitkä ovat seuraavat elementit siihen kuntien varsinaiseen tulojen alenemiseen ja toisaalta menojen kasvamiseen tulevat helpotukset mutta tämä viisisataaneljäkymmentäseitsemän miljoonaa euroa on esityksenä toivomukseni on että eduskunta voisi käsitellä tämän mahdollisimman pian jotta saisimme näin helpotusta

puhemies tämä esitys on todellakin hyvä ja tarpeellinen on on tärkeää että yritysten verotuksen maksujärjestelyjä koskevien tukitoimien

kuntien taloudellista tilannetta heikentävä vaikutus nyt tältä osin pyritään kompensoimaan se toki täytyy sanoa että koronaepidemian vaikutukset kuntien talouteen ovat moninkertaiset tämän esityksen suuruusluokkaan nähden kuntataloutta joudutaan tämän kriisin jälkeen ja toki sen aikana pohtimaan aivan uudesta näkökulmasta ja tältäkin osin hallitusohjelma on jo vanhentunut ja tulisi todellakin käydä nyt tarkasti läpi ja kirjoittaa uudestaan on myös huomattava että kuntien tilanteet vaihtelevat suuresti koronaepidemia runtelee toisia kuntia kovemmalla kädellä kuin toisia kuntakentässähän on eletty vaikeita aikoja jo ennen tätä koronaepidemiaa

päällä ja monissa kunnissa tehtiin juuri ennen koronan tuloa suunnitelmia esimerkiksi opetustoimen palveluverkon supistuksista samoin varhaiskasvatuksen osalta kun lasten määrä vähenee ennakoitua nopeammin näidenkään osalta tilanne ei ole lainkaan helpottunut se että tässä nyt kompensoidaan näitä näitä vaikutuksia ei tietenkään sitten tuo kunnille mitään ylimääräistä uutta ja ajattelen että hallitus varmasti nyt kehysriihessään joutuu aika tarkasti käymään läpi suunnitelmansa kuntien uusista tehtävistä ja velvoitteista niitä ovat esimerkiksi hoitajamitoituksen kirjaaminen lakiin mitä mitä myös kristillisdemokraatit ovat voimakkaasti olleet olleet ajamassa mutta sitten esiin myös oppivelvollisuuden laajentamisen erityisesti nyt tässä suhteessa kun olemme nähneet millä tavalla etäopetus jo tässä alkuhetkinä vaikuttaa olisi kyllä tärkeää että hallitus nopeasti perääntyisi tästä oppivelvollisuuden pidentämisesityksestä meillä on lapsia ja koululaisia joihin opettajat eivät ole edes saaneet yhteyttä tämän etäopetuksen aikana ja on selvää että kun tästä koronakriisistä päästään ohi meillä on kaikilla asteilla runsas joukko lapsia jotka tarvitsevat erityistä tukea ja erityisopetusta ja tähän tulisi nyt suunnata kaikki ne voimavarat mitkä mitkä olisi mahdollista

puhemies tämä hallituksen esitys näistä peruspalveluitten valtionosuuksien muuttamisesta niiltä osin kuin maksujärjestelyjen muutokset ikään kuin etukäteisesti tilitetään on varmasti äärimmäisen tärkeä ja tarpeellinen tällä hetkellä tuohon kuntakenttään mutta on kuitenkin ymmärrettävä se että tässä ei todellakaan sinne kuntiin ole tulossa tulossa nyt ylimääräistä liiallista rahaa kun nyt ajatellaan miten tämä kriisi on on runnellut tietenkin ennen kaikkea tätä terveyspuolta mutta sitten myöskin yritysten ja ja yksinyrittäjien toimeentuloa ja millä tavalla sitten verotulojen kertyminen myöskin sinne kunnallisveron puolelle heikentyy niin tästä tästä kriisistä tulee todellakin erittäin kova ja syvä myöskin kuntien talouden kannalta kunnissa totta kai on huolehdittavana oma henkilöstö joka on nyt tällä hetkellä jos ajatellaan tätä kriisiä ihan sitä oleellisinta henkilöstöä suomessa eli heidän osaamisensa ja heidän työpanoksensa varassa tässä yhteiskunnassa nyt pitkästi ollaan siinä mielessä jotenkin tuntuu että täytyy nyt vain toivoa viisautta sinne hallitukselle juuri tähän kehysriiheen pohtia kokonaisuudessaan mikä on nyt suomalaisen kuntakentän ulostulo tällaisessa tilanteessa erityisesti tulee huomioida se että kun tämä rasitus on nyt ihan tämän normaalitoiminnan ylläpitämiseksi näin kova niin niin kaikesta ylimääräisestä on nyt syytä tinkiä tuossa jo eilen toin puheenvuorossani esille kun pääministeri marin esitteli näitä poikkeustoimenpiteitä samassa yhteydessä poikkeustoimenpiteenä myöskin tämä etäopetuksen järjestäminen jatkuu juuri tämän saman asian mistä edustaja räsänenkin täällä mainitsi meidän on syytä luopua uusista velvoitteista etenkin kun vielä opetussektori itse sitä pyytää heillä ei ole näitten valtavien muutospaineitten keskellä mitä tämä etäopetukseen siirtyminen on aiheuttanut lähteä tekemään uutta muutosprosessia etenkään näin mittavaa ja kattavaa josta oppivelvollisuusiän pidentämisessä kaikille pakollisena olisi kysymys on ymmärrettävä myös se että että nyt tällä hetkellä on valtavan suuria oppimiseroja ehtinyt kertyä näitten lasten välille ja on todellakin erityistarpeisia lapsia ja monenlaisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria nyt sen että päästään palaamaan taas takaisin siihen normaaliin koulurutiiniin pitää olla kaikkein tärkein tavoite ja kaikki panokset on pistettävä siihen että että lapset ja nuoret saavat sen tarvitsemansa tuen todellakin kiitän ministeriä siitä että hän joutuisasti on kuntaliiton kanssa tehnyt näitä järjestelyitä että yksinyrittäjien työttömyysturvaa saatiin nopeasti ja hyvin vähällä byrokratialla eteenpäin sieltä kuntien kautta kuntien viesti sieltä kuntien elinkeinotoimijoitten puolelta on pitkälti se että antakaa jatkossakin kunnille paljon sitä harkinnanvaltaa näissä asioissa koska ne kunnat

yrityksiä ja oman alueen toimijoita siinä mielessä toivonkin että ihan sieltä ministeriön suunnasta mietittäisiin sitä että ja autettaisiin kuntia siinä juurikin näillä hankinnoilla pystyttäisiin nyt varmistamaan että pystyttäisiin pitämään niitä

paikkakunnalle tärkeitä yrityksiä pystyssä tietenkin niin että meillä ei hankintalakia rikota ja kriteerit ovat sellaisia kuin pitääkin arvoisa puhemies me odotamme että tulevissa lisäbudjeteissa varmasti sitten tullaan vastaan erityisillä panostuksilla jotta me pystymme tämän suomalaisen kuntakentän joka meillä poikkeuksellisella tavalla tuottaa hyvinvointipalveluita pitämään pystyssä ja viemään tämän kriisin yli

puhemies meillä on tosiaan käsittelyssä hallituksen esitys eduskunnalle kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta on tietenkin tärkeää että hallitus nyt toimii ripeästi ja siinä mielessä kiitän kuntaministeriä että meillä jo tämä ensimmäinen paketti täällä on totta on tietenkin myöskin se että että vain noin

tästä asiasta lähetekeskustelua tässä tullaan siis korvaamaan kunnallisveron yhteisöveron ja kiinteistöveron osalta tiettyjä kompensaatioita ja näitten maksujen lykkääntymisten vaikutusta ja ja myöskin sitten euroina sitä puolta mutta mitä muita toimia hallitus nyt suunnittelee aikaisemmin on ollut selvää se että kehysriihessä tehtäisiin kunnille myöskin muita toimia ja kun kuntaministeri ja valtiovarainministeri ovat täällä paikalla niin kysyisin että mitä toimia on ja ja

jokainen meistä joka on kuntapäättäjä tietää että kunnat maksavat meidän kuluja kuntayhtymien kautta ja nyt erikoissairaanhoidon kulut kasvavat myöskin niissä kuntayhtymissä joissa ei ole varsinaisia tartuntatapauksia koska kaikki varautuvat siihen ja se on tietenkin tärkeää ja on totta että sitä täytyy tehdä esimerkiksi oulussa jossa siis oulun kaupunki on noin puolet sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon maksupuolesta arvio oli nyt että loppuvuoden osalta pelkästään oulun kaupungin osuus

se tarkoittaa noin sataa miljoonaa euroa kokonaisuudessaan tämä viisikymmentä miljoonaa euroa on on yli puolitoista veroäyriä meidän meidän kaupunkimme osalta plus sitten vielä se että kaupunki on itse laskenut että pelkästään kevään osalta erilaisten verotulojen vähennykset ovat melkein toiset viisikymmentä miljoonaa euroa elikkä puhutaan yli kolmen veroäyrin vaikutuksesta pelkästään sinne veropuolelle jos otetaan vertailu niin niin silloin kun oulussa meidän kaupungissamme tuli tämä ict työpaikkojen noin viidentuhannen työpaikan tippuminen nopeasti lyhyessä aikataulussa silloin yhteisöverot tippuivat vähän reilut neljä veroäyriä elikkä tulopuolella on lähestulkoon yhtä suuresta asiasta kyse tämän vuoden osalta no sitten toiseen asiaan

koulujen osalta ja ja etäopetuksen ja sen puolen osalta tarvitaan toimia ja kunnat tietenkin niitä tällä hetkellä tekevät moni kunta on tällä viikolla esimerkiksi aloittanut erilaisten välipalapussien ja muiden jakelun mikä on tosi tärkeätä lasten arjessa on nyt paljon vähemmän aikuisia ja vähemmän turvaverkkoja ja riski siihen kasvaa koko ajan että sitä lapsen tai nuoren hätää ei huomata eikä sitä nähdä sen takia myöskin kannan huolta lastensuojelun resursseista koska se on muutenkin tässä vaiheessa vuotta niin että huhti toukokuussa tulee yleensä se kaikkein suurin aalto lastensuojelun puolelle meidän on pystyttävä panostamaan ennaltaehkäiseviin palveluihin jotka ovat vastuullisia ja vaikuttavia ja perheille oikea aikaisia kysyisinkin nyt oikeastaan molemmilta ministereiltä kuntaministeriltä ja ja valtiovarainministeriltä kun tiedetään että me olemme tässä viime viikkoina käsitelleet ja tulemme seuraavina viikkoina käsittelemään sellaisia lakiesityksiä ja ja erilaisia toimenpiteitä kuten muun muassa yrittäjän sosiaaliturva jotka eivät ole meidän lainsäädännössämme aikaisemmin niin pystymmekö me tässä vaikeassa tilanteessa antamaan myöskin kunnille kannustimia siihen että he pystyvät tekemään näitä vaikuttavia ennaltaehkäiseviä panostuksia esimerkiksi lapsiin ja nuoriin niitten rahallisten määrien ei tarvitse välttämättä olla edes suuria mutta jos me annamme täältä salista sen viestin että olisi esimerkiksi kymmenen tai kaksikymmentä miljoonaa euroa näissä kuntarahoissa sellaisiin toimiin että kunnat oikeasti lähtisivät esimerkiksi pilotoimaan tiettyjä asioita on vaikuttavia tuloksia viime kausilta siitä että kun kotiapuun panostetaan se näkyy lastensuojelussa ja niin edelleen niin pystyisimmekö myöskin sitä kannustavuutta tuomaan täältä kautta

kuntien rooli tästä kriisistä selviämisessä on erittäin merkittävä ja miksi näin siksi että kunnat tuottavat suurimman osan niistä palveluista joita meidän meidän kuntalaiset sitten käyttävät niin koulutuksesta kuin terveydenhuollosta lastensuojelusta ja niin edelleen ja ovat myös järjestäjinä erittäin monissa tärkeissä palveluissa sinällään tämä esitys jonka hallitus nyt tuo nopealla erittäin hyvä ja kannatettava mutta kuten ministerikin totesi esittelypuheenvuorossaan ei missään nimessä riittävä vaan lisää ehdotuksia varmasti on tulossa ja niitä tarvitaan se mikä nyt tässä on isona haasteena esimerkiksi kasvavien kaupunkien osalta on se että merkittävimmät tulot ovat yhteisöverotuotot ja kuntaverotuotot tuloverojen kautta siis työtä tekevien ihmisten tuloveroista syntyvät kertymät jotka nyt tässä tilanteessa tietysti merkittävästi pienenevät samanaikaisesti kustannukset kasvavat harva kunta vielä on lähtenyt lomauttamaan henkilöstöä mikä on varmasti ihan hyvä asia sillä toivottavaa olisi että että töitä olisi myös tämän kriisin jälkeen ja sitä varmasti tulee olemaan niin kasvatuksen oppimisen kuin sosiaali ja terveydenhuollon

se kunnan osuushan menee aina sen mukaan kuinka monta kuntalaista on siellä hoidettu ja nyt tässä on ehkä tarpeetonta katsoa niin tarkasti minkä kunnan asukas on kun tiedetään että kustannukset sinänsä kasvavat ja tämän tyyppinen tuki olisi sairaanhoitopiireille tässä tilanteessa varmasti erittäin tarpeen ja myös auttaisi kuntia merkittävästi no haluan myös yhtyä näihin

ja räsänen tässä aiemmin esittämiin toiveisiin siitä että hallitus nyt vakavasti harkitsee minkälaisia uusia tehtäviä tässä kunnille annetaan kuten tiedetään kuntien taloustilanne oli jo ennen tätä koronakriisiä erittäin haastava oikeastaan suomessa oli ainoastaan yksi kunta jonka kuntatalous oli hyvällä tilalla ja se on se paikka jossa me tällä hetkellä olemme eli helsinki kaikki muut kunnat olivat jo ennen tätä kriisiä taloudellisissa vaikeuksissa sen vuoksi nyt olisi toivottavaa kuten kuntakentän vahva viesti on ollut että annettaisiin ennemminkin väljyyttä siinä millä tavalla niitä nykyisiä lakisääteisiä tehtäviä hoidetaan ja mahdollistetaan entistä enemmän sitä yhteistyötä ja ja jakamista kuin että nyt lisättäisiin merkittävästi kuntien velvollisuuksia tärkeää nyt olisi kun tästä kriisistä jossain vaiheessa päästään ulos paitsi se että sinä aikana kun meillä on päällä tämä eristäytymistilanne tai karanteenitilanne monissa kotitalouksissa ne palvelut pystytään viemään mahdollisimman hyvin sinne koteihin myös se että nyt jo tiedetään tietysti se että kaikkia ei valitettavasti tavoiteta ja se lisää palveluiden tarvetta sitten tämän kriisin päätyttyä vielä ehdotuksena tai kysymyksenä oikeastaan kun ministerit ovat täällä paikalla kehysriihessä varmasti tulee lisää toimenpiteitä oletteko pohtineet kun me nyt tiedämme että esimerkiksi kunnat ovat myös isoja vuokranantajia monessa tilanteessa ja on paljon muitakin tällaisia isoja institutionaalisia vuokranantajia osa on jo lähtenyt siihen että ne antavat esimerkiksi maksuaikaa tai jopa vuokria anteeksi tiloissaan toimiville yrittäjille ja yhteisöille olen vähän saanut vihiä siitä että mahdollisesti olisi pohdinnassa jonkunlaisia muitakin esityksiä hallitukselta tähän vuokranantajien tai vuokralaisten tilanteeseen niin onko tulossa joitakin esityksiä ikään kuin suoraan tähän jotta kunnissa tiedetään kun tehdään näitä päätöksiä että lähdetäänkö tekemään ikään kuin kuntakohtaisia päätöksiä vai tuleeko valtion puolelta tähän jotakin suoraa

arvoisa herra puhemies hallitus

korvataan koronatilanteesta aiheutuva verotulojen viivästyminen täysimääräisenä tänä vuonna kuntien verotulojen arvioidaan vähentyvän väliaikaisesti yhteensä viidelläsadallaneljälläkymmenelläseitsemällä miljoonalla eurolla se on hyvin merkittävä summa summasta kunnallisveron osuus on neljäsataakaksikymmentäkaksi miljoonaa euroa yhteisöveron osuus neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa ja kiinteistöveron kahdeksankymmentä miljoonaa euroa korvaus maksettaisiin samassa suhteessa kuin kunnille jaetaan vuonna kaksituhattakaksikymmentä kunnallisveroa yhteisöveroa ja kiinteistöveroa lisäksi kunnat saisivat verojen maksujärjestelyihin liittyvän viivästyskoron joka tilitetään kunnille

siis ohjataan helpotusta vuonna kaksituhattakaksikymmentä hyvä niin koronavirus kurittaa kuntataloutta mutta kuinka lujaa sitä on vielä mahdotonta arvioida poikkeusolojen kesto ja valtion ja kuntien elvytystoimet määrittelevät miten lopulta kuntatalouden käy kunnat ovat rajapinnassa ja toimeenpanevat valtion tekemiä päätöksiä valtiolta varmasti tarvitaan vastaantuloa muuten koko kuntakenttä tulee olemaan kriisissä kunnat ovat joutuneet sulkemaan palveluyksikköjä mikä näkyy muun muassa asiakasmaksujen loppumisena kuntien merkittävät ongelmat johtuvat kuitenkin verotulojen vähenemisestä sekä kasvavista sosiaali ja terveydenhuollon menoista sosiaali ja terveydenhuollon menot kasvavat erityisesti hoitotoimenpiteistä ja viruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehtävistä toimenpiteistä kohtaa sote uudistuksen merkitys kasvaa osassa kunnan toimintoja poikkeustilanne vaikuttaa toiminnan sisältöön ja toteutustapaan mutta ei välttämättä kustannuksiin esimerkiksi opettajan palkka on totta kai sama sekä lähiopetuksessa että etäopetuksessa menojen määrään vaikuttaa merkittävästi se miten kunta pystyy siirtämään supistettujen toimintojen henkilöstöä muihin tehtäviin ja sopeuttamaan näiden toimintojen menoja puhemies kuntien on kuitenkin varauduttava siihen että epävarmuus kuntatalouden tulojen ja menojen

kiitän hallitusta tästä esityksestä hallituksessa on selkeä ja kirkas kriisitietoisuus

tulee olemaan avainasemassa mitä kunnille osoitetaan

kyllä kiitoksia tuesta tälle esitykselle kuten tässä on todettu monessa puheenvuorossa arvion tekeminen on hieman haastavaa tässä kohtaa kun me emme tiedä kuinka pitkästi poikkeusolojen osalta kestää ja kuinka pitkälle ne vaikutukset sitten ulottuvat irtisanomisten lomautusten kuntien kasvavien palveluiden ja muiden osalta jotka vaikuttavat sitten sekä menoihin että tuloihin sen takia myöskin tähän hallituksen esitykseen on kirjoitettu sinne loppuun että arvioimme me saamme reaaliaikaisen tiedon verohallinnosta näistä lykkäyksistä mutta arvioimme myöskin siinä kohtaa kun ne tulevat takaisin maksuun ja pystymme muuttamaan tätä hallituksen esitystä tarpeen mukaan kun näemme vaikka syksyllä mihinkä tämä on menossa se on lisätalousarviokäsittelyllä sitten täällä hyvinkin nopeasti jos tuntuu olevan tarvetta esimerkiksi tähän lisäämiseen sitten tähän kysymykseen mitä kaikkea muuta ja millä aikataululla meillä on keskustelut sekä sairaanhoitopiirien kanssa että kuntakentän kanssa ja seuraavaksi huomenna tulee olemaan tilaisuus jossa on laajasti kuntakenttää ja kuntakentän erikokoisten kuntien edustajia ja kuulemme palautetta mitkä heidän mielestään olisivat parhaat keinot ja mitkä ovat tällä hetkellä ne akuuteimmat tarpeet joihinka näitä tulee me olemme lähteneet ajatuksesta kaksi ajatusta että kunnille korvataan näitä menetyksiä ja toinen on että menemme normaaleilla järjestelyillä elikkä valtionosuuksien lisäykset yhteisöveron osuuden muutokset varmaan myöskin tämä edustaja multalan esille nostama suora valtiontuki voi olla tämmöinenkin on ollut

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies hallitus pyrkii kaikin keinoin lieventämään koronakriisin vaikutuksia niin ihmisille kuin yrityksille hallitus on muiden toimien ohessa päättänyt sellaisista verotoimista jotka ovat nopeasti toimeenpantavissa verojen maksulykkäys on tällainen toimi kyse on miljardiluokan avusta yrityksille hallituksen esityksessä ehdotetaan että maksunlykkäyksen kohteena olevista veroista maksettavaa viivästys ja viitekorkoa alennettaisiin väliaikaisesti neljään prosenttiin muutos koskisi ensimmäinen kolmatta viiva kolmaskymmenesensimmäinen kahdeksatta erääntyneitä veroja aikarajaus liittyy koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien kärjistymiseen samalla kun viivästyskorkoa alennetaan väliaikaisesti verohallinto helpottaa omilla toimillaan maksujärjestelyjen ehtoja maksuerät tulevat maksuun vasta kolmen kuukauden kuluttua maksujärjestelyn hyväksymisestä normaalisti erät alkavat kuukauden kuluttua maksujärjestelyssä yritys voi saada maksuaikaa jopa kaksi vuotta maksuohjelmaan lisätään veroja akuutin kriisin ajan automaattisesti eli toukokuun loppuun asti erääntyneet verot tämän jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen arvoisa puhemies esityksessä ehdotettu lakimuutos ja verohallinnon muutokset maksujärjestelymenettelyyn muodostavat kokonaisuuden jolla helpotetaan maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten vaikeaa asemaa tavoitteena on yhdessä hallituksen muiden yrityksiä tukevien toimien kanssa auttaa yrityksiä selviämään tämän poikkeuksellisen kriisitilanteen yli ja siten välttämään konkursseja ja työpaikkojen menetyksiä maksujärjestelyn myötä vuoden kaksituhattakaksikymmentä verotuloja siirtyy seuraaville vuosille eli vuoteen kaksikymmentäyksi ja maksujärjestelyyn liittyy valtiontalouden kannalta selkeästi sekin mahdollisuus että verotuloja jää myös saamatta jos maksujärjestelymenettelyn piiriin tulisi arviolta kymmenen prosenttia veroista vuoden kaksikymmentä verokertymien arvioidaan alenevan yhteensä noin yhdellä pilkku neljällä miljardilla eurolla vaikutusarvioihin liittyy kuitenkin huomattavaa epävarmuutta tilanteen poikkeuksellisuudesta johtuen tällä hetkellä maksujärjestelyjä on kuitenkin hakenut jo noin kahdeksantuhatta yritystä esityksestä kunnille aiheutuvat kunnallisveron kiinteistöveron ja yhteisöjen tuloveron verotuottomenetykset kompensoidaan nettomääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta kymmenen prosentin verosiirtymäarvion mukaan tänä vuonna kompensoitavan veron määrä olisi yhteensä melkein miljoonaa euroa seuraamme hyvin tarkasti verohallinnon kanssa yhdessä kuinka maksujärjestelyyn kuuluvien verojen määrän kehitys menee eteenpäin ja muutosten vaikutuksia verontilityksiin veronsaajille

tämän nykypoikkeusjärjestelyn oloissa jokainenhan saa paikaltaan käyttää sen normaalin puheenvuoron mutta se ei kiellä sitä että puheenvuorot voivat jäädä myös alle kolmen minuutin mittaisiksi jolloinka tähänkin listaan puheenvuoron pyytäneistä jokainen ehtisi käyttää varatussa ajassa puheenvuoronsa

arvoisa puhemies yritetään pitää mielessä tämä verojen maksulykkäys on varmastikin helpoin mahdollinen tapa saada yrityksille ikään kuin lainaa ja jos nyt pitää paikkansa se tieto että se on todellakin niin helppoa että soitat verovirkailijalle ja otat yhteen ihmiseen yhteyttä ja sitä kautta tämä asia onnistuu niin sehän on todellakin hienoa hienoa että tällä tavalla tullaan tässä tilanteessa vastaan veronmaksajia

joka tässä nyt sitten tälle lainalle annetaan laskemisesta seitsemästä prosentista kolmella prosentilla neljään prosenttiin toki voidaan vielä varmasti tuolla valtiovarojen verojaostossa jossa itse olen jäsenenä asiantuntijoita kuulla ja pohtia tätä jos katsotaan nyt tällä hetkellä markkinoilla olevaa korkoa mikä se sitten tuolta pankista on niin niin kyllähän tämä vielä korkea korko on mutta todella niin kuin tuossa alussa mainitsin kun on niin helppoa saada se lainanjärjestely ei ole mitään ylimääräisiä lainanjärjestelymaksuja siinä mielessä se on todella yksinkertaista jos tämä lykkäys on vain puhelinsoiton päässä niin sillä tavalla tietysti on ymmärrettävissä että

näillä saatesanoillani voisin sanoa että että muilta osin kannatan mutta kuuntelen vielä tuolla valtiovarojen verojaostossa tarkasti mikä korkotaso tässä lykkäävässä määrässä olisi sitten oikea tässä tilanteessa olisi tietysti äärimmäisen tärkeää että se olisi mahdollisimman veronmaksajaystävällinen koska tärkeäähän on saada ne pääomat sieltä sitten aikanaan valtiolle

arvoisa puhemies kuten valtiovarainministeri toi esiin tässä ja siinä että me pääsemme tästä yli ja yrityksille tulee sitä toivon näkymää tarvitaan näitä ripeitä ja vaikuttavia toimia kiitos siitä että hallitus on on tämän esityksen nyt valmistellut eli pystyttäisiin erilaisia alennuksia tekemään laskettaisiin tämä viivästys ja viitekorko neljään prosenttiin väliaikaisesti ja maksuerät tulisivat maksuun tosiaan kolmeksi kuukaudeksi ja maksuaika voisi olla jopa kaksi vuotta ensinnäkin arvoisa puhemies toivon kuten edustaja essayah tuossa edellä että valtiovarojen verojaosto miettisi vielä tätä neljän prosentin viivästys ja viitekorkoa koska tässä tilanteessa olisi mahdollista että se olisi myöskin alhaisempi ajatellen juuri sitä että neljä prosenttia on kuitenkin kuitenkin aika korkea tässä hallituksen esityksessä tuodaan esiin että erittäin painavista syistä kuten luonnollisen henkilön kokonaistilanteeseen tai yritystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen liittyvistä kohtuussyistä tämä voisi olla myös koroton kun kyseessä on nyt lähetekeskustelu niin tämä on nyt sitten evästys valtiovarojen verojaostolle että katsotaan se että nämä erityisen painavat syyt ovat myöskin oikeasti sellaisia että että joku niitä pystyy myöskin jossain vaiheessa

sitten vielä

yksi asia arvoisa puhemies joka ei aivan suoraan liity tähän tähän hallituksen esityksen kolmeenkymmeneenkolmeen sisältöön mutta sen nopeasti tässä vielä sanon kun valtiovarainministeri on paikalla kaikki eivät nyt finnveran lainoja eivät saa myöskään business finlandin lainoja sen takia että siellä on edelleen kriteerissä se jos oma pääoma on heikentynyt tai se on jopa negatiivinen liiketoiminnassa ne voivat olla sellaisia tilanteita että on on panostettu tuotekehitykseen laitettu

säätänyt viime kaudella ja muut kulut ovat enintään sataviisikymmentä euroa voitaisiin myöskin yrityspuolelle laajentaa

arvoisa puhemies kiitos hallitukselle siitä että tässä on tuotu nyt tämäkin esitys jolla osaltaan pyritään vaikuttamaan siihen että yritysten tilanne olisi mahdollisimman vähän hankala kaikkihan me tiedämme sen ja olemme varmasti kuulleet kymmeniä tai satoja tarinoita ja nähneet vierestäkin sitä tuskaa mitä monet yritykset tällä hetkellä kokevat sen takia kaikki mitä voimme tehdä sen eteen että mahdollisimman moni yritys tästä kriisistä yli selviää on on hyväksi tässä esityksessä alennetaan maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorkoa viivästyskorkoa ja tosiaan toivottavasti nyt valtiovarainvaliokunta vielä sitten harkitsee onko tämä ikään kuin viivästyskoron alennus nyt riittävä vai olisiko edellytyksiä vielä sitä tästä alentaa tietenkin mahdollistahan on se että kun menee ohi ja rajoituksia päästään purkamaan niin moni yritys pystyy sitten ikään kuin palaamaan normaaliuralle mutta oletettavaa on jos vanhat merkit ikään kuin paikkansa pitävät ja toisaalta lähes kaikki ekonomistit näin ennustavat että ihan samanlaiselle kasvun uralle edes hitaan kasvun uralle tässä ei tulla pääsemään vaan valitettavasti tilanne on toisenlainen ja osa näistä yrityksistä jotka nyt ovat lomauttaneet työntekijöitään päätyy konkurssiin vaikka vaikka olisivat terveitäkin olleet täällä kyselytunnilla kovasti kyseltiin

tuista joita yritykset voivat hakea ja hallituksen puolelta vakuuteltiin että niitä voidaan nyt ikään kuin kevyemmällä käsittelyllä ja ja myöskin ehkä kriteereillä myöntää myöntää silti tuntuu että yrittäjissä on vielä paljon sellaisia jotka eivät ikään kuin usko että että sieltä mitään saavat tai jotka ovat jo jättäneet hakemuksensa aika pitkän aikaa sitten mutta ei ole tullut minkäänlaista vastausta uskon ja olen kuullut myös että käsittelytahti on kova ja paljon päätöksiä päätöksiä tehdään mutta tässä vielä pohdittavaksi olisiko mahdollista vielä lisätä sitä käsittelijöiden joukkoa ja antaa resursseja siihen jotta käsittelyajat olisivat mahdollisimman lyhyitä sillä monen yrityksen osalta kyse ei nyt tietenkään ole pelkästään veroista vaan kaikista muistakin maksuista ja kuluista jotka pitäisi mahdollisimman nopealla aikataululla saada mahdollisimman lähelle nollaa kun se tulopuoli on jo pitkään ollut nollassa jos ei tätä onnistuta tekemään tai saamaan tukea jolla pystytään tästä akuutista kassakriisistä selviämään niin silloin ei valitettavasti kovin paljon vaihtoehtoja jää jäljelle kaikki varmasti ymmärtävät sen että että yritykset ovat meille erittäin tärkeitä työpaikkojen luojia ja totta kai muutenkin tässä yhteiskunnassa joten varmasti hallituskin tekee kaikkensa sen eteen että mahdollisimman moni terve yritys tästä kriisistä yli
arvoisa herra puhemies tämä on yksi toimi millä nyt pyritään ripeästi joutuisasti auttamaan vaikeuksissa olevia yrittäjiä se on erittäin tärkeä niin kuin täällä moneen kertaan on sanottu pidin tärkeänä aikaisemmin sitä että tämä miljardin paketti kaikkinensa tuli nopeasti on tärkeää että tänään on tämä

liittyen ja uskoisin että tämä kokonaisuus myös tämän talon puolesta saadaan ripeästi ja joutuisasti sitten kaikkinensa eteenpäin puhemies minusta on tärkeää nähdä että tämähän tavallaan tulee takautuvasti eli tämä tulee koskemaan jo maaliskuun alusta asti olevia veroja ja päättyy sitten sinne elokuun loppuun kaiken kaikkiaanhan vaikka tässä on sitten näitä verotulon menetyksiä miljardinkin verran tämän vuoden tasoon arvioidaan reilu seitsemänsataa miljoonaa valtion ja viidensadan kuntien puolella niin tämähän on lykkäävä eli sinänsä oikea toimi tässä vaiheessa oli myös tärkeä tietenkin se hallituksen päätös että tämä kuntien osalta kompensoidaan kunnille nämä ovat kaikki tärkeitä mutta tosiaankin on hyvä että myös tätä kautta päästään käsiksi yrittäjien akuutin hurjan tilanteen helpottamiseksi kaiken kaikkiaan sinänsähän tällä voi olla puhemies myös myönteisiä talousvaikutuksia ja kuten sanottua jos tällä pystytään konkursseja estämään ja tilapäisiä maksuvaikeuksia helpottamaan niin kyllä kyllä sillä erittäin paljon myönteistä vaikutusta kaiken kaikkiaan on puhemies verojaosto varmasti käsittelee tämän joutuisasti mutta kuitenkin asiantuntijoiden näkemyksiin paneutuen uskon että tähän korkotasoon hallituksella on ollut joku perustelu me tulemme käymään tietenkin läpi ne näkemykset mitkä tähän liittyvät

puhemies näissä koronapelastuspaketeissa kautta euroopan on ollut yhtenä perussisältönä juuri nämä veronsaajan valtion ja julkissektorin maksulykkäykset verojen siirtämiset niistä muodostuu isoimpia miljardisummia millä nyt välittömästi koetetaan apua kohdentaa tästä hallitus ansaitsee kiitokset että näin ripeästi on tällainen esitys yhdessä tuon kuntien kompensaatiopaketin kanssa tuotu tuo arviohan on kovin tarkka suhteessa siihen kuinka paljon olettamuksia siellä on takana ilmeisesti oikeampi olisi sanoa että se on puolesta miljardista miljardiin ja sekin voi osua sen ohi riippuen siitä miten yritykset käyttäytyvät ja miten syvä tästä tästä koko kriisistä tulee tässä yhteydessä on hyvä kannustaa hallitusta myös laajemmin toisiin korkoihin nimittäin nämä erilaiset lakisääteiset viivästyskorot ja pikavippikorot kautta linjan ansaitsisivat vähintään tässä seuraavan puolen vuoden poikkeustilanteessa tulla säädellyiksi hyvinkin tiukkaan mutta pitäisi osaksi myös pysyvästi alentaa esimerkiksi perinnän kuluja ja korkoja ja samoin ulosottokuluja niiden kohdentumista velallisille ja niissä perittäviä viivästyskorkoja siinä voisi olla tämäntyyppinen määräaikainen hyvinkin radikaali korkojen leikkaus ja pysyvästikin voitaisiin saman tien niitä niitä alentaa meillähän valmiuslaki mahdollistaa jopa jopa valmiuslain käyttöönottoasetusten kautta tällaiset määräaikaiset korkosääntelyt jotka voisivat olla hyvin perusteltuja tässä tässä tilanteessa jossa tätä välitöntä yritysten ja myöskin muiden velallisten tilannetta helpotettaisiin vaikean kriisin oloissa tämä menee enempikin tuonne oikeusministeriön puolelle selviteltäväksi mutta mutta myös verojen puolella on tällaisia eri kohtia joissa tätä tätä voi näiden isojen perittävien verojen verojen osalta arvonlisäveron ja ja näitten valmisteverojen osalta katsoa että mitä siellä

yritykset ovat tällä hetkellä tavattoman suurissa vaikeuksissa ja ahdingossa ja ja olisi todella tärkeää että yksikään terve yritys ei tämän koronakriisin vuoksi ajautuisi konkurssiin siksi annan hallitukselle kiitoksen tästä esityksestä ja näistä muista muista tähän pakettiin liittyvistä esityksistä ihan lyhyesti puhemies kaksi huomiota ensinnäkin toivottavasti yritysten ja yrittäjien kannalta nämä erilaiset helpotuskeinot ovat mahdollisimman pienen ja matalan byrokratian takana jotta niitä on helppo käyttää ja hakea sitten toinen kysymys tähän liittyen on kyllä se mikä on oikea korkotaso tässä on valittu tämä neljän prosentin viivästys ja viitekorko mutta voisiko se olla alhaisempi toivonkin että ministeri tässä vielä perustelisi

arvoisa puhemies halusin käyttää tämän puheenvuoron oikeastaan kiittääkseni hallitusta siitä että näin ripeästi siis näin ripeästi näihin asioihin on tartuttu ja ja tunnistettu myöskin ne ongelmat mitkä ovat yrityssektorilla tässä maksukriisissä minkä he ovat kohdanneet luonteva luonteva konsti on tietysti puuttua tähän antamalla lykkäystä näihin veronmaksuihin tässähän on kaksi hallituksen esitystä nyt peräjälkeen jotka ovat sisaria toisillensa se asia minkä käsittely hetki sitten jäi kesken koski kuntien verotulojen vähenemistä koska sielläkin yrityksille mahdollistetaan verojen lykkääminen ja nyt sitten on kysymys ja siitä että merkittäväänkin tasoon jopa kahteen vuoteen asti voidaan pidentää maksuaikoja jotka koskevat veroja täällä olivat jotkut edustajat hieman päivitelleet sitä että meille jäi vain hyvin hyvin lyhyt aika valmistautumiseen kun saimme vain hetki ennen tätä lähetekeskustelua nämä paperit käsiimme mutta oikeastaan kun olemme sellaisessa kriisissä ja kun tässä joudutaan kiittämään tästä nopeudesta niin yksi kärsimys siinä nopeudessa on että meille tulevat nämä paperitkin viime tippaan olemmehan kuitenkin pystyneet jossain määrin jo seuraamaan mitä täällä on tulossa vastaan niin että eivät nämä täysin yllätyksiä ole mutta kyllä nyt eduskuntakin tässä joustaa me otamme nyt nämä paperit sitä vauhtia kuin ne

esittämä kritiikki aikataulusta nousi myös puhemiesneuvostossa hyvin vahvasti esille mutta päädyimme siihen että tilanteesta johtuen samassa istunnossa otetaan nämä lähetekeskusteluun ja toivon että edustajat pystyvät tämän aikataulutuksen mukaan kuitenkin käymään läpi itseään kiinnostavat esitykset edustajat juvonen ja laakso ja sen jälkeen valtiovarainministeri
arvoisa herra puhemies ihan ensin haluan kiittää hallitusta ja pääministeri sanna marinia äsken kyselytunnilla kävimme keskustelua saanut mahdollisuutta kiittää mutta todellakin kiitos siitä että kuulitte perussuomalaisten puolueen puheenjohtajan jussi halla ahon tekemän esityksen liittyen kausityöhön ja siihen että että näissä tehtävissä voisi toimia henkilö joka on lomautettu tai irtisanottu tällä hetkellä menettämättä työttömyysetuuksia on erittäin hyvä asia että oppositio voi tehdä esityksiä ja niitä hallitus kuuntelee se on tärkeä viesti myös meille tänne oppositioon arvoisa puhemies todellakin olemme tässä hevosen selässä ja täytyy osata toimia nopeasti ja pitää pystyä myös oikolukemaan tärkeintä on se että että asiat etenevät on hyvä että hallitus toimii nyt nopealla tahdilla koska koronavirus ei kysy aikaa mikä on on nyt käsittelyssä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti veronlisäyksestä ja ja viitekorosta annettua lakia siten että maksujärjestelyn tai maksun lykkäyksen kohteena olevalle verolle laskettavaa viivästyskorkoa tai viivekorkoa alennettaisiin määräaikaisesti eli selkokielellä sanottuna kysymys on verojenmaksulykkäyksestä ja tarkoitus on auttaa yrittäjiä

jotka työllistävät alle kaksikymmentä ihmistä eivät kuulu tähän ilmoitusvelvollisuuden piiriin eli puhumme valtavasta määrästä ihmisiä puhumme valtavasta määrästä yrityksiä tämän esityksen tarkoituksena on helpottaa maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten tilannetta ja tarkoitus on tukea yrityksiä siinä että ne pärjäävät tämän kriisitilanteen yli ja vältetään näin myös konkursseja eli erittäin iso ja tärkeä asia arvoisa puhemies se että yrityksillä menee tällä hetkellä huonosti vaikuttaa moneen asiaan tänään kuulimme että muun muassa kesätyöntekijät ovat saaneet ilmoituksia että työtä ei löydy ja kysyisin nyt teiltä ja lähettäisin ehkä myös evästystä ja ja toivomusta täällä käsitellään tänään kuntataloutta ja ja yrittäjien tilannetta niin millä tavalla me voimme tukea näitä nuoria että he kuitenkin saisivat tehdä sen kesätyönsä vaikkakin lyhyemmässä pätkässä löytyisikö sitä kunnasta löytyykö

arvoisa puhemies täytyy ensimmäisenä edustaja kiljuselle sanoa että on se hienoa että omia kehutaan oma kehu on tietysti joskus aikoinaan joo mutta tiedät kyllä mitä tarkoitan pakko on sanoa että asiahan on hyvä sitä en kiellä koska ilman muuta yritykset tarvitsevat tukea mutta himpun ihmettelen tätä nuukailua nyt tässä veron minkä takia sitä ei tehdä esimerkiksi suoraan nollakorkoiseksi tämähän on todella hyvä kohde siinä kohtaa kun yrityksillä menee oikeasti huonosti koska tilanne on se että ei mikään yritys millä on kassassa rahaa jätä verojaan maksamatta sen takia että sen saisi nollakorolla totta kai ne maksavat veronsa veronsa ihan samalla lailla kuin ennenkin koska ne joutuvat ne tulevaisuudessakin maksamaan ja vaikka joku yritys millä olisi varaa maksaa se vero nytten näin tekisikin että se ei maksa sitä nyt vaan maksaa myöhemmin niin todennäköisesti se tekee niin sen takia että se laittaa sen rahan johonkin investointiin mikä myös auttaa sitten ketjureaktiona toisia firmoja elikkä sillä investoinnilla käytetään toisen yrityksen palvelua tai

asia on hyvä mutta himpun tämä hämmentää että kun kuitenkin maailmalta saadaan nollaprossaista korkoa suurin piirtein jonka valtio ottaa niin miksi tähän jätetään vielä

seitsemän prosenttia ja on suunniteltu neljään prosenttiin niin miksi se ei voisi olla vaikka nolla

totta tosiaan tätä esitystä on kirjoitettu ripeästi olemme poikkeusoloissa joten siksi se on tullut näin ripeästi teidänkin pöydällenne ja sitä tietenkin pahoittelen mutta samanlainen lista täällä on muitakin esityksiä vielä tulossa tämmöisessä tilanteessa täytyy kaikkien pystyä ripeästi viemään asioita eteenpäin

tämähän on arvio siitä mikä tulee olemaan tämän veromenetysvaikutus että kuinka paljon tähän hakeutuu yrityksiä me emme voi tietää joten kysymys on arviosta ja kun me vertasimme vaikka ruotsin vastaavaan esitykseen niin meillä tämä on huomattavasti laajempi meillä tämä koskee kaikkia verolajeja meillä on maksuaikaa huomattavasti pidempään ruotsissa hyvin paljon kategorisempi tämä korko tulee siitä että minun tehtäväni on huolehtia myös siitä että valtio ei ajaudu akuuttiin likvidiongelmaan koska sekin on mahdollista me otamme kaksinumeroisen summan velkaa tänä vuonna ja kuitenkin minä joudun huolehtimaan myös siitä että meillä on sitten laittaa rahaa niihin kaikkiin tärkeisiin kohtiin jotka nyt täytyy hoitaa

tavoitellaan myös sitä että tämä kohdistuu niille yrityksille jotka todella ovat hädässä meillä on jonkin verran nyt tietoa yritystukitoimien seurauksena siitä että isot firmat jotka ovat kyvykkäitä tekemään hakemuksia hakevat niitä myös varuilta jo ennakoiden etukäteen ja sitten ehkä pienet firmat jotka eivät osaa kaikkia näitä mekanismeja ja eivät tiedä väyliä hakea eivät itse asiassa edes hae niitä mahdollisuuksia joita hallitus on nyt heille tarjonnut mutta se on tämän koron taustalla että se kohdentuisi nimenomaan niille yrityksille jotka akuutisti kärsivät tästä poikkeuksellisesta tilanteesta ruotsissa tuo vastaava korko on yli kuusi prosenttia ja ehkä vielä lopuksi voin todeta sen että että verohallinto kyllä kaikin mahdollisin keinoin koettaa tehdä prosessista hyvin nopean ja joustavan puhelinsoitolla tai omavero palvelulla sen pystyy hoitamaan niin ettei tarvitse

kaikki ne hyvät joustomekanismit jotka jo nyt ovat olleet käytössä vaikkapa erityisen painaviin syihin liittyen jotka täällä otettiin esille ovat nykyisessäkin lainsäädännössä ja ne ovat tietenkin tässäkin olemassa ja toivon että myös yrittäjät nyt aktiivisesti tekisivät niitä toimia

toimia pienentävät ennakkoverojen suuruutta ja käyttävät kaikki ne joustot joita nyt tarjotaan ja totta kai olen avoin kaikille niille nopeille ajatuksille ideoille joita voidaan helposti verojärjestelmäämme viedä mutta tämän me saamme sinne kaikista nopeiten jos eduskunta näin suo

arvoisa herra puhemies kun valtioneuvosto kuudestoista kolmatta totesi yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi niin tämä tietysti tarkoittaa myös sitä että poikkeusolojen johdosta johdosta yritysten toimintamahdollisuudet ovat ovat vähentyneet

kaupankäyntiin ynnä muuhun ovat tietenkin näkyneet taloudessa samoin rajoittamistoimet näkyvät yrityksissä ja se että asiakkaat ja kuluttajat ovat reagoineet tähän tautiriskiin niin että ovat jääneet pois ravintoloista ja palveluista ja se tietenkin näkyy heikentymisenä yritysten toimintaedellytyksissä erityisesti palvelualoilla näin ollen olemme joutuneet pohtimaan ja hallitus on tunnistanut myös tarpeen siitä miten yrittäjien sosiaaliturvaa voidaan tässä tilanteessa varmistaa näin ollen hallitus on valmistellut toimestani ja minä esittelen nyt väliaikaisen muutoksen yrittäjien työttömyysturvaan tämä muutos koskee nyt kaikkia yrityksiä aiemmin keskustelussa ovat vahvasti olleet esillä freelanceyrittäjät ja pienyrittäjät tämä uudistus koskee kaikkia yrittäjiä tämä laki olisi voimassa kesäkuun loppuun saakka ja sen on tarkoitus tulla voimaan niin pian kuin eduskunta saa sen käsiteltyä toivon mukaan ensi viikolla yrittäjille maksettaisiin siis väliaikaisen muutoksen ajalta työmarkkinatukea ja maksajana on kansaneläkelaitos jonne valtio tämän rahoituksen osoittaa yrittäjälle maksettavaan työmarkkinatukeen ei sovellettaisi odotusaikaa ei tarveharkintaa eikä osittaista työmarkkinatukea koskevia säännöksiä tämän työmarkkinatuen saaminen edellyttäisi että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai sitten vaihtoehtoisesti yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin noin tuhatsata euroa se tarkka luku on on tuhatkahdeksankymmentäyhdeksän euroa kuusikymmentäseitsemän senttiä kuukaudessa tämä tulee jokaista yrittäjänä työskentelevää kohti siis tässä yrityksessä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti miksi tämä summa on näin eksakti se johtuu siitä että aiemmissa aiemmissa tapauksissa on käytetty tuhannen euron summaa ja nyt se on indeksillä sitten tarkistettu tähän tästä on saatu mekanismi joka nyt toimii sitten myös

tämän päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista eli tässä tapauksessa se on sitten koronavirusepidemia olennaista on nyt sitten se että tämän työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista joka on tähän saakka ollut yrittäjille se ehto eli nyt yrittämistoimintaa ei tarvitse lopettaa mitä yrittäjän nyt sitten kuuluu käytännössä tehdä tällaisessa tilanteessa hänen tulee kääntyä te toimiston puoleen tämän työttömyysturvan hakemiseksi näin ollen siellä te toimistossa todetaan tämä tämä koronavirusepidemiasta johtuva päätoimisen työskentelyn päättyminen ja ja se tehdään yrittäjän itse tekemän ilmoituksen perusteella mitä yrittäjältä sitten edellytetään tässä tilanteessa ei vaadita kokoaikaisen työn hakemista te toimisto ei selvittäisi etuuden saamisen edellytyksiä koskien muuta kuin työsuhteessa tehtävää työtä eikä myöskään työllistymistä omassa työssä lisäksi opiskelun vaikutusta eikä alle kaksikymmentäviisi vuotiaan nuoren koulutukseen hakemisvelvollisuutta tultaisi selvittämään tällä on haluttu tehdä tästä prosessista nopea niin että se riittävän nopeasti reagoi tähän

työttömyysturvalain säännöksiä työstä kieltäytymisestä sekä työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja palveluun liittyvistä laiminlyönneistä

ei tutkittaisi sen sijaan jos yrittäjä kieltäytyisi työnantajan hänelle yksilöidysti tarjoamasta työstä niin silloin sovellettaisiin menettelyyn kuitenkin työttömyysturvalain säädöksiä työnhakijan työstä kieltäytymisestä eli jos yksilöidysti yksilöidysti tarjotaan jotain työtä niin sitten se käsitellään ihan normaalisti mahdollisena kieltäytymisenä työstä koronavirustilanteen aikana on kuitenkin hyvin epätodennäköistä että työ ja elinkeinotoimistot kykenisivät tarjoamaan työttömyysetuuden saamiseksi velvoittavaa palvelua tai tekisivät työtarjouksia ja tämän vuoksi tästä tarjotusta palvelusta tai työstä kieltäytymisen selvittämistarve käytännössä tulee olemaan merkityksetöntä tällä hallituksen esittämällä määräaikaisella työttömyysturvalain muutoksella haluamme turvata yrittäjän toimeentulon koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi

arvoisa puhemies hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä on kyllä todella tärkeä tässä talouden sokkitilanteessa ja varmasti yksi elämänlanka yrittäjille tämän vaikean ajan yli niin kuin tuossa ministerin esittelyssä työttömyysturvalakia esitetään muutettavaksi määräaikaisesti ja siltä osin tällä kyetään nopeasti reagoimaan nyt tähän akuuttiin yrittäjien tilanteeseen ja on syytä kiittää hallitusta ripeydestä tuo tuloraja jonka ministeri tuossa kertoi oliko se tuhatkahdeksankymmentäyhdeksän euroa

kuusikymmentäseitsemän senttiä päälle osoittaa että tätä on kiireessä ehditty nyt sitten oikein miettiäkin tässä on todella hyviä elementtejä normaalitilanteessa päätoimisella yrittäjällä on oikeus työttömyysturvaan pääsääntöisesti vain silloin kun lopettaa oman yritystoimintansa ja nyt oikeastaan tämä ratkaiseva lauseke on tässä tässä hoidettu se on hyvä asia samoin myös nämä ohjeet mitenkä yrittäjä tämän etuisuuden piiriin pääsee on syytä nyt tiedottaa mahdollisimman nopeasti eteenpäin koska myös kansanedustajille tulee tähän asiaan liittyviä kysymyksiä koko ajan

nyt se sitten konkreettisesti näkyy yksi elementti on myös se että työttömyysturvaa voi tässä saada takautuvasti eli jos yksinyrittäjältä lähtivät työt alta heti kuudestoista kolmatta kun poikkeusolot todettiin on mahdollisuus saada nyt sitten työttömyysturvaa takautuvasti esityksessä ennakoidaan että noin seitsemänkymmentätuhatta yrittäjää saisi tukea kuukausitasolla ja tämän kokonaissumma valtiolle on noin satakuusikymmentä miljoonaa euroa esityksessä kuitenkin todetaan osuvasti että ilman muutostakin etuusmenojen kasvu voisi olla samanlainen kun yrittäjät joutuisivat lopettamaan yritystoimintansa ja nyt esitetty muutos mahdollistaa yritystoiminnan säilyttämisen kriisin yli muutama oikeastaan tarkentava kysymys tähän lopuksi

koskeeko tämä kolmensadan euron suojaosa myös yrittäjää joka saa työmarkkinatukea onko myös yrittäjällä mahdollisuus saada soviteltua työttömyysetuutta eli niin että lisätulojen tienaaminen leikkaa vain osan tuesta pois eikös se näin ole mutta tämmöinen kysymys minulle tuossa äsken

herra puhemies meillä on kymmeniätuhansia yrittäjiä joiden toimeentulo on koronakriisin takia romahtanut ja aivan erityisestihän tämä on koskenut sellaista yritystoimintaa toimialaan kuuluu lähikontakti asiakkaiden kanssa esimerkiksi vaikkapa vaatekauppiaat parturit kampaajat kauneudenhoito kauneudenhoito tai urheilualan

on erinomaista että saadaan nyt tämä esitys joka mahdollistaa työttömyysturvan näille henkilöille joiden tulotaso on romahtanut ilman että tätä yritystoimintaa tarvitsee lopettaa koska on tietenkin toivottavaa että heti kun pääsemme tästä yli nämä samat yrittäjät voisivat tätä toimintaansa jatkaa kun tässä tämä päätöksenteko koskee ja elinkeinotoimistoa että kansaneläkelaitosta niin että työ ja elinkeinotoimisto antaa tämän lausunnon ja ja kansaneläkelaitos sitten tämän työmarkkinatukipäätöksen ja toimii maksajana niin on tärkeää kun näihin viranomaisiin kohdistuu varmasti nyt myös aikamoista painetta että ne kykenevät toimimaan ja ja nopeasti myös nämä tehtävät ja velvoitteet hoitamaan varsinkin kun tämä lainsäädäntö koskee hyvin rajallista aikaa eli maksetaan ajalta kuudestoista kolmatta takautuvasti ja ja kolmaskymmenes kuudetta saakka eli on kysymys kuitenkin erittäin lyhyestä ajasta jolloin ihmisten täytyisi tulla toimeen kun ne omat yrittäjätulot ovat arvoisa

tässä tilanteessa erityisesti juuri se kohta jossa ei edellytetä tätä yritystoiminnan lopettamista mikä on nyt poikkeus siihen mihin olemme yleensä tottuneet siinä mielessä tämä mahdollistaa sen että jos yritys tämän tämän voisiko sanoa kuolemanlaakson toivottavasti ei niinkään konkreettisen yli selviää niin siinä mielessä sitten yritystoiminnan jatkaminen olisi mahdollista tällä tavalla yrittäjä pystyy kuitenkin sitten sen oman ja perheensä toimeentulon turvaamaan meillähän on nyt monenlaisia erilaisia tukia joilla pyritään vastaamaan vaikkapa näihin muuttuviin ja ja sinällänsä sitten myöskin kiinteisiin kustannuksiin mitä siellä yritystoiminnassa on mutta tällä nimenomaisesti pyritään siihen omaan elatukseen nämä summat mitkä tuossa ministeri mainitsi tuntuvat sinällään kyllä ihan järkeenkäyviltä vaikka tänä päivänä kyllä todella

normaalitkin yksinyrittäjän tulot saattavat todellakin olla hyvin pienet ja pyöriä siellä lähestulkoon tuhat ja tuhannenkahdensadan euron tietämillä muistelen että hiljattain oli tutkimus jossa valtaosalla näistä ihan yksinyrittäjistä se yritystulo oli äärimmäisen pieni tämä laki on toki määräaikainen mutta nyt kun meillä on alkamassa sitten tämä sosiaaliturvan uudistamiseen liittyvän komitean työskentely jossa saan olla mukana omasta puolueestani niin jollakin tavalla ajattelisin että tässä nyt aukaistiin vähän sellaista porttia jota toivon että tuossa komiteatyössä vielä sitten jatkettaisiin ja mietittäisiin voisiko tämä tämäntyyppinen tukimuoto olla mahdollista myöskin tulevaisuudessa juuri näille näille kaikkein pienintä

yrittäjätuloa saaville yrittäjille meillä on soviteltu päivärahaa päivärahaa mutta sen hakemisessa ja niissä ehdoissa on aikamoista byrokratiaa ja taistelua monet yrittäjät ovat sanoneet että on tosi hankala saada yhtäaikaisesti tai esimerkiksi kausiluontoisesti sitä yrittäjätuloa ja toisaalta sitten soviteltua päivärahaa että se on se on melkoinen savotta siinä mielessä täytyy toivoa josko on mahdollista tulevaisuudessa pohtia että tämäntyyppinen työttömyysetuus olisi mahdollista myöskin myöskin sitten näille näille yrittäjille näillä

kiitos hallitukselle tästä erittäin hartaasti odotetusta esityksestä monen yrittäjän tulot lakkasivat jo paljon ennen näitä rajoitustoimia silloin kun alettiin puhua siitä että lähikontakteja pitäisi välttää ja harrastustoimintaa pitäisi välttää ylipäätään kokoontumista pitäisi välttää tästä varmasti on monelle erityisesti pienyrittäjille iso apu päivittäisen toimeentulon turvaamisessa tämän kriisin yli mutta kun puhutaan vähänkin isommista yrityksistä monen pelkästään vuokrakustannukset ovat kuukaudessa jo kymmeniätuhansia euroja ja silloin tämmöisellä muutaman sadan euron työttömyysturvalla on toki merkitystä mutta se ei sitä yritystoimintaa vielä kriisin yli kanna toki näin on että tämäkin palapeli koostuu monesta eri palasesta ja tämä on nyt sen palapelin yksi osa ja erittäin tärkeä ja hyvä hyvä sellainen ja kiitos tästä esityksestä haluan kuitenkin nostaa esiin nyt yhden asian joka tässä yhteydessä ehkä olisi ollut mahdollista korvata ja ministeri kososelle tästä olen viestiä lähettänyt sellainen ammattiryhmä tällä hetkellä ei saa mistään välttämättä palkkatuloa myöskään mitään työttömyysturvaa ovat ammattiurheilijat ammattiurheilijoiden työttömyysturva on hyvin pitkälti olematon mikä johtuu monestakin eri tekijästä työttömyyskassat eivät heitä yleensä ota jäsenikseen toisekseen silloin kun joutuu ikään kuin työttömäksi on kuitenkin jatkettava harjoittelua eli ikään kuin jatkettava sitä työnsä tekemistä ja silloin saattaa olla mahdotonta ottaa vastaan mitään muuta työtä ainakaan täysipäiväisesti mutta toimeentulo loppuu kuitenkin silloin jos esimerkiksi seuralta loppuu maksukyky tai ei ole sopimusta pidemmäksi aikaa nythän monet urheiluseurat ovat erittäin erittäin pahoissa hankaluuksissa oman taloutensa kanssa kun toimintaa ei käytännössä ole ja kaikki lipputulot ja toimintamaksut ovat tällä hetkellä pitkälti jäissä olisiko nyt mahdollista että valiokuntakäsittelyn aikana tähän esitykseen vielä tuotaisiin määräaikaisesti sellainen mahdollisuus että ammatikseen urheilevat jotka tällä hetkellä ovat joutuneet eivät työttömiksi mutta olemaan ilman palkanmaksua voisivat myös päästä työttömyyspäivärahan piiriin sekään tietenkään ei ole

välttämättä pitkällä aikavälillä juuri se kaikista tarkoituksenmukaisin ratkaisu mutta saattaisi jopa olla että tämä on se helpoin tapa hoitaa heidänkin osaltaan tätä työttömyysturvaa koska tässä kuitenkaan ei ole kyse ansiosidonnaisesta päivärahasta vaan nimenomaan perustyöttömyysturvasta joka on kaikille sellaisille jotka nyt työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuvat kunhan nämä työnhaku ja työn vastaanottovelvoitteet täyttää se kuitenkin ehkä pitää vielä nostaa esiin että yksi haaste siinä on monesti se että siinä tilanteessa kun urheilija olisi valmis ottamaan vastaan työtä ja laskisi sen varaan että voisi ottaa vastaan jotakin työtä ei myöskään meidän virastoissamme välttämättä ole aina ihan hirveän paljon ymmärrystä sentyyppisestä ammattiryhmästä kuin ammattiurheilijat ovat tämän esitän nyt vielä ministerille harkittavaksi voisiko tätä esitystä täydentää valiokuntakäsittelyn aikana

puhemies yhdyn kiitoksiin joita hallitukselle on esityksestä moni kantaa huolta paitsi omasta yritystoiminnastaan myös perheensä elatuksesta ja niin kuin tiedämme yrityksen vaikeudet eivät koske pelkästään yrittäjää vaan lopulta meitä kaikkia koko yhteiskuntaa yrittäjät ovat kaivanneet lainarahan lisäksi suoria tukia ja hallitukselta niitä on tullutkin myös tämä esitetty työttömyysturvan saaminen voidaan katsoa suoraksi tueksi jota yrityksen tarvitse maksaa takaisin laskun koronakriisin ratkaisemisesta maksamme lopulta me kaikki tulevaisuudessa ja toivon että myös silloin meiltä löytyy yhteisvastuuta ja yhteistä näkyä ja rakentavaa yhteistyötä tehdä päätöksiä jotka jotka auttavat meitä eteenpäin tämä hallituksen esitys on tosiaan erinomainen ja on saanut jo eduskuntatalon ulkopuoleltakin huomattavasti kiitosta ja myönteistä palautetta haluan kuitenkin yhteen asiaan tässä kiinnittää huomiota tässä esityksessä todetaan

väliaikaiseen työttömyysturvaan liittyy se että työmarkkinatuki maksettaisiin ilman lapsikorotusta tätä perustellaan sillä että tällöin etuus olisi samansuuruinen kaikille yrittäjille ja sujuvoittaisi toimeenpanoa kelassa ehkä työministeri osaa sanoa joten kysynkin teiltä kuinka suurta työkuormaa lapsikorotuksen maksaminen tässä tilanteessa arvioiden mukaan kelalle aiheuttaisi mielestäni myös tässä poikkeusolojen työttömyysturvassa voisi olla täysin kohtuullista ottaa huomioon lapsikorotus ja sisällyttää se työmarkkinatukeen koska tiedämme että erityisesti tässä tilanteessa lapsiperheet ovat todella tiukoilla toivon että jos mahdollista niin tämä lapsikorotus tähän työttömyysturvaan nyt sisällytettäisiin

arvoisa herra puhemies kiitos tästäkin lakiesityksestä tämä voi olla silta yli synkän virran sille yrittäjälle joka tällä hetkellä miettii millä tavalla

yrityksessä katsottaisiin päättyneen ja päättymisen syynä olisi hyvin laajalle levinnyt vakava tartuntatauti yhteydenottoja tulee tosi paljon niitä tulee hoitajilta mutta niitä tulee myös yrittäjiltä ja erityisesti pienyrittäjiltä kysymykset ovat olleet tällaisia mikä on minun sosiaaliturvani kuinka minä tästä selviän siinä mielessä on erittäin että hallitus nopealla tempolla vie muun muassa tätä esitystä eteenpäin tässä esityksessä kyseessä on siis työmarkkinatuki jonka kela maksaa yrittäjälle jonka toiminta on lamaantunut se on valtion osoittama raha ja tuen saamisella ei ole odotusaikaa eikä tarveharkintaa eli ne kuulostavat asioilta jotka ovat niin sanotusti kevyttä byrokratiaa yrittäjä ei joudu siellä taistelemaan oikeuksiensa puolesta vaan hän saa nopealla tempolla ja helposti apua itselleen

amerikkalainen liikemies thomas edison on todennut varmin tapa menestyä on vielä kerran ja näin se varmasti on että kun tästä koronakriisistä mahdollisesti päästään yli niin yrittäjät edelleen nousevat jaloilleen ja tekevät kaikkensa että voivat käynnistää uudelleen sen yritystoiminnan laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa kolmaskymmenes kuudetta kaksituhattakaksikymmentä saakka näin äkkiä ajatellen aika nopeasti tulisi se päättymisajankohta

me emme tiedä mitä koronan kanssa tapahtuu ja kuinka kauan tämä kriisi meitä koettelee itse kyllä arvelisin että menee vuoden loppuun saakka ennen kuin kaikki tasaantuu suomessa tämä on todella pitkä haasteellinen aikakausi mitä me elämme kysyn

ja apu yrittäjälle joka mahdollisesti tuolla kesäkuun lopussa ajattelee että nyt minä lähden käynnistelemään uudelleen tätä toimintaa millä tavalla tällaista tukea ja apua yrittäjän on mahdollisuus saada

meneillään oleva kriisi on aiheuttanut unettomia öitä ja epätoivon tunteita lukemattomille yrittäjille moni miettii tälläkin hetkellä miten hän pärjää tilanteessa jossa asiakkaat ovat kadonneet tai myynti on minimaalista jos sitä on ollenkaan olen huolissani näistä ihmisistä pienten yritysten takana koronakriisi ei ole normaalia yrittäjäriskiä kukaan heistä ei ole voinut varautua tähän ei näillä yrittäjillä ole aikaa odotella viikkoja heidän pitää saada leipää pöytäänsä ja maksaa laskut juuri nyt he ovat kampaajia kosmetologeja hierojia siivoojia leipureita taksinkuljettajia ja kivijalkakauppiaita omista ystävistänikin löytyy jokaiseen edellä mainitsemaani ammattiryhmään kuuluvia ja heistä on hetkessä mennyt kaikki työt osalla puhelin vielä soi mutta se soi koska asiakas haluaa tehdä varatun ajan peruutuksen eräs ystäväni juuri eilen sanoi että jokainen puhelimen kilahdus hätkähdyttää ja saa toivomaan ettei se vain olisi peruutus hänen toiveensa on ettei kahdenkymmenen vuoden yrittäjäura pääty konkurssiin toinen ystäväni taas totesi että häneltä menee kaikki arvoisa puhemies tämä tilanne on pakottanut meidät kehittelemään pikaisesti erilaisia tukitoimia yrityskentälle ja onkin ollut todella lohduttavaa huomata täällä kuinka laajasti tässäkin salissa on viime päivinä tunnustettu yrittäjien tärkeys yrityskenttämme pitää kuitenkin sisällään hyvin erilaisia ja monenlaisia yrityksiä joiden auttaminen vaatii erilaisia kohdennettuja toimia yksi tämän vuosituhannen trendeistä on ollut voimakas kasvu ja suomen yrittäjien arvioiden mukaan maassamme on jo noin satakahdeksankymmentäkaksituhatta yksinyrittäjää ja se on lähes enemmän kuin vielä vuosituhannen alussa tätä kasvua ja sen tuomaa potentiaalia me emme saa hukata meidän täytyy pitää huolta siitä että nämä ahkerat ja rohkeat ihmiset selviävät mahdollisimman kuivin jaloin tämän kriisiajan yli eivät hyödy vain nämä ihmiset vaan samalla myös koko suomi arvoisa puhemies yrittäjille nyt esitetty mahdollisuus päästä työttömyysturvan piiriin on ehdottoman tärkeä askel ja siitä haluan hallitusta kiittää tämä yhdistettynä suunniteltuun kahdentuhannen euron toimintatukeen auttaa varmasti yrityksiä mutta vielä on liian aikaista ja mahdotonta tietää kuinka paljon vastaavia tukia ja päätöksiä tarvitsemme vielä lisää ennen kuin kriisi on lopullisesti takanamme kahdentuhannen euron toimintatuen osalta täytyy vielä varmistaa että kaikilla kriteerit täyttävillä yksinyrittäjillä on tasavertaiset mahdollisuudet saada tätä avustusta ja että kunnilla on riittävät valmiudet hakemusten nopeaan käsittelyyn eri puolilla suomea

näistä tehdyistä päätöksistä menee varmasti perille jotta yrittäjät ovat aina ajan tasalla erilaisista muutoksista ja tukimahdollisuuksista poikkeusolojen tuomat tilanteet aiheuttavat monen yrittäjän silmissä hyvinkin epäselviä tilanteita ja tällöin on erittäin tärkeää että heillä on riittävästi neuvoja ja apuja saatavilla jotta he eivät jäisi yksin tässä tilanteessa tukemalla yrittäjiä me tuemme koko suomea ja pidämme huolta siitä etteivät yhdeksänkymmentä luvun laman painajaiset toistu ja siitä että pääsemme kriisin jälkeen nousemaan mahdollisimman pian takaisin omille jaloillemme nyt jos koskaan on oikea aika suosia suomalaista ja paikallisia palveluita

arvoisa puhemies ulkomaalaisten työnteko oikeuden laajentamisesta ehdotetaan että sallittaisiin kaikille laillisesti maassa oleskeleville kolmansien maiden kansalaisille työnteko huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeillä aloilla ja tehtävissä tässä kyse on tehtävistä joissa kansanterveyden takia tapahtuva rajaliikenteen rajoittaminen suomen rajoilla aiheuttaa työvoimapulaa kyse on näin ollen tehtävistä jotka mainitaan komission kolmaskymmenes päivä maaliskuuta antamissa tiedonannoissa tehtävinä joiden osalta jäsenvaltioiden tulisi sallia rajaliikenne näitä ovat esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset maatalousalan kausityöntekijät kuljetushenkilöstö elintärkeän tai muuten välttämättömän infrastruktuurin parissa työskentelevät henkilöt elintarviketeollisuuden työntekijät sekä vanhustenhoidon ja

tämä laki siis koskisi kaikkia maassa jo nyt oleskelevia ulkomaalaisia eli kaikkia voimassaolevia oleskelulupia viisumeita ja kausityötodistuksia laki tukee näin ollen omaehtoista varautumista maassa ilman että rohkaistaan ihmisiä matkustamaan yli rajojen me tiedämme nyt että rajaliikennettä siis rajoitetaan ja liikenneyhteydet suomeen ovat heikentyneet merkittävästi yhtä lailla lähialueilla ihmisiä kehotetaan olemaan matkustamatta ulkomaille ja monet maat myös estävät ulkomaille matkustamisen suomen edustustoissa kapasiteetti käsitellä lupahakemuksia on tällä hetkellä hyvin rajallinen ja näin ollen siltä varalta että maahan saadaan myös uutta ulkomaista työvoimaa laki koskisi myös sitten heitä eli tämä laki on tähdätty nyt poikkeusoloihin ja ja ykkösvaihtoehtona oli kytkentä valmiuslain soveltamiseen mutta se sitten osoittautui aika mutkikkaaksi joten näin ollen tässä esitetään että laki olisi voimassa tämän vuoden loppuun saakka jos se pitää kumota aiemmin niin sitten se esitetään kumottavaksi mutta jos poikkeustila jatkuu yli vuodenvaihteen niin sitten esitetään sitä jatkettavaksi näin ollen tällä pyritään varmistamaan sitä että että me pystyisimme huoltovarmuuden kannalta tärkeissä tehtävissä varmistamaan mahdollisimman hyvin työvoiman saatavuuden ja sitä että nämä säännökset olisivat tältä osin joustavia niin että ihminen voi siirtyä työpaikasta toiseen ilman ilman vaikeutettuja prosesseja kiitos

arvoisa puhemies hallitus on ryhtynyt pikaisesti toimiin jotta tässä kriisitilanteessa suomalainen yhteiskunta toimii ja jotta meillä olisi myöskin tämän kriisin jälkeen yhteiskunta jossa jossa on mahdollista esimerkiksi kaupasta ostaa suomalaisia tuotteita tällä esityksellä on tarkoitus varmistaa suomalaisen yhteiskunnan pärjääminen ja esimerkiksi suomalainen ruoantuotanto siitä haluan myöskin antaa kiitoksen ministeri haataiselle että että tämä esitys on pikaisesti saatu tänne eduskuntaan tässähän on siis tarkoituksena että meillä on myös kriisin jälkeen lautasilla ruokaa ja suomalaista ruokaa mutta on myös tarkoitus varmistaa se että että kun tämä saatu hoidettua niin nämä ruoan hinnat eivät olisi aivan pilvissä sen takia että tarjontaa on vähän olennainen osa esityksessä mielestäni on se että tämähän koskee jo tällä hetkellä suomessa olevia ja työluvan omaavia ulkomaalaisia henkilöitä aivan kuten ministeri haatainen tässä toi esille meillähän on rajat tällä hetkellä kiinni täältä ei voi lähteä pois eikä tänne voi tällä hetkellä tulla joten on mielestäni aivan järkevää ja luonnollista että mahdollistamme jo täällä olevien oleskeluluvan omaavien henkilöiden

aloilla mielestäni on tärkeää myös huomioida että tässä esityksessä tämä laki on sidottu määräaikaan sen sen on tarkoitus olla voimassa vuoden loppuun asti ja ja kuten ministeri toi esille sitten jos tämä kriisitilanne hellittää

on mahdollista myös purkaa toinen tärkeä huomio liittyy siihen että tämä esitys koskee vain tiettyjä aloja ja ja näitä aloja on on lueteltu tässä esityksessä ne liittyvät erityisesti huoltovarmuuteen ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittisiin aloihin kuten maatalouteen rakentamiseen ja ja elintarvikealaan no me pääsemme tätä hallintovaliokunnassa vielä perkaamaan ja ja hyvä niin mutta olisin vielä kysynyt ministeriltä niin että myös näihin aloihin ja näihin työtehtäviin liittyy tämä tavanomainen työsuojeluun liittyvä valvonta ja muu työmarkkinoiden valvonta jota tällä hetkellä hoitavat useat eri viranomaiset kuten avit

puhemies tämä hallituksen esitys on tuiki tarpeellinen suomen huoltovarmuuden näkökulmasta esityksellä sallitaan kaikille laillisesti maassa oleville kolmansien maiden kansalaisille työnteko huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeillä aloilla ja tehtävissä joita on määritelty komission tiedonannossa arvoisa puhemies nämä alat jotka tässä on lueteltu

arvoisa puhemies esityksessä halutaan muuttaa ulkomaalaislakia ja eun ulkopuolelta tulevien kausityöntekijöiden maahantuloa ja ja oleskelua koskevaa lakia väliaikaisesti koronakriisistä johtuen maataloudessa erityisesti satokaudella marjanpoiminnassa ja muissa vastaavissa tehtävissä ulkomaalaisten osuus työntekijöinä on erittäin korkea suuri osa näistä ihmisistä on kausityöntekijöitä he tulevat maahan tekevät työtä ja lähtevät maasta he eivät kuormita sosiaaliturvaa ja palveluita eivätkä jää maahan työn loppumisen jälkeen lähtömaita ovat esimerkiksi ukraina valko venäjä thaimaa venäjä vähemmän ihmisiä tulee enää baltiasta ja puolasta maataloudessa ja puutarhoilla työskentelee suomessa vuosittain kuusitoistatuhatta kausityöntekijää tuhannenviidensadan tuhannenviidensadan työntekijän tarve on arvioitu kriittiseksi maa ja metsätalousministeriön ja huoltovarmuuskeskuksen mukaan syy maahanmuuttajatyövoiman suurelle määrälle on alan vaatimaton palkkaus maaseudun työnantajaliiton ja teollisuusliiton työehtosopimuksen mukaan tuntipalkat liikkuvat noin kahdeksan euron ja yhdentoista euron välillä opiskelijoilla vain kuusi euroa tunnissa perussuomalaisilla ei ole mitään kausityöntekijöitä vastaan kausityöntekijä jonka työpanoksesta on hyötyä ja josta saadaan veroja on eri asia niin taloudellisesti kuin muiltakin osin kuin henkilö joka jää maahan millä tahansa oleskeluluvalla ja kuormittaa sosiaaliturvaa ja palvelurakennetta yleensä yhtä paljon riippumatta varsinaisesta statuksestaan

ulkomaalaislainsäädäntö ei mahdollista tällaista alanvaihtoa tämän muuttaminen on tietysti järkevää järkevää olisi myös hyödyntää huomattavan alhaisesta työllisyydestä kärsiviä ei työperäisen oleskeluluvan ja kansainvälisen suojeluaseman saaneita maassa on valtava ja yhä kasvava ulkomaalaisten työttömien reservi kuten tiedämme koronaepidemia lisää merkittävästi myös suomalaisten työttömyyttä arvoisa puhemies kiireellisesti annettu ja ilmeisen kiireessä valmisteltu hallituksen esitys on epäselvä yhtäältä siinä esitetään edellä käsittelemiäni järkeviä ja kannatettavia asioita toisaalta mukaan on ujutettu muita niin sanottuun työperäiseen maahanmuuttoon liittyviä perinteisiä hankkeita joilla yksi ei pitäisi olla mitään tekemistä maatalouden satotyön tai muun juuri ulkomaalaista työvoimaa kaipaavien alojen kanssa ja kaksi jotka eivät koskekaan jo maassa olevia ulkomaalaisia vaan tulevaisuudessa saapuvaa tai saapuvaksi toivottavaa maahanmuuttoa

samat ongelmalliset kannustinloukut koskettavat yhtä lailla ulkomaalaista sen jälkeen kun hän on varmistanut maahan jäämisen työttömyysetuudet ja sosiaaliturvamme eivät kannusta ottamaan vastaan matalasti palkattua tai lyhytkestoista työtä varsinkaan jos henkilö sijaitsee korkeiden asumiskustannusten alueella ja erityisesti mikäli perheessä on lapsia palkka on liian alhainen sosiaaliturvaan nähden tai sosiaaliturva on liian korkea palkkaan nähden meillä on kohta suomessa kolmesataakaksikymmentätuhatta uutta lomautettua tai työtöntä edellisten työnhakijoiden lisäksi työhalukkuutta varmaankin löytyisi jos hallitus toisi eduskuntaan lain joka mahdollistaisi esimerkiksi kausityön tekemisen maatiloilla ilman että sillä on vaikutuksia

merkittävä ongelma on siis se että se ei käsittele vain maassa jo olevia ihmisiä vaan vihjaa myös uusista maahanmuuttajista nimenomaan vihjaa sillä kohdat joissa asiasta puhutaan ovat hyvin lyhyitä ja sanomassaan epäselviä eri alojen elinkeinojärjestöt ovat esittäneet perusteluja ulkomaisen työvoiman välttämättömyydestä eri toimialoilla perusteluissa viitataan toimialan ja tehtävien kriittisyyteen joko huoltovarmuuden tai alan yritysten elinkeinon ja toimeentulon vaarantumisen tai molempien kannalta perussuomalaisten mielestä on vastuutonta haluta maahan lisää ihmisiä kun niin ulkomaalaisten kuin suomalaisten lomautukset ja työttömyys lisääntyvät merkittävästi suomen rajojen on määrä olla koronaepidemian vuoksi kiinni eivät ne ole ne suomen ulkomaanedustustot jotka ovat auki käsittelevät tälläkin hetkellä näiden niin sanottujen kriittisten alojen viisumi ja oleskelulupahakemuksia komissio julkaisi muutama päivä sitten päivä sitten luettelon näistä kriittisistä aloista mutta kuten edellä sanoin hallitus tulkitsee tätä laveasti nähtävästi kaikkia aloja joissa on merkittävästi ulkomaalaisia työntekijöitä voidaan hallituksen mukaan pitää kriittisinä olipa syy alan korkealle ulkomaalaisedustukselle mikä tahansa perussuomalaiset taas on sitä mieltä että päinvastoin tavoitteena pitäisi olla että yksikään kriittinen ala ei voi nojata ulkomaalaiseen työvoimaan ja sen saatavuuteen esityksen perusteella siis myös muihin kuin jo maassa oleviin ulkomaalaisiin sovellettaisiin samoja ehtoja esityksessä sanotaan siltä osin kuin rajaliikenteen rajoituksista huolimatta maahan saapuu työvoimaa ulkomailta nämäkin voisivat karanteenin jälkeen työskennellä kaikilla edellä mainituilla aloilla lupatyypistään riippumatta esitys ei ole johdonmukainen hallituksen rajaliikenteen vähentämistä koskevan tavoitteen kanssa se on johdonmukainen tämän osalta ainoastaan esityksen siltä osin kuin kyse on jo maassa olevista henkilöistä mutta esitys koskee myös poikkeustilan aikana myönnettäviä uusia oleskelulupia ja viisumeita myös muilla kuin oikeasti kriittisillä aloilla kuten maataloudessa alojen määritteleminen kriittisiksi vain siksi että niillä on paljon ulkomaalaisia kiertää koronarajoituksia ja poikkeuslakeja tämä tehdään ennen kuin on edes yritetty etsiä keinoja saada työvoimaa maamme sisältä arvoisa puhemies esitys on kannatettava jo maassa olevien ulkomaalaisten osalta huomionarvoista kuitenkin on että jos esitys koskisi vain heitä se olisi jo itsensäkin mielestä turha siinä nimittäin sanotaan näin se lisää työvoiman tarjontaa potentiaalisesti kymmenillätuhansilla henkilöillä mutta käytännössä työllisyysvaikutuksen voi odottaa jäävän joihinkin satoihin kyse ei ole muutamastasadasta maassa olevasta ulkomaalaisesta tavoite on helpottaa matalapalkka aloille saapuvaa maahanmuuttoa vaikka rajamme ovat kiinni ja vaikka maa on pian täynnä lomautettuja ja työttömiä ihmisiä

arvoisa herra puhemies tosiaan hallituksen

esityksellä vähennettäisiin talousvaikeuksia erityisesti maataloudessa ja puutarha alalla ja se on siinä mielessä tärkeä että on erittäin merkittävää että sopivan kausityövoiman saanti pystytään turvaamaan tässä on näitä aloja lueteltu osittain tämä liittyy myöskin tähän komission tiedonantoon ja komission tiedonannossa nämä tehtävät jotka on määritelty välttämättömiksi tehtäviksi ja tarpeiksi ovat muun muassa terveydenhuollon ammattilaiset maatalousalan kausityöntekijät kuljetushenkilöstö elintärkeän tai muuten välttämättömän infrastruktuurin parissa työskentelevät henkilöt elintarviketeollisuus sekä eri hoitotyöntekijät ajatellaan nopeasti että kattava lista mutta yksi kausityöntekijöitä paljon käyttävä ala suomessa on erilaiset luonnontuotealat eli puhutaan marjanpoimijoista ja kaikesta siitä mitä tuolla meidän metsissämme on ja mitä myöskin elintarvikkeiksi jalostetaan me kaikki tiedämme että suurimmaksi osaksi lähes täysin niiden

arvoisa puhemies koronaviruspandemian johdosta työnantajien asema on tällä hetkellä poikkeuksellisen haastava pandemia ja sen johdosta tehdyt rajoittamistoimet sekä kansalaisten kokema pelko tautia kohtaan vähentävät merkittävästi taloudellista toimintaa yhteiskunnassa tällä on ollut merkittävä vaikutus yrityselämään kun yritysten asiakkaiden määrä on voimakkaasti vähentynyt lisäksi myös yritysten rahoitusasema ja taloudelliset toimintaedellytykset ovat heikentyneet voimakkaasti hyvin lyhyen ajan kuluessa hallitus on kahdeskymmenes maaliskuuta sopinut taloustoimista koronaviruspandemian haittojen minimoimiseksi nyt käsiteltävänä olevalla esityksellä toteutetaan yksi osa linjatuista taloustoimista työnantajan työeläkevakuutusmaksun tilapäinen alentaminen työmarkkinajärjestöjen tekemän ehdotuksen pohjalta

arvoisa puhemies tässä tämä kohta ja kolme seuraavaa viidestoista viiva kahdeksastoista kohdat on tänään hallituksen esityksinä tänne eduskunnalle annettu ja ne ovat osa tätä hallituksen kahdeskymmenes kolmatta päättämää laajempaa toimenpidekokonaisuutta jossa päätettiin näistä laajoista toimista jotta meidän yrityksemme pystyisivät selviytymään koronakriisin yli ja toisaalta sitten noissa seuraavissa esityksissä päätetään myös siitä että meidän työntekijät myös pystyisivät selviytymään kun heidän sosiaaliturvansa tässä tilanteessa olisi parempi tähän ehkä haluan sen verran todeta että olemme ikään kuin liikkuvassa junassa koko ajan eli

pysty sanomaan lukumääräisesti tarkkaan minkä verran oli ihmisiä työntekijöitä kaiken kaikkiaan lomautusten piirissä silloin kun nämä esitykset tehtiin mutta jos katsomme mitä on tapahtunut tänään ja mitä on tapahtunut eilen niin tänään kello kolmentoista yt neuvottelujen piirissä oli kolmesataakolmekymmentäkolmetuhatta työntekijää ja eilen oli vähemmän mikä kertoo siitä että nämä toimet mitä hallitus silloin kahdeskymmenes kolmatta nyt tänne eduskuntaan on tuotu ovat enemmän kuin välttämättömiä se on tullut meille kaikille päivä päivältä ja itse asiassa melkein tunti tunnilta yhä selvemmäksi ja sen takia pidän erittäin tärkeänä että myös tämä palikka tässä isommassa kokonaisuudessa eli tyel maksun alennus

kaksi pilkku kuusi prosenttia pystytään myös täällä eduskunnassa ripeästi viemään eteenpäin mitä sitten tähän tulee niin tämä on todellakin tilapäinen sen haluan myös tässä painavasti todeta että ei näitä ole tarkoitettu pysyviksi tämä on tilapäinen ja tämä tulee toivottavasti voimaan mahdollisimman pikaisesti ja laki on voimassa aina sinne kaksituhattakaksikymmentäviisi saakka sen takia että kuolettaminen eli tavallaan tämän alennuksen takaisinmaksu pystyy tapahtumaan sitten siellä kaksituhattakaksikymmentäkaksi viiva kaksituhattakaksikymmentäviisi niin kuin tässä hallituksen esityksessä kaiken kaikkiaan sanotaan ja totean että sosiaali sosiaali ja terveysvaliokunta haluaa käsitellä ja toivon että myös pystyy käsittelemään tämän esityksen ripeästi siinä aikataulussa että tämä saadaan nopeasti voimaan

herra puhemies tämäkin hallituksen esitys on tullut kiireellisesti ja pikaisesti ollen vielä tuossa aamupäivällä ei julkinen eli todella vähän aikaa me kaikki edustajat olemme saaneet tähän esitykseen tutustua joskin tämä on sosiaali ja terveysvaliokunnassa toki jo ollut tiedossa tässä esityksessä ehdotetaan annettavaksi laki työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna kaksituhattakaksikymmentä työeläkevakuutusyhtiöiden työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun työnantajan maksuosuutta alennettaisiin tilapäisesti kaksi pilkku kuusi prosenttiyksikköä on aivan totta että kaikki tuki työnantajille ja yrityksille on nyt annettava tässä karmeassa koronakriisissä ja niitä siltoja selvitä tämän vaikean yli on turvattava sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja vehviläinen tuossa jo luki nämä karmaisevat karmaisevat luvut tuossa helsingin sanomat oli päivittänyt tätä yt neuvotteluissa olevien ihmisten määrää ja ja linjasi jo tällaisen että heitä on liki neljäsataatuhatta ihmistä eli tämä on kuin kello mikä käy koko ajan ilmestyy jostakin uusi ihminen joka tulee lomautetuksi tai yt neuvottelujen piiriin kyllä hätä siellä ihmisillä on suuri todella suuri ja se on käsin kosketeltava niissä kaikissa viesteissä joita varmasti jokainen saa ainoastaan uudellamaalla lomautettujen ihmisten ja yt neuvotteluissa olevien ihmisten määrä on noin kaksisataatuhatta ihmistä ja siellä on työnantajia liki tuhatneljäsataa elikkä jo pelkästään uudellamaalla puhumme valtavista summista ja silloin haemme niitä pelastusrenkaita millä tavalla voisimme niitä yrittäjiä tukea muun muassa inkoon kunta pieni kunta uudellamaalla on tehnyt päätöksen että ei peri muun muassa vuokria näiltä pieniltä yrittäjiltä

onko tämä esitys sillä tavalla että yritys joka mahdollisesti pärjäisi tämän kriisiajan ylitse voisi olla osallistumatta näiden vakuutusmaksujen tilapäiseen alentamiseen ja voisi jatkaa normaalilla tavalla voisiko tässä olla joku hakemusmenettely kenties että että jolla menee hyvin ei tarvitsisi osallistua tähän

arvoisa puhemies oikeastaan täydentäisin siltä osin edustaja multalan puheenvuoroa kun hän viittasi puheenvuoronsa alussa siihen että tämä yrittäjien työeläkevakuutusmaksun kahden pilkku kuuden prosentin alennus ei välttämättä ole nyt selkeästi suoraan suuntautumassa niille yrityksille jotka ovat kaikkein suurimmissa vaikeuksissa jos joudutaan lomauttamaan puhumattakaan irtisanomaan ihmisiä niin alennus ei siinä siinä tilanteessa hyödytä en silti vastusta tätä ajatustapaa tässä on ihan hyvä pohja myöskin tältä osin nyt luoda helpotusta koska valtaosa yrityksistä kärsii koronakriisin aiheuttamista taloudellisista vaikutuksista ja nyt on löydettävä kaikki konstit joilla tulla vastaan epäilemättä työeläkevakuutusmaksut ja siellä taustalla olevat työeläkerahastot ovat suomen suurin taloudellinen voimavara joka on ollut passiivisessa käytössä vuosikymmenet ja sitä on vaan kasvatettu viime vuosihan taustaksi tähän on hyvä nähdä se mistä nyt kaksituhattayhdeksäntoista oli työeläkehistoriamme jättimäisin rahastojen kasvuvuosi reaalituotto oli yksitoista pilkku viisi prosenttia rahastot kasvoivat yli kaksikymmentä miljardia euroa ennätykselliseen kahteensataanviiteentoista miljardiin se on jo käytännössä lähes sata prosenttia kansantuotteesta ja se on koko maailmassa suurin julkinen eläkerahastovaranto joka on kerätty tulevia tulevia eläkkeitä varten muualla maailmassahan käytäntö on lähinnä se että ei rahastoidakaan tällä tavalla saksassa siitä on jo pitkä historiallinen kokemus jolloin eläkevarat ovat huvenneet erilaisiin kriiseihin ensimmäisen ja toisen maailmansodan jälkeen ja siellä on järjestelmä samoin kuin ranskassa jossa nykyinen työssäkäyvä sukupolvi maksaa aina edeltävän sukupolven eläkkeen se tällä tavalla suomessa on luotu joka tapauksessa tämä varanto josta meillä on nyt hieman varaa tinkiä minkä myöskin tämä hallituksen esitys tässä juuri tekee kysyisin kuitenkin ministeriltä kun hän on tässä paikalla tässähän on yksi ulottuvuus joka on kiintoisa nämä asiakashyvitykset suomen eläkejärjestelmähän on kuten sanottu kansainvälisesti rahoituksellisesti kestävimpiä parhaita eläkejärjestelmiä

mercer global pension index tämän kertoo mutta se on kustannustehoton siis se on kallis järjestelmä ja yksi kalleimmista komponenteista tässä ovat nämä asiakashyvitykset jotka eivät sinänsä kuulu eläkejärjestelmän luonteeseenkaan ollenkaan niihin käytettiin viime vuonna yli neljäsataa miljoonaa euroa valtava rahasumma joka annetaan ohitse tämän eläkejärjestelmän perustehtävän joka on siis kerätä työeläkevakuutusmaksuja ja maksaa eläkkeet ne asiakashyvitykset on käytetty tietoisesti konstina jolla houkutetaan työnantajia vaihtamaan eläkeyhtiötä kritisoitu ja tätä on myöskin suomessa finanssivalvonta halunnut arvioida kun edustaja satonen edellisen asiakohdan yhteydessä kysyi yrittäjien työttömyysturvasta että voisiko siinä olla mallia tulevaan niin kysyn ministeriltä ministeriltä voisiko tässä nyt olla meille mallia siitä että suomessa aidosti uudelleenarvioitaisiin koko tämä asiakashyvitysjärjestelmä joka on luonteeltaan eläkevarojen väärinkäyttöä meillä on kyse siitä että eläkevarat kerätään eläkkeitä varten tässä mittakaavassa yli neljänsadan miljoonan osuuksilla viime vuonna rahaa yrityksille suurimmille yrityksille pääsääntöisesti tästähän eivät pienimmät yritykset välttämättä edes hyödy tässä suhteessa kysyisin onko nyt sitten mahdollista testata myöskin tätä asiaa tässä kriisitilanteessa kun meillä on vähän tämmöinen laboratoriotilanne monien muidenkin

arvoisa puhemies hallituksen esitys alentaa työnantajien maksuosuutta työntekijän eläkelain mukaisesta vakuutusmaksusta on erittäin tervetullut tässä vaikeassa tilanteessa meidän on tehtävä kaikkemme työnantajien ja yritystemme taloudellisten vaikeuksien helpottamiseksi vaikeuksien yrityksillä ei ole ollut mitään mahdollisuuksia itse ennaltaehkäistä tai joihin varautua tässä tilanteessa on tehtävä kiireellisiä päätöksiä ja isolla pensselillä siksi on hyvä että esitys koskee kaikkia työnantajia kaikkia yrityksiä riippumatta siitä miten hyvin tai huonosti heillä tällä hetkellä menee tämä maksualennus tuo pientä helpotusta kaikille yrityksille eikä varmasti haittaa yhtäkään takaisinmaksuaika on riittävän pitkä jotta se ei rasita työnantajia liiaksi edustaja juvonen ehdotti että esitys ei koskisi kaikkia työnantajia vain ne yritykset jotka haluavat tämän alennuksen voisivat saada sen esimerkiksi hakemusmenettelyllä sellainen menettely johtaisi käsittääkseni turhaan byrokratiaan ja ja myös veisi aikaa eikö nyt olisi luotava järjestelmä joka nopeasti saadaan toimintaan ja yritysten hyödyksi

arvoisa puhemies me käsittelemme nyt työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäistä alentamista tänä vuonna sen mukaan työnantajan maksuosuutta alennettaisiin tilapäisesti kaksi pilkku kuusi prosenttiyksikköä mikä on tervetullut toimi tässä akuutissa tilanteessa missä meidän yrityksemme ja monet monet työnantajat tällä hetkellä ovat maksunalennus olisi voimassa toukokuun alusta vuoden loppuun maksunalennuksesta aiheutuva tasausvastuun tasausvastuun pienentyminen katettaisiin korottamalla työnantajamaksua tilapäisesti vuosina kaksikymmentäkaksi viiva kaksikymmentäviisi siten että tilapäisen alennuksen vaikutus saadaan kompensoitua kokonaan

tällaisia muutoksia hetkessä jossa eläkelaitosten sijoitusvarallisuudesta on sulanut hetkessä leijonanosa on hyvin tärkeää että tällaisesta kompensaatiosta huolehditaan osana kokonaisuutta meidän yhteinen vastuumme on huolehtia eläkejärjestelmän kestävyydestä ei vain lähivuosina vaan myös lähivuosikymmeninä me emme eläkejärjestelmien kohdalla puhu vain muutamista vuosista vaan useista useista vuosikymmenistä eteenpäin tietäen kuitenkin sen että yritysten haasteet tulevat jatkumaan vuosia näen että tässä kohdassa on myöskin tämän esityksen keskeinen ongelma nimittäin se että helpotukset tulevat vastaan uusina korotuksina tulevina vuosina kun kuitenkin näemme että yritysten taloustilanne ei varmasti ihan nopeasti korjaudu tämän jälkeen me olemmekin esittäneet että työnantajamaksut otettaisiin valtion maksettavaksi määräajaksi

arvoisa puhemies tänäänkin tässä salissa on aika monta kertaa puhuttu että kuinka näitä päätöksiä on jopa talon ulkopuolella kehuttu no voi olla että meillä on eri piirit minä olen yrittänyt tässä metsästää viikon ajan yrittäjää joka kertoisi minulle niistä positiivisista asioista että nyt näyttää hyvälle että taidan pelastua

kyllä hallitusta kiitän siitä että tällaisia tapoja on mutta pakko on tässäkin kohtaa sanoa että jos puhutaan tällaisesta kahden pilkku kuuden prosentin tyel maksun alentamisesta mikä tässäkin tapauksessa on on oikeasti tavallansa vain laina tietysti ne eivät joudu maksamaan takaisin ketkä menevät tässä välissä konkurssiin niin oikeasti tämä tekee karkeasti laskettuna varmaan siellä viiva kolmekymmentä euroa kuukaudessa

on siitä kiinni etteivät ne saa kahta kolmeakymppiä per työntekijä hommattua kuukaudessa sen saman määrän kerää melkein sieltä kahvihuoneen kahvihuoneen lattialta niistä tyhjistä pulloista eli kyllä minun on pakko sanoa että minä ihmettelen sitä että eikö nyt oikeasti pystytä tekemään sellaisia ratkaisuja että nämä meidän yritykset oikeasti koska tämä on sellaista puuhastelua että emme me näillä kyllä oikeasti pelasta ketään ja jos olen oikein väärässä niin minun puhelinnumeroani saa jakaa niille yrittäjille ketkä ovat näitten hallituksen esityksien ansiosta tällä hetkellä pelastumassa minä haluaisin

tätä keskustelua varten varatut kolmekymmentä minuuttia on ministeri pekosen loppupuheenvuoroa lukuun ottamatta käytetty kolme viiva neljä minuuttia
kiitos arvoisa puhemies haluan kiittää teitä edustajia erittäin hyvistä ja rakentavista puheenvuoroista ja haluan tähän alkuun myöskin heti pahoitella tätä kiireistä aikataulua nyt joudutaan todella poikkeuksellisen nopeasti tekemään näitä esityksiä tämän kriisin vuoksi ja sen takia pidin tärkeänä että sosiaali ja terveysvaliokunta sai näitä hallituksen esityksiä joita nyt käsittelemme jo tämän päivän aikana käsittelyyn valiokunnassa edustaja essayah kysyi näistä asiakashyvityksistä työeläkevakuutusyhtiöt eivät voi antaa asiakashyvityksiä siltä osin kuin hyvityksiä on kertynyt maksualennuksen ajalta eli toukokuusta joulukuuhun kaksituhattakaksikymmentä mutta tätä aiemmalta aiemmalta ajalta kertyneitä asiakashyvityksiä voidaan toki antaa juvonen ja multala kiinnittivät huomiota hyvin pärjääviin yrityksiin kysyitte tarvitseeko heidän osallistua tähän maksualennukseen mutta kuten edustaja rehn kivi jo tässä oikeastaan vastasikin niin me olemme nyt pyrkineet tekemään toimia jotka ovat hallinnollisesti toimeenpantavissa mahdollisimman kevyesti ja joutuisasti edustaja multalalle vielä totean että yrittäjiä itseään tuetaan muilla keinoilla joista ministeri lintilä ja ministeri haatainen vastaavat joten yel maksuja ei oteta tässä yhteydessä valtion edustaja kiljunen te kysyitte asiakashyvitysten tarpeesta ylipäätään mutta täytyy todeta että kun tässä todella kiireisellä aikataululla näitä esityksiä teemme niin emme tässä koronakriisin tilanteessa tähän vastaavaan esitykseen mistä puhuitte ole voineet arvioida tätä asiaa perinpohjaisesti edustaja laakson puheenvuoroon toteaisin että tässä tietysti nyt yritetään koota pienistä palasista pakettia jolla voitaisiin mahdollisimman hyvin helpottaa yritysten tilannetta tässä erittäin vakavassa tilanteessa ja tämä esitys jota tällä hetkellä käsittelemme täällä salissa on yksi osa tätä pakettia kokonaisuutena

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta on kyse työttömyysturvaa tarvitsevien ihmisten taloudellisen aseman parantamisesta

sisältyvät työelämälainsäädännön joustavoittamista koskevat ehdotukset joilla on vaikutusta yksityisen sektorin työntekijöiden tilanteeseen lomautusmenettelyssä nyt käsittelyyn tulevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan että työttömyysetuuden maksamisen käynnistymisen yhteydessä asetettavalta omavastuuajalta joka on viisi työpäivää tai sitä vastaava aika maksettaisiin työttömyysetuutta peruspäivärahana ansiopäivärahana tai työmarkkinatukena tämä muutos parantaisi työttömyysturvan saajien taloudellista asemaa työttömyyden tai lomautuksen alkaessa valtio vastaisi omavastuuajalta maksettavan työttömyysetuuden rahoituksesta näin muutos ei heikennä työllisyysrahaston tai työttömyyskassojen taloudellista tilannetta lisäksi lyhennettäisiin palkansaajan työssäoloehtoa joka on edellytys perus tai ansiopäivärahan saannille yrittäjän ei omistavilla perheenjäsenillä työssäoloehto olisi kaksikymmentäkuusi kalenteriviikkoa kun se on nyt viisikymmentäkaksi kalenteriviikkoa muiden palkansaajien työssäoloehto olisi kolmetoista kalenteriviikkoa kun se nyt on kaksikymmentäkuusi kalenteriviikkoa tämä muutos helpottaisi perus tai ansiopäivärahalle pääsemistä ja vähentäisi työmarkkinatuen saantia esityksessä ehdotetaan lisäksi että lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluttaisi työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa joka henkilön työhistoriasta ja myös iästä johtuen on joko kolmesataa neljäsataa tai viisisataa päivää tällä muutoksella huolehditaan siitä että meidän eräänlainen kansallinen erikoisuutemme jossa lomautustilanteessa ihminen siirtyy työttömyysturvalle ei kuluta turvan kestoa tässä epävarmassa tilanteessamme siis parantaisi turvaa jos työttömyys pitkittyisi lisäksi valmistelun aikana on kuunneltu sitä arjen toimeenpanotyössä esiin noussutta huolta mitä tapahtuu lomautetuille jos lomautus perustuu työnantajan aloitteesta tehtyyn sopimukseen näissä tilanteissa oikeus työttömyysturvaan voi jo nyt syntyä jotta tulkintahaasteilta vältyttäisiin tässä kokonaisuudessa nostetaan ja avataan lain tasolla soveltamiskäytäntö jonka pitäisi olla vakiintunut ja joka vastaa sosiaali ja terveysministeriön työttömyyskassoille antamia ohjeita että työttömyysturvaoikeus voi perustua myös työsopimuslaissa tarkoitettuun sopimuslomautukseen esitys liittyy vuoden kaksituhattakaksikymmentä toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja ne ovat voimassa kuudes seitsemättä kaksituhattakaksikymmentä saakka muutoksia sovellettaisiin kuudestoista kolmatta kaksituhattakaksikymmentä alkaen siis esitetään tulevan voimaan taannehtivasti ja ne vaikuttaisivat jo silloin jos lomautusmenettely olisi alkanut ennen lain esitettyä voimaantuloa joka on mahdollisimman pian muutosten soveltamista on sovitettu yhteen tuon mainitun hallituksen esityksen kaksikymmentäkuusi kautta kahdentuhannenkahdenkymmenen muutosten kanssa ja tämän hetken näkymä on että kesäkuun loppuun muutoksille on tarvetta esitys kuitenkin huomioi sen että lyhyempää lomautusilmoitusaikaa voitaisiin soveltaa jos kyseinen aika on alkanut viimeistään kolmaskymmenes kuudetta siksi oikeus etuuteen omavastuuajalta ja tavallista lyhyempi työssäoloehto koskisivat myös heinäkuun ensimmäistä viikkoa

arvoisa puhemies tämä esitys koskee henkilöitä jotka lomautetaan tai irtisanotaan riippumatta siitä ovatko he määräaikaisessa tai toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa karenssipäivien poistaminen kaikilta joiden työssäoloehto täyttyy on iso kädenojennus jonka työntekijät nyt tarvitsevat viiden päivän omavastuun poistamisella on suuri vaikutus palkansaajan talouteen tämä on reilu teko tässä laissa on myös huomioitu se että kaikkiin siis kaikkiin pätee kolmentoista viikon työssäoloehdon täyttyminen eikä vaadita kahtakymmentäkuutta viikkoa kuten normaalisti aiemmin on myös muistettava turvata kelan ja kassojen toimintakyky jotta voidaan hoitaa byrokratian tuomat haasteet arvoisa puhemies tämä lakiesitys on tasa arvoinen vaikka palkkatulo loppuun niin leipä ja lämpö edelleen

arvoisa puhemies ensinnäkin totean että kannatan kaikkia näitä hallituksen esityksissä olevia konkreettisia esityksiä mutta haluan nostaa esille yhden asian joka on ollut sekä julkisuudessa että täällä salissakin jo useampaan kertaan näinä päivinä työttömyyskassojen ja myös kelan mahdollisuudet käsitellä ripeästi valtava määrä hakemuksia toimeenpanna päätökset ja auttaa ihmisiä ettei käy sillä tavalla että vielä ensi vuonna käsitellään näitä sosiaaliturvan parannuksia jotka ovat aivan elintärkeitä lomautettujen työttömien kannalta heidän toimeentulonsa kannalta tämä on se tärkein viesti minkä haluan sanoa hallitukselle tähän pitää löytää ratkaisuja siihen välttämättä auta mitkään järjestelmäratkaisut tekniset teknologiset ratkaisut jotka vaatisivat vaikka koodausta sitä meillä ei ole aikaa odottaa haluan tuoda tässä keskustelussa esille että sain pari tuntia sitten entiseltä kollegalta entiseltä ministeriltä hannes manniselta tähän ratkaisuehdotusta ja hänen luvallaan kerron mitä hän tässä

minusta yksinkertainen ratkaisu olisi seuraava yksi työnantajat laskevat työttömyyskorvauksen ennakkoon työttömyyskorvausten laskeminen ei voi olla sellaista rakettitiedettä jota esimerkiksi yli kahdenkymmenen työntekijän yritysten palkanlaskenta ei voisi hoitaa kun työttömyyskassa antaa ohjeen ja laskukaavan tältä pohjalta yritykset laskisivat laskisivat korvauksen valmiiksi työttömyyskassalle ennakkopäätöksen tekemiseksi kaksi työttömyyskassoille mahdollisuus ennakon maksamiseen

tähän ehkä haluaisin todeta sen että me emme tosiaankaan pysty tätä on tullut meille tänään tänne käsiteltäväksi ja kiireellisesti pitää viedä tätä eteenpäin ja kun sosiaali ja terveysvaliokunta ei minusta voi ilman erillistä valmistelua tehdä näin isoja muutoksia niin minä toivon että ministeri ja ministeriössä virkamiehet voisivat ottaa tämän ehdotuksen tutkittavaksi aion lähettää tämän sähköpostilla hetken päästä teille sinne tutkittavaksi lopuksi totean että

tämä tällaisena ei pakkovinkkinä mutta minusta tässä oli niin paljon hyviä aineksia että toivoisin että ministeriössä tämän tutkitte ja me olemme valmiita täällä eduskunnassa taas nopeasti käsittelemään jos tästä on

arvoisa puhemies nyt meitä yhdistää se keskeinen tavoite suomalaisten terveys ja toimeentulo on turvattava myös kriisiaikoina ja siksi onkin hienoa nähdä millaisella joustavuudella ja ahkeruudella tämän haasteen pariin on tartuttu oli hienoa kuulla jo heti kun lisätalousarvioesitys tuli eduskuntaan valtiovarainvaliokunnassa kelan kertovan että he olivat jo siinä vaiheessa pohtineet miten voidaan lisätä joustoja miten voidaan käsitellä hakemuksia entistä summaarisemmin eli

helpompaa on sitten myös etuuksia käsitellä ja varmistaa että ihmiset rahansa saavat mahdollisimman nopeasti ehkä se huolestuttava viesti mitä on ympäri suomea tullut on se kuinka palvelujen ovia on suljettu suomalaisilta kun puhutaan kelan toimipisteestä tai sosiaalitoimistoista on tietysti ymmärrettävää että pyritään takaamaan ihmisten turvallisuus ja noudattamaan koronaohjeita mutta on kuitenkin huomioitava että meillä on vaikeimmassa asemassa olevia suomalaisia joilla ei välttämättä ole nyt pääsyä lainkaan netin äärelle kirjasto on voinut olla ainoa paikka missä tietokoneelle pääsee ja nyt on kirjastokin kiinni

tämän aika pienen erityisryhmän tähden olisi tärkeää että edelleen vaikkapa jollain rajatulla aukiololla ihmiset pääsisivät hakemaan välttämätöntä toimeentuloa kelasta ja sosiaalitoimistosta pääsisivät niiden palveluiden ääreen tarvittaessa kasvokkain totta kai turvavälein totta kai riittävin varustein mutta samalla varmistaen että kenenkään toimeentulo ei jää siitä kiinni että nyt nämä uudet etäpalvelut eivät olekaan saavutettavissa

tämä tilanne tekee vaikkapa asunnottomuudelle päihdeongelmille väkivallalle monelle muulle yhteiskunnassa elävälle haasteelle niin korostuu entistä enemmän se kuinka tärkeää on pitää tässä tilanteessa huolta heikompiosaisista nämä eivät välttämättä ole niitä ihmisiä jotka meille sähköpostia lähettelevät ja tänne soittelevat määritelmällisesti puhutaan nyt väestä jolle tällaiset yhteydenotot poliitikkoihin eivät ole ominaisia mutta siitä huolimatta meidän on muistettava heidät ja pyrittävä varmistamaan että myös heidän oikeutensa toteutuvat

tänään pian käsittelyssä olevassa mietinnössä onkin erikseen teroitettu että nyt on tärkeää ohjeistaa kaikkia paikallistason toimijoita siinä että ovien sulkemista ei voida tehdä niin että sitten osalta kaikista vaikeimmassa asemassa olevia suomalaisia katoavat palvelut kokonaan ulottuvilta eli näinäkin aikoina on on tärkeää varmistaa että jokainen todella saa sen välttämättömän toimeentulon toki tähän vaikuttaa myös se miten kelan työttömyyskassojen sosiaalitoimistojen maksatukset saadaan toimimaan siihen moni edustaja onkin kiinnittänyt huomiota ja sinne on varmasti lisäresursseja ja lisämahdollisuuksia tulossa mutta koko ajan kun kun puhutaan työttömyydestä olisi tärkeää muistaa että osalla ei välttämättä ole pääsyä edes näiden

arvoisa puhemies käsittelemme siis hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta nämä ovat tietenkin tässä ajassa tärkeitä esityksiä jos mietitään niin niin tätä meidän koronasuota on tällä hetkellä eletty alle kuukausi ja meillä on jo tällä hetkellä mahdollisesti kolmesataatuhatta lomautettua henkilöä ja kuten tässä sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja edustaja vehviläinen toi näistä tilastotiedoista esiin niin niin lomautettujen määrä on kasvanut yli kymmenellätuhannella viimeisen vuorokaudenkin aikana työttömyyskassan asioista totean vain lyhyesti että on sama huoli minkä edustaja multala toi tässä esiin en lähde sitä puheenvuoroa toistamaan vaikutukset vaikutukset ovat siis todella isoja jos ajatellaan että taloudellisissa vaikutuksissa tuodaan esiin että viime vuonna omavastuujaksoja oli ansioturvassa noin satakaksikymmentäyhdeksäntuhatta ja lomautettuja näistä oli arviolta noin neljäkymmentätuhatta tätä esitystä kirjoitettaessa saatujen talousennusteiden ja työttömäksi kriisin myötä jo tulleiden sekä lomautusuhan alla olevien määrien perusteella voidaan karkeana arviona uusien ansioturvalle päätyvien lomautettujen määrästä pitää noin kahtasataatuhatta henkilöä ja mikäli lisäksi suoraan työttömäksi ilman lomautusta jäävien määrä ansioturvalle nousee kahdellakymmenellätuhannella henkilöllä voidaan omavastuukuukausien lukumääräksi ansioturvan puolella arvioida noin kaksisataakuusikymmentäkolmetuhatta ne ovat todella isoja summia

se että tällä viikolla astui voimaan myöskin laki jossa määräaikaisen työntekijän pystyy nyt ensi kertaa suomessa lomauttamaan tuo myöskin tietenkin sitä painetta tänne puolelle tiedetään että monet sellaiset niin kausityöntekijät kuin muun muassa urheilupuolella seurat valmentajat pelaajat

määräaikaisissa työsuhteissa ja aikaisemmin heitä ei ole voinut ollenkaan lomauttaa mutta nyt kun tilanne on tämä mikä on niin niin lomautukset ovat myöskin siellä puolella toivoisi että pystyttäisiin myöskin sitä urheilu liikunta ja ja vapaaehtoistyön porukkaa ennennäkemättömän nopeasti tulleet lomautukset päälle tukemaan

arvoisa puhemies hyvät edustajat haluan heti alkuun todeta että kyllä tämä huoli on todellakin yhteinen ja me todella teemme hallituksessa töitä että saamme maksatuksen sujuvaksi tässä kriisitilanteessa olemme tällä viikolla pitäneet palaveria kaikkien työttömyyskassojen kanssa sekä kelan edustajien kanssa skype yhteydellä niin kuin tähän aikaan kuuluu edustaja vehviläisen ja malminkin kysymykseen totean että nykylainsäädäntö mahdollistaa jo näiden ennakkomaksujen ja tämän menettelyn sujuvoittamista valmistellaan parhaillaan yhteistyössä toimeenpanijoiden kanssa ja muitakin maksatusta nopeuttavia toimia valmistellaan ja todellakin kaikki ideat otetaan nyt erittäin mielellään vastaan myös nämä ex kollega mannisen ideat otamme sosiaali ja terveysministeriössä vastaan ja ja luemme ne huolella mutta toivon näitä ideoita joita te voitte hyvät edustajat lähettää tämän viikon aikana että saadaan asiaa eteenpäin

maksatusta nopeuttaa ja myöskin toimintatapoja ja lainsäädäntöä uudistaa jotta saadaan maksatus sujuvaksi tämä tilanne on todella äärimmäisen vakava ja me olemme saaneet jo lukuisia ehdotuksia joita on käsitelty nyt yhdessä toimeenpanijoiden kanssa tämän tilanteen helpottamiseksi edustaja suomelalle haluan todeta näistä kelan toimipisteistä että olemme ottaneet tämän vakavasti ja kelan toiminnat ovat sellaisia toimintoja että niitä ei voi pelkästään verkossa hoitaa tai puhelimitse hoitaa koska ihmiset tarvitsevat näitä palveluja ja heillä ei välttämättä ole nettiyhteyttä tai puhelinta sen takia kelan toimipisteissä voi asioida kasvokkain ajanvarauspalvelun turvin varata ajan sinne ja jos näitä kelan toimipisteitä pitää sulkea esimerkiksi siitä syystä että siellä ei ole tarpeeksi resursseja joudumme siirtämään asiakaspalvelijoita myöskin etuuskäsittelyyn tässä tilanteessa niin pitää olla mahdollista akuutissa tilanteessa päästä myöskin sinne kelan toimistoon vaikka sitten ovikelloa soittamalla toimeentulotuki kuuluu ministeri kiurun vastuulle mutta sosiaali ja terveysministeriö on antanut myöskin toimeentulotuesta sen käsittelyä varten uudet suositukset joilla myöskin tilannetta pyritään osaltaan helpottamaan ja kelan ja kassojen osalta voisin vielä todeta että näissä poikkeusoloissa myöskin luottamusloikka on tarpeen arvelen että tähän myöskin edustaja suomela viittasi eli näiden selvitysten määrää on pystyttävä nyt merkittävästi

puhemies kiitos yritän esitellä tänään kaikki esitykset joita hallitus on antanut arvoisa puhemies pääministeri marinin hallitus on linjannut koronavirustilanteen hoitamiseksi suomessa tehtäviä toimenpiteitä joista yhtenä osana työntekijän eläkelain ja yrittäjän eläkelain mukaisten työeläkevakuutusmaksujen maksuaikoihin mahdollistettiin pyynnöstä tehtävä kolmen kuukauden jousto koronaviruksesta aiheutuneet yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat muiden toimialojen ohella merkittävästi merenkulkuun muun muassa rajojen sulkemisen takia ulkomaan matkustajaliikenne on on loppunut lähes kokonaan ja varustamot ovat ajautuneet liikevaihdon voimakkaan vähenemisen takia maksuvalmiuskriisiin myös merimieseläkelain mukaisen eläkevakuutusmaksun osalta tulisi siten mahdollistaa maksuajan jousto ja tällä tavoin helpottaa varustamojen hankalaa taloudellista tilannetta ehdotuksen mukaan merimieseläkekassa voi varustamon pyynnöstä siirtää merimieseläkelain mukaisen eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään kolmella kuukaudella eräpäivän siirtämisen ajalta varustamo ei maksaisi eläkevakuutusmaksulle viivästyskorkoa esityksessä ehdotetulla muutoksella ei arvioida olevan valtiontaloudellisia vaikutuksia ehdotus vähentäisi eläkevakuutusmaksujen viivästyksistä varustamoille muutoin aiheutuvia kustannuksia koska ehdotetun eräpäivän siirtomahdollisuuden ajalta ei tulisi maksettavaksi viivästyskorkoa ehdotettu muutos on väliaikainen ja sitä sovelletaan ajalla kymmenes neljättä viiva kolmaskymmenesensimmäinen seitsemättä kaksituhattakaksikymmentä erääntyviin maksuihin

arvoisa herra puhemies kyseessä on hallituksen esitys joka on sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsittelyssä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merimieseläkelakia esityksen tavoitteena on antaa hankalassa taloudellisessa tilanteessa oleville varustamoille joustoa työeläkevakuutusmaksujen maksamiseen ehdotuksen mukaan merimieseläkekassa voi varustamon pyynnöstä siirtää merimieseläkelain mukaisen eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään kolmella kuukaudella ja ilman viivästyskorkoa esitys on osa toimenpiteitä koronavirustilanteen hoitamiseksi suomessa

on vuoden loppuun saakka tarkoitettu olevan voimassa kiitos

arvoisa puhemies tämä on sisko sille lakiesitykselle joka täällä oli aikaisemmin joka koski ylipäätään

tässä tullaan nyt vastaan varustamoja koska tässä kysymyksessä ovat merimiehet uusin sen saman ajatuksen kuin silloinkin tämä asiakashyvitysjärjestelmä on nyt ilmeisesti tässäkin lakiesityksessä mukana että tässä on meille nyt testi kuinka me voisimme itse asiassa asteittain päästä irti tästä koko asiakashyvitysjärjestelmästä joka ei kuulu meidän eläkejärjestelmämme sisäänrakennettuun luonteeseen

arvoisa puhemies käytän tässä nyt tällaisen yleispuheenvuoron tämä lakiesitys on erinomaisen hyvä kuten kaikki muutkin mitä olette nyt tuoneet tänne tullaksenne vastaan tässä tilanteessa ja näin pikaisella aikataululla mielestäni se on hyvä asia ja tämä on yksi niistä tuo äskeinen mitä käsiteltiin oli sekin niitä ja tässä vielä tulee näitä hyvä että te te olette hyvin nopeasti arvoisa ministeri pekonen vienyt näitä asioita eteenpäin ja ja näitä esityksiä ja me tietysti teemme täällä parhaamme että me viemme näitä sitten yhtä sukkelasti tässä yhteydessä haluan myöskin muistuttaa että kelalta on tullut myöskin pyyntö siitä että taksijärjestöt haluaisivat tulla apuun kuljettamaan koronapotilaita mutta he tarvitsevat siihen säädösmuutoksen jotta niistä olisi sitten mahdollisuus esimerkiksi periä hieman enemmän ehdotan että myös se viedään yhtä sukkelasti eteenpäin mutta luotan teihin ministeri pekonen olette osoittautunut erittäin tormakaksi ministeriksi

arvoisa herra puhemies yhdyn näihin edustaja risikon kiitoksiin myöskin omalta osaltani tämäkin esitys on osa toimenpidekokonaisuutta josta on siis päätetty koronavirustilanteen aiheuttamien haasteiden helpottamiseksi näiden linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on kauttaaltaan suojata väestöä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta tässä kohtaa esityksen tavoitteena on antaa hankalassa taloudellisessa tilanteessa oleville varustamoille joustoa työeläkevakuutusmaksujen maksamiseen koronaviruksesta aiheutuneet yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat merkittävästi myös merenkulkuun koska muun muassa rajojen sulkemisen vuoksi ulkomaan matkustajaliikenne on loppunut lähes kokonaan varustamot ovatkin ajautuneet maksuvalmiuskriisiin ja merenkulun järjestöt ovat sopineet lomautuksista puhemies kiitos tästä esityksestä

arvoisa puhemies tällä hallituksen esityksellä ehdotetaan lisättäväksi työttömyyskassalakiin uusi pykälä koskien kassan kokouksen osallistumistapaa uusi säännös mahdollistaisi osallistumisen kassan kokoukseen teknisiä apuvälineitä käyttäen tekninen apuväline voisi olla muun muassa reaaliaikainen kuva tai ääniyhteys säännös mahdollistaisi kokouksen järjestämisen kokonaan tietoliikenneyhteyksien kautta ilman että osallistujat olisivat läsnä samassa kokouspaikassa esityksen ehdotetaan tulevan voimaan mahdollisimman pian

sanoa tässä että kun eduskuntakin on siirtynyt näihin sähköisiin kokouksiin sähköisiin menettelytapoihin niin kyllä työttömyyskassankin se pitää tehdä mutta alleviivataan nyt vielä kertaalleen sitä että kun työttömyysturvaan on tehty näitä parannuksia

arvoisa herra puhemies hämmästyin kun puheenvuoroni katosi tuosta vaikka olen paikalla en ole etänä mutta onneksi sain otettua sitten uuden puheenvuoron arvoisa herra puhemies tämä lakiesitys on sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja pikana käsitellään ja kysymyksessä on tekninen tekninen muutos esityksessä ehdotetaan työttömyyskassalakiin lisättäväksi uusi säännös koskien kassan kokouksien osallistumistapaa uudessa pykälässä säädettäisiin etäosallistumismahdollisuudesta kassan kokoukseen tämä lisäys tehdään selvyyden vuoksi ja se mahdollistaisi kassan kokouksen järjestämisen teknisiä apuvälineitä käyttäen esimerkiksi laajalle levinneen tartuntataudin oloissa

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies tämä ei ole näitä poikkeustilalakeja vaan kyse on eu lainsäädäntöön tehdyn muutoksen saattamisesta suomalaiseen lainsäädäntöön tämän asian taustalla on se että eu päätti vuonna kaksituhattayhdeksän että hyljetuotteiden myynti eu alueella kielletään siksi että varsinkin kanadassa hylkeitä metsästettiin hyvin julmin tavoin tähän tehtiin kuitenkin poikkeus joka käytännössä mahdollistaa että inuiittien alkuperäiskansan perinteisen metsästyksen tuotteita saa myydä suomi sai aikoinaan tähän sellaisen poikkeuksen koska itämeren hyljekanta on viime vuosina vahvistunut niin että metsästys on osittain perusteltua että käytännössä silloin kun

hylkeitä on kannan säätelemiseksi laillisesti metsästetty niitä tuotteita on myöskin saanut myydä tämä on kuitenkin riitautettu wton riitojenratkaisuelimessä joka totesi että ainoa tämmöinen hyväksyttävä poikkeus on tämä niin sanottu inuiittipoikkeus tämä niin sanottu suomi poikkeus sen sijaan kaatui wtossa ja sen mukaiseksi sitten muutettiin eu lainsäädäntö ja ja nyt on kysymys saman asian saattamisesta voimaan suomen kotimaisessa lainsäädännössä se että hylkeet ovat kaksituhatta luvulla lisääntyneet on sinänsä

osoitus siitä että ympäristönsuojelu toimii nimittäin seitsemänkymmentä viiva kahdeksankymmentä luvulla itämeren hylkeet olivat sukupuuton partaalla suuri osa naaraista oli ympäristömyrkkyjen takia lisääntymiskyvyttömiä onneksi monet toimet sekä kotimaiset että kansainväliset toimet ovat johtaneet siihen että ympäristömyrkkyjen määrä itämeressä on saatu vähenemään se on ihmisten terveyden kannalta hyvä asia että kaloissa on vähemmän ympäristömyrkkyjä kuin silloin aikoinaan pahimmillaan

pyyntiin annetaan lupia ja kalastajat pitävät sitä sitä oman toimeentulonsa kannalta välttämättömänä haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä että kun mennään tarpeeksi kauas ajassa taaksepäin muutaman sukupolven verran niin meressä oli sekä kalaa että hylkeitä paljon enemmän kuin nyt kalastajien toimeentulon kannaltahan kaikkein olennaisin asia on paljonko meressä on näitä kaupallisesti hyödynnettäviä kalakantoja ja sen kannalta taas sitten ratkaiseva asia on se voivatko vaelluskalat lisääntyä niiden luontaisilla lisääntymisalueilla

ainakin eduskunnan ympäristövaliokunta en ole ihan varma onko myös maa ja metsätalousvaliokunta aina kun käsitellään itämeren vuotuisia eu kalastuskiintiöpäätöksiä on todennut sen että näiden kalakantojen vahvistumisen kannalta olennaisin asia olisi saada palautettua kalojen luontaiset lisääntymisreitit eli käytännössä rakentaa kaloille kulkutiet vesivoimalaitosten ohi tärkeimpiin lisääntymisjokiin

arvoisa herra puhemies tosiaan nyt kun käsitellään tätä hyljekauppaa säätelevää lainsäädäntöä se ei millään tavalla liity näihin vallitseviin poikkeusoloihin ja puhun hyvin lyhyesti pääsemme sitten käsittelemään näitä kiireisempiä asioita mutta olkoon tämä nyt osoitus siitä kuinka vahva demokraattisesti johdettu oikeusvaltio suomi on että tällaisiakin lainsäädäntöjä voidaan viedä eteenpäin ja pysymme ainakin siinä aikataulussa minkä euroopan unioni on meille asettanut tosiaan valiokuntahan on ollut omassa käsittelyssään yksimielinen ja siinä mielessä suuri sali voi täällä nyt hyväksyä varmasti hyvillä mielin tämän sinänsä aika teknisluontoisen esityksen tähän lakiin mutta se mihin suomi voisi tietysti pyrkiä vaikuttamaan on eu päätöksenteko tässä asiassa kuten edustaja hassi hyvässä ja monipuolisesti asiaa tarkastelleessa omassa puheenvuorossaan toi esille kun itämeren eri lajien tilaan vaikuttaa hyvin paljon se millä tavoin ihminen alueella toimii niin se että ihminen sitten suosii omalla toiminnallaan erityisesti jonkun toisen lajin toimintaa voi haitata sitten taas luonnon tasapainoa siinä missä sitten esimerkiksi nyt lisääntyvät hyljekannat rokottavat rajusti monien jokien uhanalaisia lohi ja taimenkantoja tässä mielessä eu tason sääntelyä pitäisi päästä muuttamaan siihen suuntaan että kun

kiintiöt jotka vuosittain pyynnille asetetaan saataisiin täytettyä ja näin myös sitten se kalakantojen kestävyydelle tuleva vahinko saataisiin minimoitua tämä vain arvoisa puhemies tällä erää tästä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

arvoisa herra puhemies tästäkin vain sanon lyhyesti että asiaa on käsitelty meillä maa ja metsätalousvaliokunnassa ja eduskunta voi varmasti tämän nyt hyvillä mielin hyväksyä kysymys on enemmän teknisluontoisesta esityksestä mutta valiokunnassa on keskusteltu laajemmin sitten tästä ravinteiden kierron tasapainosta joka on kestävän kehityksen kannalta iso kysymys ja tarvitsemme välttämättä niihin aivan globaalejakin ratkaisuja tulevaisuudessa eun lannoitevalmisteasetukseen liittyvä kansallinen lannoitevalmistelain uudistaminen on tarkoitus aloittaa tänä vuonna toivottavasti meillä yhteiskunta näiden poikkeusolojen jälkeen on valmiina pikimmiten sitten tätä asiaa edistämään ja siinä yhteydessä on sitten tärkeää saada sellaisia kestäviä ratkaisuja lannoitevalmistesektorille että esimerkiksi yhdyskunnissa syntyvät ravinteet saadaan sitten tulevaisuudessa paremmin hyötykäyttöön viljelykseen eivätkä ne päädy esimerkiksi vesistöjä kuormittamaan tämäkin käsittely arvoisa puhemies nyt tällä kertaa hyvin

nyt ollut tänään käsittelyssä useita esityksiä joissa yrityksille on annettu mahdollisuuksia rahoituksellisesti toimia vakaammin kun tämä kriisitilanne on iskenyt rajusti päälle yksi tehokkaimpia keinoja mitä myöskin kansainvälisesti paljon käytetään ovat nämä veronlykkäykset puhuimme jo valtion verotuksen puolella tästä asiasta ja tässä yhteydessä on myöskin veronlykkäysten vaikutuksia kuntatalouteen jota pyritään nyt kompensoimaan tehokkaasti ensimmäiseksi täytyy kiittää hallitusta siitä että näissä asioissa on toimittu todella ripeästi todella ripeästi ja se on se on tässä erinomaisen arvokasta ja

kyllä kaikkia mahdollisia kuntia kaikilla on nyt tässä tilanteessa vaikeuksia suurilla ja pienillä kaupungeilla suurilla ja pienillä maalaiskunnilla on yhteinen intressi nyt varmistaa kuntatalouden kestävyys tämän kriisin ylitse koska aidosti aidosti tämä koettelee monia ratkaisevan tärkeitä peruspalveluja arvoisa puhemies minä pyysin tämän puheenvuoroni jo aikaisemmassa keskusteluvaiheessa tämän päivän kuluessa nämä lykkääntyvät tänne iltaan minun tarkoitukseni oli muutamalla sanalla kommentoida edustaja räsäsen puheenvuoroa ja muidenkin kristillisdemokraattien käyttämää puheenvuoroa siitä että kun tässä kuntatalouksille tulee tiettyjä vaikeuksia tämän kriisin oloissa niin tämä hallituksen linja pyrkiä oppivelvollisuusikää nostamaan pitäisi nyt pyrkiä kumoamaan olisin tätä asiaa debatoinut ja todennut että oppivelvollisuusiän nostaminen on rakenteellinen uudistus jota ei voida lyhytjänteisillä talousargumenteilla kumota jatkaa keskustelua nyt sitä ei kannata jatkaa

puhemies valtiovarainvaliokunta tämän vuoden ensimmäisen lisäbudjetin yhteydessä vauhditti ja kiirehti esityksiä joilla kuntatalouden ongelmia saadaan oikenemaan ja kiitettävällä ripeydellä tämä ehdotus on tullut käsittelyyn sehän tulisi kohtalaisen aikaisin jos ensimmäinen erä saadaan maksuun kesäkuussa ja kun siinä kompensoidaan sellaisia veromenetyksiä jotka tapahtuisivat tilitysten myötä vasta pitkin vuotta niin niin siinä mielessä hyvinkin varhain saadaan tätä tätä liikkeelle mutta paljon tarvitaan lisää ja tärkeätä on että tämä kuntien menetysten kompensointi hoidetaan pääsääntöisesti valtionosuusjärjestelmän kautta kun nämä yllättävät lisämenot ja ja samoin tulonmenetykset koskettavat kaikkia kuntia niin pitää lähteä siitä että mahdollisimman yhdenvertaisella sitten korvataan ja helpotetaan valtion kautta kuntien peruspalveluiden ylläpitämistä tässä on esitetty julkisuudessa kovasti vaatimuksia että yhteisöveron jako osuutta pitäisi radikaalisti muuttaa ja siellä siellä kuntien osuutta kasvattaa mutta sehän on hyvin vaihteleva tämä yhteisövero luonteeltaan ja varsinkin tässä tilanteessa sen pohja romahtaa useissa kunnissa totaalisesti oikeampi reitti on juuri mennä näitten valtionosuuksien kautta ja se että valtio ottaa riskin siitä yhteisöveron rajusta vaihtelusta vuodesta toiseen pitkinäkin aikasarjoina kuntien omaa taloudellista toimeliaisuutta pitää tietysti tukea ja ja myöskin sitä että haetaan näinä aikoina niitä priorisointeja mihinkä ne kuntalaisten veroeurot käytetään näiden peruspalvelujen ylläpitäminen vaikeissakin oloissa on iso testi ja se myös samalla parantaa tämän suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan mainetta ja hyväksyttävyyttä sitten kun päästään normaalimpiin aikoihin pitää sitten myöskin vahdata että että kaikki osallistuvat kykyjensä mukaan yhteiskunnan rahoittamiseen nyt joudutaan järjestämään kriisipaketteja ja jakamaan rahaa aika massiivisia määriä niiden korvaaminen sitten tulevilla ratkaisuilla on on tietysti vaikea asia tärkeätä on että hallitus on myös jo lähtenyt nimeämään tällaista feeniks työryhmää siihen miten sitten noustaan tuhkasta koronan helpotettua tarvitaan sitten taas sekä kunta että valtiotasoa pitämään yllä ja kohentamaan palveluja ja suomalaisen yhteiskunnan toimivuutta

arvoisa puhemies nyt todellakin kunnissa tehdään niitä isoja ratkaisuja joilla koronasta selvitään siellä huolehditaan terveydenhuollosta sosiaalityöstä siitä koulunkäynnin haasteesta mitä etätyöskentely aiheuttaa ja todella pyritään tekemään suomalaisten arjesta mahdollisimman sujuvaa takaamaan oikeus terveyteen ja toimeentuloon myös kriisin keskellä ja kuten valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja koskinen nostikin esiin tähän kaikkeen tarvitaan rahaa ja siksi kuntien talousahdinkoon on puututtava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti tämä hallituksen esitys on vasta ensimmäinen askel isompi pakettihan on tuloillaan mutta jo tämä auttaa ratkomaan niitä kuntatalouden vaikeita tilanteita joita oli toki jo ennen kriisiä mutta joita tämä kriisi on syventänyt

verotulojen putoamisen rinnalla palvelutarve on kasvanut ja sekin on tässä tilanteessa tunnistettava me olemme täältä eduskunnasta käsin pyytäneet ja vedonneet että kunnat edelleen tarjoaisivat tukea ja apua ihmisille että nyt se yksin kotiin jäävä lapsi tai nuori saisi edelleen apua saisi jonkun vaikkapa puhelimitse kiinni että yksikään vanhus ei jäisi ilman seuraa ja ruokaa tänä aikana ja tämä kaikki todella vaatii sitä että yhdessä huolehditaan kuntien toimintakyvystä ja

yhdessä eteenpäin ja miten hyvinvointivaltion perusta saadaan turvattua jatkossakin nythän tässä nimenomaan hyvinvointivaltiota testataan ja ollaan huomattu että se on noussut arvoon arvaamattomaan ja jotta meillä on sitä puskuria jatkossakin niin nyt on todella tärkeää laittaa sekä julkinen talous että kuntatalous kuntoon ja tehdä se niin pitkäjänteisesti että vahingossakaan ei liian rivakalla tasapainottamisella toisaalta vaikeuteta tästä kriisistä selviämistä selviämiseen kun kaivataan niin inhimillistä tukea kuin ihan talouden pyörien pitämistä pyörimässä siellä paikallistasolla kun kuitenkin siitä toimeliaisuudesta ja yrittäjyydestä sitten verotulot tulevat ja sitä kautta varmistetaan että jatkossakin kunnissa saadaan pidettyä hyvinvointivaltiota yllä

arvoisa herra puhemies suomessa kuntatalous oli kriisissä jo ennen tätä pandemian aiheuttamaa aiheuttamaa kriisitilannetta kuntatalous oli viime vuoden tilinpäätösennakoiden perusteella huonommassa jamassa kuin mitä se on koskaan nykyisen kaltaisten tilastojen aikana ollut tämä on valitettavasti hankala lähtökohtatilanne sille että tulevat vuodet ja lähimmät pari vuosikymmentä väestörakenteen muuttuessa tulevat haastamaan sekä kuntataloutta ylipäätään julkista taloutta kaiken aikaa kiristyvällä tavalla ja tässä tilanteessa tämä koronapandemian aiheuttama talouden äkkipysähdys ja siitä koituvat rajut vaikutukset julkiseen talouteen tietysti tekevät koko tästä yhtälöstä entistä haastavamman on todella tärkeää että kun hyvinvointiyhteiskunta käytännössä toteutuu kuntien kautta niin nyt valtiovalta tulee nopeilla toimenpiteillä kuntatalouden tueksi kuntaliitto on arvioinut että puolentoista miljardin isku välittömästi koituu tämän koronapandemian ja siitä seuraavan taloudellisen taantuman

tätä kuntien tarjoamaa palvelukokonaisuutta arvoisa puhemies viimeisenä asiana haluan kuitenkin mainita sen että kun tässä kriisin keskellä on nyt monissa toiminnoissa myös kuntien toiminnoissa jouduttu ottamaan valtava digiloikka pakon edessä niin tästä digiloikasta on syytä pyrkiä pitämään kiinni myös tulevaisuudessa siltä osin kun sillä voidaan tuottavuutta ja palveluitten vaikuttavuutta parantaa

arvoisa puhemies kunnat jotka suomalaisessa yhteiskunnassa kohtaavat ja palvelevat ihmisiä ja yrityksiä päivittäin ja ratkovat näitä koronan mukanaan tuomia ongelmia ovat hädässä on hyvä että hallitus etsii asiaan vastauksia mutta tämä esitys ei mitenkään riitä ministeri täällä istunnossa aikaisemmin kuvasi sitä että kunnille maksettaisiin runsaat viisisataa miljoonaa euroa normaalien valtionosuuksien yhteydessä kompensointia verotulomenetyksistä oletus on että kun tiedetään yritysten pystyvän taas maksamaan ensi vuonna tämä summa summa otettaisiin kunnilta pois eli annetaan ja imuroidaan ensi vuonna takaisin tämä on siis vain hetkellinen hätäapu eikä aidosti paranna kuntien jo valmiiksi vaikeaa tilannetta eikä itse asiassa edes kata koko sitä aukkoa minkä korona kuntien talouteen repäisee kuntaliitto on arvioinut että menojen kasvun ja tulojen romahduksen yhteisvaikutus kuntatalouteen olisi puolitoista miljardia negatiivinen siksi nyt tarvittaisiin kokonaisvaltaisempaa otetta kuntien tukemiseen odotamme että hallitus tuo tulevina viikkoina kehysriihessään ja seuraavassa lisätalousarvioesityksessä päätöksille riittävän vaikuttavan toimien kokonaisuuden kunnille kunnilla on välineitä auttaa ihmisiä ja yrityksiä arjessa jotta luvun karmeat kokemukset voidaan välttää samoin kunnilla on muun muassa investointiensa ja palveluidensa kautta kyky tukea suomea uudelleenrakennuksessa kunnilla ei kuitenkaan helsinki ehkä poikkeuksena ole tällä hetkellä taloutensa puolesta rahkeita tehdä kunnollisia tukitoimia riittävässä laajuudessa ihmisten ja yritysten vuoksi toivonkin että kunnille annettaisiin nyt riittävä tuki jotta ne saavat välineensä laajasti käyttöön yhteiseksi hyväksi ja samoin myöskin tulisi katsoa ihan sairaanhoitopiirien suoraa rahoitusta se olisi yksi tämmöinen konkreettinen väline joka auttaisi tässä terveydenhuollon kriisissä ja toisaalta helpottaisi välillisesti myöskin kuntia tulemme arvoisa puhemies lähitulevaisuudessa julkaisemaan kokoomuksen pelastuspaketin kunnille siitä saa vapaasti ottaa käyttöön ideoita

arvoisa herra puhemies kuntien taloudellinen tilanne on vaikeutunut ja epävarmuus taloudesta kasvaa päivä päivältä on vienyt suomen poikkeusoloihin jotka ovat muuttaneet arkea kaikissa kunnissa tilanne kunnissa oli vaikea jo entuudestaan ja korona on tuonut haasteita moninkertaisesti useissa kunnissa käydään parasta aikaa yt neuvotteluita henkilöstöä lomautetaan ja jopa irtisanotaan nyt käsiteltävässä hallituksen esityksessä todetaan että kunnille osoitetusta uudesta tehtävästä ja yrityksille myönnettävistä verolykkäyksistä koituu kunnille verotulomenetyksiä laskelmien mukaan nämä menetykset ovat suuruudeltaan noin miljoonaa euroa tämän esityksen myötä kunnille tullaan kompensoimaan näistä verolykkäyksistä koituvat kustannukset nämä kompensaatiot maksetaan valtiolle takaisin vuosina kaksituhattakaksikymmentäyksi ja kun yrityksilläkin on puolestaan mahdollisuus takautuvasti maksaa nämä lykkäytyneet verot kunnille kyseessä on siis lainanomainen toimi jolla varmistetaan sekä kuntien että yritysten toimintaedellytykset tämän vaikean ajan yli tämä esitys linkittyy myös muihin yrityksille kohdistuviin kohdistuviin tukitoimiin

oppimisen tuen palveluille kouluissa ja tuleeko tämä lisäämään sosiaali ja terveyspalveluiden tarvetta muun muassa lastensuojelussa tai mielenterveyspalveluiden tarvetta näillä kaikilla on merkitystä kuntien taloudelle entä kuinka verotulot kertyvät jatkossa putoaako kuntien veropohja ja edellytetäänkö kunnilta kuitenkin samanaikaisesti verokompensaation takaisinmaksua tästä syystä toivonkin että kun esityksessä kyse on lainanomaisesta tuesta kuntien tilanne arvioitaisiin tarkoin vuosina kaksituhattakaksikymmentäyksi ja voisiko takaisinmaksun suorittaa mahdollisesti myöhemmin pahimmassa tapauksessa voi syntyä tilanne että kuntien maksuvalmius ei ole toivotulla tasolla toisaalta onko oikein että kunnat joutuisivat maksamaan koronakriisin aiheuttamat kulut tärkeiden palveluiden osalta jos tilanne yhteiskunnassa ei ole parantunut toivotulla tavalla

ja eduskunnan toimet tukevat kuntia mahdollisimman tehokkaasti näissä näissä toimissa täytyy korostua heikoimmasta huolehtiminen myös ennaltaehkäisevästi kuntien tarjoamat tukitoiminnot kouluissa nuorisotoimessa mielenterveyspalveluissa laajemmassa sosiaalihuollossa sekä päihdehuollossa on keskeistä pitää voimissaan myös tämän koronakriisin aikana kriisitilanteet tuovat usein pinnan alla muhineita muhineita vaikeita tilanteita esille ja ihmisille on näissä tilanteissa tarjottava apua vaikka meillä onkin koronakriisi me emme voi toistaa yhdeksänkymmentä luvun virhettä tässä tilanteessa meillä on toimittava tässä kriisissä paremmin kun pidämme kaikki mukana selviämme aina yhteiskuntana paremmin uskon että meillä on siihen kaikki edellytykset tällä hallituksella ja

arvoisa puhemies pohjoismaisen hyvinvointipolitiikan tutkija siv sandberg on aikoinaan sanonut että kunta on hyvä keksintö ja olen kyllä hänen kanssaan todella samaa mieltä kunta on yhteisöllisyyden kehto se on paikka jossa demokratia toteutuu parhaimmillaan erinomaisen hyvin ihmiset asuvat kunnassa meistä jokainen ja siellä tunnetaan ne ihmisten tarpeet siellä myös osataan reagoida tilanteisiin kuin tilanteisiin ja kunnat joustavat sen mukaisesti kuin tarvitsee meillä on ollut jo tähän asti hyvin vaikea tilanne kunnissa taloudellisesti monet kunnat ovat lomauttaneet siellä on voi sanoa erittäin vakava tilanne ollut sen lisäksi meillä on ikääntyneisyyteen liittyviä tarpeita niitä tulee hyvin paljon tässä vuosien aikana ja on jo tullut ja sitten on tietenkin tämä korona siihen liittyen me tarvitsemme todella paljon paljon nyt myöskin rahaa mutta me tarvitsemme paljon tässä edustaja anneli kiljunen käytti erinomaisen hyvän puheenvuoron siitä minkälaisia tarpeita tässä nyt on tulossa lastensuojelutarpeet mielenterveys päihdehuolto tulevat tarvitsemaan todella paljon nyt panostuksia myöskin erikoissairaanhoito ja tietysti toivon että niitä kompensoitaisiin sitten mahdollisimman nopeasti erikoissairaanhoidolle koska monet sairaanhoitopiirit ovat likviditeettiongelmissa jo tällä hetkellä niin arvoisa puhemies ja hyvät kuulijat tässä hallituksen esityksessä mitä nyt käsitellään vähän helpottaa kuntien tilannetta siihen tietysti pitää olla tyytyväinen mutta pitää nyt kyllä muistaa että tämä on täysin ripsiliike suhteessa siihen mitä tarvitaan ja tämäkin on tällainen eräänlainen lainananto ja me tiedämme kuka sen lainan maksaa kun nämä kunnat ovat nyt jo niin heikossa hapessa että ne ovat melkein konkurssissa niin miten ihmeessä te voitte kuvitella että että ne maksaisivat sen tällä aikataululla me tarvitsemme lisää rahaa ja nyt odotankin tietysti että kun kehysriihi tässä nyt on niin siellä sitten se paketti tulee olemaan tässä edustaja ikonen kertoikin että että me olemme kokoomuksessa tekemässä tällaista esitystä siitä miten me näemme miten kuntia pitäisi tukea

hyvien käytäntöjen levittämistä mutta me tarvitsemme myöskin tehtävien arviointia kyllähän itsekin olen ollut viidessä hallituksessa ja joka ikinen hallitus on yrittänyt vähentää niitä tehtäviä mutta eipä se vain ole onnistunut kyllä nyt on otettava lusikka kauniiseen käteen ja ja todella uskallettava tehdä ja varmasti tämä eduskunta on siinä apuna

tässä koronakriisissä ja tässä epidemiassa menty sadan kilometrin matkalta vasta kaksi senttiä nimittäin viime viikolla sanoin että on menty sentti ja nyt on menty kaksi senttiä tässä tulee näkymään vielä hyvin paljon sellaista mitä me emme edes osaa vielä kuvitellakaan siitä syystä sanon että meidän pitää tukea kuntia pitää tukea taloudellisesti mutta myös sillä tavalla että niitä uusia tehtäviä ei ei nyt kerta kaikkiaan anneta koska sehän olisi niin kuin voi sanoa todella kuolemansuudelma niin kuten tuossa aluksi sanoin kunta on hyvä keksintö toivon että

kuin kokoomus kiitos

arvoisa puhemies emmeköhän me kaikki täällä ole kuntapuolueita kuntakenttä on tosiaan ollut taloudeltaan heikossa jamassa jo ennen koronaepidemiaa epidemian arvioidaan heikentävän kuntien taloutta tänä vuonna ainakin puolellatoista miljardilla eurolla tämä ilmenee kuntaliiton kyselystä johon vastasivat kahdenkymmenenneljän suurimman kaupungin talousjohtajat arviot perustuvat kunkin kaupungin tämänhetkiseen arvioon ja käsitykseen epidemian etenemisestä ja saattavat siis vielä nousta valtion kuntien tueksi suunnatulla talouspaketilla on kiire ja on hyvä että sitä myös kiireellä kehysriiheen valmistellaan myös tämä esitys jossa kunnille kompensoidaan verotulojen viivästymiä joita yritysten maksujärjestelyjen vuoksi syntyy osaltaan auttaa kuntien laskevassa verokertymässä monessa kunnassa lomautusratkaisuja on lykätty poikkeusolojen ensimmäiseen arvioituun määräpäivään kolmastoista neljättä asti tärkeää on että konkreettiset tukipäätökset varmistuisivat ennen tätä jotta suurelta osalta kuntasektorin lomautuksia voitaisiin välttyä lomautusten välttämiseksi tärkeää on myös kuntasektorin työntekijöiden joustavuus siirtyä suljetuista toiminnoista mahdollisuuksien mukaan tukemaan niitä kunnan toimintoja jotka ovat ylikuormittuneita tätä työsarkaa varmasti löytyy monessa kunnassa arvioiden mukaan koronavirusepidemian myötä kaupunkien ja kuntien kunnallis ja yhteisöverotulot romahtavat yli seitsemänsataa miljoonaa euroa sote menojen kasvu heikentää kuntataloutta vähintään neljäsataa miljoonaa euroa pelkästään hus on arvioinut laskun kunnille olevan noin kaksisataa miljoonaa tällä hetkellä maksu ja myyntituottojen pieneneminen vähentää kuntien tuloja noin kaksisataa miljoonaa euroa sekin ja lisäksi muut talousvaikutukset noin sata miljoonaa euroa nyt esillä olevat luvut ovat minimiarvioita ja on tosiaan mahdollista että vaikutukset vielä moninkertaistuvat riippuen siitä kauanko epidemia kestää on oleellista että kuntasektorin tukipaketissa huomioidaan todelliset syntyneet kulut sote palveluissa ja verokertymän pudotus ja kompensaatio rakennetaan syntyneiden kustannusten perusteella

sote kulujen lisäksi selkeä kompensoitava kuluerä on hallituksen suosittelemien maksuvapautusten kuten varhaiskasvatusmaksujen perumisen aiheuttama tulojen pudotus koska maamme eri alueet kohtaavat koronan vaikutukset eri tavalla on äärimmäisen tärkeää huomioida tämä myös kuntia tuettaessa esimerkiksi lomautuksista kaksi kolmasosaa koskee tällä hetkellä uuttamaata arvoisa puhemies kuntien taloutta kannattaa nyt tukea jotta ne pystyvät parhaalla mahdollisella tavalla huolehtimaan laadukkaista peruspalveluista ja estämään esimerkiksi lastensuojelun tai muiden heikompiosaisten elämän kriisiytymisen muuten maksamme kalliimpaa laskua inhimillisestä pahoinvoinnista vielä pitkään koronan jälkeenkin

se merkitsee tietenkin veronsaajien kuten kuntien näkökulmasta sitä että verot tilitetään myöhemmin ja tässä on arvioitu että nämä erilaiset veronmaksujärjestelyt pienentävät kuntien verotuloja vuonna kaksituhattakaksikymmentä yhteensä noin viisisataaviisikymmentä miljoonaa euroa nyt tässä on kysymys siitä että kummallista kyllä nykyinen laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ei taivu siihen että maksettaisiin korvausta tämmöisestä kunnan verotulojen viivästymisestä

ja sen takia me nyt teemme tässä tätä lainmuutosta tarkoitus on ensi viikolla annettavassa tämän vuoden toisessa lisätalousarvioesityksessä kompensoida tämä tarkkaan ottaen viisisataaneljäkymmentäseitsemän miljoonaa euroa ja se koskee siis pelkästään näitten veronmaksujärjestelyjen vaikutusta se on selvää että kuntatalouden tilannetta seurataan koko ajan seurataan sitä miten koronavirus vaikuttaa kuntien talouteen tällä ole aivan tiedossa ja varmasti tarvitaan sitten lisää rahaa tulevissa tuon ensi viikon todennäköisen lisätalousarvion jälkeen tulevissa lisätalousarvioissa

edeltäneessä keskustelussa oli jo esillä tämän historiallisuus että ylipäänsä on saatu suomessa yrittäjien työttömyysturvaa koskeva ratkaisu ja näin valtavan nopealla aikataululla juuri tähän koronakriisitilanteeseen sovittaen tämä on oikeastaan toinen kainalosauva siinä parissa jossa toisena on sitten tämä yksinyrittäjien tuki työ ja elinkeinoministeriö valmistelee ja josta sitten on lähipäivinä luvassa tarkemmat kriteerit tuossa aiemmassa keskustelussa oli esillä että tämä voisi olla myös kokeilu siitä minkälainen tavallaan yksinkertaistettu yritystoiminnan keskeytysturva voitaisiin voitaisiin tästä kehittää ihan noin äkkiseltään tulee mieleen senkin kaltainen hybridimalli että kun tunnetusti yrittäjien eläketurva on vajaa valtaosa yrittäjistä maksaa liian pieniä summia ja ja sitten toisaalta valtion tuki on kovin isoksi suhteessa siihen yrittäjien panokseen niin jos yrittäjien eläkejärjestelmään kytkettäisiin tämä keskeytysturva työttömyysturva silloin kun tulee tulee erityisiä ongelmia niin silloin tavallaan lisääntyisi lisääntyisi se intressi pitää yllä kohtuullisen tasoista eläketurvaa ja sen maksamista sitten tällaisten poikkeuksellisten tilanteiden varalta pystyttäisiin rakentamaan yrittäjien toimintaan sopiva sosiaaliturvan malli tästä tulee hyviä ainespuita tulevaan tulevaan sosiaaliturvan kehittelyyn toivottavasti tarkoitetulla tavalla nopeasti pystytään hoitamaan nämä maksatukset kelan kelan kautta jolloin tulee sitä välttämätöntä toimeentulon turvaamista mitä tällä haetaan tämä toimii myös yhtenä osana sitä eduskunnan edellyttämää ravintoloiden ja kahviloiden sulkemisen kompensoimista niiden menetysten korvaamista sehän kasautuu erilaisista nyt tehtävistä päätöksistä ja toivottavasti kohtalaisen pian saadaan myös lakikehikko mikä on sitten se viimesijainen erityistuki jota jota vielä suljettujen ravitsemusliikkeiden omistajille ja ja yrittäjille tarvitaan mutta tämä on merkittävä osa sitä sitä kokonaispakettia jota eduskunta edellytti olin reilut viisitoista vuotta sitten valtioneuvostossa yrittäjyyden politiikkaohjelman ministeriryhmässä silloin otettiin ensimmäisiä askeleita siinä miten yrittäjien sosiaaliturvaa ylipäänsä kohennetaan ja paikataan niitä aukkoja ja työttömyysturvastakin silloin koetettiin rakentaa mallia sen jälkeen on ollut varmaan puoli tusinaa erilaista yritystä toivoisi että tämän kokeilun jäljiltä löytyisi vielä tämän vaalikauden aikana tämmöinen pysyvämpi malli yrittäjien yritystoiminnan keskeytysturvaksi

arvoisa puhemies koronavirus on iskenyt kokonaisvaltaisesti yhteiskuntaamme terveyshaittojen lisäksi kovan kolauksen ovat ottaneet vastaan maamme yrittäjät pahimmat vaikutukset ovat osuneet aluksi matkailuun sitten varsinkin kulttuuri ja viihdealalle kahvila ja ravintolamaailmaan parturi kampaamoihin ja kauneudenhoitoalan yrittäjiin vaatekauppaan ja levinneet näistä nopeasti koko palvelusektorille

oli alle kymmenen hengen yrityksiä pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät valtavan ison osan työvoimastamme ja uudet työpaikat syntyvät juuri pk yrityksiin hallituksen lisätalousarvio ja ja siihen liittyvät esitykset tuovat kipeästi kaivattua tukea pienten yrittäjien ahdinkoon yrittäjien työttömyysturvaan on tehty useita tärkeitä muutoksia esitysten mukaan työmarkkinatukea voitaisiin maksaa ilman omavastuuaikaa päätoimisesti yrittäjänä työllistyneelle henkilölle jonka yrityksessä katsottaisiin päättyneen hyvin laajalle levinneen vakavan tartuntataudin vuoksi yrittäjien työttömyysturvaa laajennetaan vielä niin että yrittäjän päätoimisen työskentelyn voitaisiin tietyin edellytyksin katsoa päättyneen jos yritystoiminnasta saatava tulo on vähentynyt koronakriisin vuoksi raja on tuhatkahdeksankymmentäyhdeksän

voi jatkua muutos koskee kaikkia yrittäjiä yrityksen koosta ja yhtiömuodosta riippumatta yksinyrittäjät voivat myös hakea kahdentuhannen euron tukea kunnilta koronavirustilanteessa nyt olisi tärkeää nopeasti löytää keinot jakaa tätä kuntien kautta ohjattavaa tukea ja turvata läpinäkyvä prosessi ja toimeenpanoresurssit kuntiin hyvä on huomioida myös tuen tarpeen erot ympäri suomea allokoitaessa kuntien jaettavaksi tarkoitettua rahoitusta suljettu uusimaa on ottanut koronaiskun tällä hetkellä raskaimmin vastaan olen täysin samaa mieltä siitä että kunnissa on osaamista ja tietoa näistä tukea tarvitsevista yrittäjistä lisäksi ely keskukset ovat jo hyvin kuormittuneita kuormittuneita muiden yritystukien kanssa pidän näitä esityksiä erittäin tärkeinä on tärkeää että viesti tavoittaa tasapuolisesti tukea tarvitsevat yrittäjät myös vieraskieliset jotta he osaavat hakea tarjolla olevia vaihtoehtoja julkisessa keskustelussa koronan aiheuttamat terveysvaikutukset asetetaan hyvin usein vastakkain taloudellisten vaikutusten kanssa vaikka ihmishenkien pelastaminen on kaiken keskiössä olisi kuitenkin tärkeää huomata että pitkällä aikavälillä taloudellisten tekijöiden vaikutukset esimerkiksi ihmisten hyvinvointiin ovat myös mittavat työttömyydestä johtuva syrjäytyminen ja sosiaaliset ongelmat tulevat yhteiskunnalle yhtä lailla kalliiksi on myös tärkeää pitää huolta maamme yrittäjistä jotta kriisistä selviytymisen jälkeen meillä olisi jälleen elinvoimaisia yrityksiä jotka pystyvät työllistämään suomalaisia ja nostamaan talouden jälleen jaloilleen

käyttöönotosta lisääntyy entisestään ja nyt tehdystä ratkaisusta kerätään tietoa jota voidaan jälkikäteen analysoida osana sosiaaliturvan kehittämistä

arvoisa herra puhemies tiedämme että yrittäjyys kantaa suomea ja nyt tämän kriisitilanteen ajan on todella tärkeää että yhteiskunta pystyy tukemaan yrittäjyyden jatkuvuutta

nyt turvaa ja ihan konkreettisesti leipää pöytään kaikkein pienimpien yritysten osalta kun yrittäjille tulee mahdolliseksi saada työttömyysturvaa mutta hallitukselta kaivataan nyt kyllä konkreettisia toimia myös vähän suuremmille yrityksille jotta saadaan oikeasti rahaa kassaan että päästään pahimman vaiheen yli on tärkeää että hallitus on esitellyt monia

kun valtiovalta toivoo kansalaisilta tietynlaista toimintaa tässä epidemian ja pandemian torjuntatilanteessa toivotaan että vältämme fyysistä kohtaamista pyrimme toimimaan kaikin tavoin niin että virus ei leviäisi yhtään enempää silloin pitäisi valtiovallalta tulla lähes toimialalle kuin toimialalle sen kaltaiset selvät pelisäännöt jotka nyt lailla ravintoloille säätänyt eli halutaanko että liikkeet ovat auki vai eikö haluta että liikkeet ovat auki varmasti samalla tavalla kuin ravintoloidenkin osalta asetuksella voidaan säädellä sitä milloin ja missä jos jotain toimintaa voidaan

arvoisa herra puhemies poikkeusolojen johdosta yritysten toimintamahdollisuudet ovat merkittävästi vähentyneet kuten me jokainen täällä salissa tiedämme koronavirusepidemia ja sen rajoittamistoimet sekä kansalaisten kokema aivan aiheellinenkin pelko virusta kohtaan vähentävät merkittävästi taloudellista toimintaa yhteiskunnassa tällä on ollut merkittävä vaikutus yrityselämään yrityksiltä ovat loppuneet asiakkaat ja kulutus on pysähtynyt tämän ehdotuksen perusteella työmarkkinatukea voitaisiin maksaa päätoimisesti yrittäjänä toimineelle henkilölle jonka päätoiminen työskentely yrityksessä katsottaisiin päättyneeksi olisi vakava tartuntatauti ja juuri se tilannehan nyt on päätoimisen työskentelyn voitaisiin katsoa päättyneen jos yritystoiminnasta saatava tulo on vähentynyt tietyn rajan alle puhemies päätoiminen työskentely voitaisiin näissä katsoa päättyneeksi myös vaikka yritystoimintaa itsessään ei lopetettaisi työmarkkinatuen saaminen ei siis edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista tämä on hyvin merkittävä huomio puhemies tämä muutos on väliaikainen ja sen tarkoituksena on tietysti tukea toimeentulon turvaamista koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana hallitus toki varautuu myös siihen että että tarvittaessa eduskunnan väliaikaiseksi tarkoitetun muutoksen voimassaoloa jatketaan se on hyvin järkevää näinä epävakaina aikoina vaikka nämä ovat tärkeitä ja oleellisia toimenpiteitä nämä ovat kuitenkin myös valitettavasti tämän ajan kuva yrittäjät elävät nyt erittäin vakavia aikoja hallitus on kohdistanut myös lisäbudjetissaan suoraa tukea miljardin euron verran ja toivon että nämä osaltaan tasoittavat ja hidastavat ahdinkoa puhemies aivan lopuksi on hallitus lisäbudjetissaan aivan oikein kuntien kautta jakamassa kahdentuhannen euron lisäpanostuksia ne ne tulevat erittäin tärkeään kohtaan niin partureille kuntosaliyrittäjille kahvilanpitäjille kuin fysioterapeuteille ja niin edelleen itse pohdin yksinyrittäjien kohdalla myöskin sitä olisiko paikallaan myöskin harkita heille elyn tukea myös monet yksinyrittäjät tarvitsevat kehittämisrahoja ja he omaa toimintaansa omaa yritystään omaa yksinyritystään myöskin kehittävät tässä ajassa voimakkaasti eteenpäin ja tässä mielessä myöskin tällainen ely rahoitus saattaisi olla

totean että meillä on tässä täysistunnossa kolme lähetekeskustelua käymättä ja pari mietinnön pöydällepanoa ja sitten on tulossa uusi täysistunto jossa on kaksi perustuslakivaliokunnan mietintöä

arvoisa puhemies valtakunnassa on noin satakahdeksankymmentätuhatta yksinyrittäjää ja heistä erittäin moni työskentelee sellaisilla aloilla joissa koronaviruksen vaikutukset ovat tuntuvat heidän yritystoiminnalleen jopa niin pitkälle että toiminnan edellytykset loppuvat täällä on lueteltu jo näitä aloja kampaamoista fysioterapeutteihin kuntosalien pitäjistä baarien ja kahviloiden pitäjiin ja niin edelleen meillä on iso iso joukko ihmisiä jotka ovat pudonneet tyhjän päälle ja aivan ilmiselvästi yrittäjien normaaliolojen työttömyysturva tällä tavalla pysty vastaamaan tähän kriisiin on hienoa että nyt olemme ottaneet toimenpiteen jolla mahdollistetaan takautuvasti kuudestoista kolmatta alkaen kesäkuun loppuun nyt ainakin tässä vaiheessa tämä työmarkkinatuki tilanteessa jossa ei tarvitse lopettaa sitä yritystä eli tässä tehdään sellainen poikkeuksellinen päätös että yritystoiminnan ei tarvitse päättyä täysin siinä sallitaan jopa tämmöinen hieman päälle tuhannen euron liiketoiminnan jatkuvuuskin jolla jolla sitten se se siemen ikään kuin siellä siellä säilyy nämä ovat erittäin tärkeitä uudistuksia ja on tärkeää että tämä voidaan nyt mahdollistaa ja tullaan selvästi yrittäjiä vastaan kiitos siitä hallituksen ja myöskin eduskunnan edustaja hopsu nosti täällä erittäin tärkeän lisäseikan tähän hyvin monet näistä yksinyrittäjistä ovat ulkomaalaistaustaisia ja nyt on selvä tilanne näille ulkomaalaistaustaisille että heille on hankalampi ylipäätään tunnistaa tämä tilanne tietää siitä että yhteiskunta tulee heitä vastaan siellä ovat myöskin kielirajoitteet vastassa heidän lähestyä sitä kuntaa kelaa tahoja joista tätä tukea voisi saada ja kannattaa muistaa että meillä on yli kymmenentuhatta ulkomaalaistaustaista yksinyrittäjää eli yli kymmenentuhatta

liikevaihto on neljä miljardia euroa tämä on erittäin suuri ryhmä joka tässä on hyvin haavoittuvassa asemassa nyt täytyy myöskin tehdä se että selkeästi pystytään myöskin tulemaan heitä vastaan niin että on olemassa palvelut siten että tämä ontuva kielitaitokaan tässä tapauksessa kynnykseksi ja etteivät ihmiset putoa tyhjän päälle siinä mielessä kiitos edustaja hopsulle siitä että nostitte tämän asian esille

puolesta tämä täytyy tunnistaa erittäin tärkeä aloite olemme tänään käsitelleet myöskin työntekijöiden tilannetta vastaavalla tavalla työttömyysturvan osalta hienoa että hallitus toimii ripeästi

arvoisa herra puhemies tämä on merkittävä pikauudistus niin kuin tässä on moneen kertaan todettu ehkä itselleni tässä kaikista merkittävintä on se että kaikki yrittäjät ovat samalla viivalla ja ja työttömyysetuuden saaminen edellyttää että henkilö ilmoittautuu kokoaikatyötä hakevaksi työttömäksi työnhakijaksi tämä lause ehkä kertoo sen koko tämän paketin kokonaisuuden päivällä kuitenkin oli puhetta myös ammattiurheilijoiden roolista ja heihin myös edustaja multala viittasi ja toivonkin itse että myös tämä kortti katsotaan jatkoa ajatellen toivon myös että tulevaisuudessa ja nyt tätä lakiesitystä eteenpäinvietäessä seurataan että kelan resurssi on riittävä tässä muuttuvassa tilanteessa on pystyttävä keventämään

ja sujuvoittamaan koko kokonaisuutta ja sitten se tiedottaminen sen täytyy olla selkeää ja järkevää ja oikea aikaista niin että jokainen yrittäjä sitten varmasti saa oikea aikaisen ja oikean

arvoisa puhemies tätä hallituksen esitystä joka sinällään on on kannatettava aikaisemmin jo täällä salissa käsiteltiin eli tässä pyritään nyt mahdollistamaan täällä jo olevien

ulkomaalaisten työntekijöiden työn tekeminen ikään kuin nykyisistä rajoituksista piittaamatta työpaikan vaihtaminen mikä on tietenkin järkevää

ja moni muu näistä esityksistä nostaa hyvin esiin sen meidän yhteiskunnassamme olevan ongelman että monessa kohdin meidän ei välttämättä kannata tehdä kaikenlaisia töitä tässä yhteiskunnassa nyt meillä on kriittisillä aloilla esimerkiksi maataloudessa paljon sellaisia töitä joihin ei löydy työntekijöitä ja siitä on merkkinä se että monet näistä työntekijöistä ovat sellaisia että he tulevat tänne kausityöntekijöiksi ja sitten lähtevät sen jälkeen takaisin kotimaahansa on sinällään hyvä asia että meillä löytyy normaalioloissa sellaisia työntekijöitä jotka tulevat tänne kausityöntekijöiksi mutta on huolestuttavaa jos tässä tilanteessa jossa meillä tulee olemaan paljon joko lomautettuja tai jopa työttömiä henkilöitä meillä on samanaikaisesti kova työvoimapula toisilla aloilla tämä kohtaanto ongelma pitäisi jollain tavalla pystyä tässä tilanteessa nopealla aikataululla ratkaisemaan ja ehkäpä tästä poikkeustilanteesta tulee meille jotakin sellaista hyötyäkin että sitten kun lähdetään sorvaamaan tulevaisuuden sotu uudistusta eli uudistamaan suomalaista sosiaaliturvaa niin pohditaan miten mahdollistettaisiin se että työn tekeminen olisi aina kannattavaa eli vaikka se palkka olisi pieni niin se työ kannattaisi vastaanottaa ja sitten se ikään kuin jäljelle jäävä osuus siitä toimeentulosta mahdollistetaan muulla tavoin tai tehdään sitten jopa montaa työtä yhtä aikaa jos niikseen tulee tästä hyvä esimerkki jonka nostin esiin yhdistettynä tuohon aiempaan esitykseen työttömyysturvan mahdollistamisesta yrittäjille

urheilijat ammattiurheilijat silloin kun sosiaaliturvaa tai työttömyysturvaa ei käytännössä ole kuten ammattiurheilijoiden osalta on tilanne hyvin pitkälti niin silloin silloin tullaan sellaisiin tilanteisiin kuten esimerkiksi oululainen jalkapalloseura on ilmoittanut että he tulevat hakeutumaan kausityöhön maatiloille ja ovat valmiita tekemään raskastakin työtä hyvä hyvä niin mutta se vain osoittaa sen että että silloin kun ei ole mitään työttömyysturvaa olemassa ja toimeentulo on jostain hankittava niin silloin lähdetään töihin töihin myös semmoisiin hommiin tuntipalkka on hyvin pieni sen takia toivonkin että hallitus myös tähän asiaan kiinnittää huomiota koska kyllä minä toivon ja uskon niin että me haluamme että meillä on jatkossakin ammatikseen urheilevia urheilevia ihmisiä tässä maassa moni pitää kuitenkin urheilua tärkeänä ainakin itse näin koen ja sen vuoksi koen että on tosi tärkeätä on mahdollisuus ammattiaan harjoittaa ja niinhän he tekevätkin vaikka he muitakin töitä sitten tässä ohessa toimeentulonsa pitimiksi tekisivätkin sinällään tämä hallituksen esitys joka tässä nyt on on annettu määräajaksi ja ja näin on näin on hyvä tässä tosiaan pyritään mahdollistamaan se että meillä löytyisi enemmän työntekijöitä siihen työvoimapulaan mutta tämä ei tule riittämään toivottavasti hallitus nyt pohtii sitten niitä muita ratkaisuja joilla joustavasti voidaan esimerkiksi kaikki ne kesätöitä vaille jäävät opiskelijat ja nuoret mahdollisimman joustavasti saada töihin semmoisille aloille joissa työvoimapulaa akuutisti

on
arvoisa herra puhemies lähetekeskustelussa oleva hallituksen esitys on selvästi kiireellä laadittu ja lyhyydestään huolimatta huomattavan sekava aikataulu ei anna eduskuntaryhmille mahdollisuutta analysoida esitystä riittävällä tavalla esitystä perustellaan koronapandemian ja torjuntatoimien synnyttämällä työvoimapulalla huoltovarmuuden kannalta keskeisillä aloilla etenkin maataloudessa kevättyöt tiloilla ovat ja yrittäjien täytyy tietää saavatko he työvoimaa vai eivät tässä mielessä asia on kiireellinen ei ole kuitenkaan asiallista että kiireen varjolla pyritään edistämään joitain pidempiaikaisia agendoja kuten halpatyövoiman maahantulon helpottamista perussuomalaiset pitävät erittäin perusteltuna että maassa jo olevia ulkomaalaisia pyritään rekrytoimaan niille aloille joilla on akuutti pula työntekijöistä pääkaupunkiseutu on pullollaan ravintola ja siivousalalle tuotuja ulkomaalaisia jotka on nyt pantu kilometritehtaalle on sietämätöntä jos he siirtyvät kuormittamaan toimeentulotukijärjestelmää jo tällä hetkellä neljäkymmentä prosenttia pääkaupunkiseudun toimeentulotuista maksetaan ulkomaalaisille näiden ihmisten työllistymistä maatalouteen ei tietenkään pidä estää ainakaan byrokratialla lainsäädännöllä hallitus ei kuitenkaan itse näytä kovin optimistiselta esityksensä suhteen puutarhasektorilla vuosittainen ulkomaisen työvoiman tarve on noin kuusitoistatuhatta henkeä tämän esityksen työllisyysvaikutusten arvioidaan jäävän joihinkin satoihin syynä on muun muassa se että hallituksen oman arvion mukaan vain pieni osa kyseeseen tulevista henkilöistä haluaa työskennellä huoltovarmuuden kannalta kriittisillä aloilla no jos esityksellä ei arvioida olevan mitään käytännön vaikutusta työllisyyteen miksi sitä esitetään ja miksi sillä on niin tulenpalava kiire miksi laki ulottuu myös uusiin oleskelulupiin vaikka maassa on pilvin pimein sekä humanitaarisilla perusteilla tulleita ulkomaalaisia joita pitäisi aktiivisesti rekrytoida töihin arvoisa puhemies perussuomalaiset kannattavat sitä että täällä jo olevat ulkomaalaiset työllistyvät joustavasti kriittisille sektoreille kuten maatalouteen uutta halpatyövoimaa ei pidä eikä lain siksi pidä ulottua uusiin oleskelulupiin sellaisia ei pidä myöntää tässä tilanteessa myös kriittiset sektorit pitää määritellä tiukemmin kuin hallituksen esityksessä esimerkiksi rakennusalalla on paljon suomalaisia työttömiä eikä sinne tarvita lisää halpaduunareita arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat jo esittäneet että mtk aloittaisi pontevan rekrytointikampanjan kroonisesta työttömyydestä kärsivien maahanmuuttajayhteisöjen keskuudessa yleisradio voi varmasti tarjota tässä apua pystyyhän se tiedottamaan koronastakin muun muassa somalin arabian ja kurdin kielellä on irvokasta maahanmuuttajia hehkutetaan huoltosuhteen korjaajina mutta käytännössä heidät sivuutetaan keskustelussa kokonaan silloin kun työvoimaa oikeasti tarvittaisiin olemme myös esittäneet tänään kiireellistä väliaikaista lainsäädäntöä jonka nojalla koronan vuoksi irtisanottu tai lomautettu henkilö voisi ottaa tänä vuonna vastaan kausityötä maataloudesta ilman että tämä leikkaisi hänen työttömyysturvaansa tämä lisäisi työn houkuttelevuutta myös suomalaisten keskuudessa ja parantaisi ihmisten toimeentuloa valtion kannalta se olisi kustannusneutraalia koska tuet maksettaisiin joka tapauksessa keinoja työvoimapulan helpottamiseksi maataloudessa kyllä on mutta ikävä kyllä tämä hallituksen esitys ei niitä juurikaan tarjoa

arvoisa puhemies koronatilanteen vuoksi olemme joutuneet sulkemaan maamme rajat tämä vaikuttaa merkittävällä tavalla talouteen ja yrittäjyyteen negatiiviset vaikutukset heijastuvat myös kirjaimellisesti ruohonjuuritasolle puutarha ja ja maataloussektorille hallituksen esityksen perustelu toteaa että maa ja metsätalousministeriön arvioiden mukaan normaalivuonna puutarhasektorilla ulkomaista työvoimaa on koko vuonna noin kuusitoistatuhatta henkeä tätä kyseistä työvoimaa tarvitaan nyt keväällä taimien istuttamiseen ja siementen kylvämiseen kesällä ja syksyllä sadon korjaamiseen maatalousyrittäjät kipuilevat tilanteessa sillä taimien ja siementen tilaamista ei välttämättä uskalleta tehdä jos työvoiman riittävyydestä ei ole varmuutta tämän takia jos työvoimaa ei saada seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana riittävästi ei välttämättä aiempien vuosien tapaan ole vastaavaa satoa jota syksyllä korjata nyt annettu esitys helpottaa suomessa jo voimassa olevalla oleskeluluvalla olevien kolmansien maiden kansalaisten työnteon jatkamista huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeillä aloilla ja tehtävissä tärkeää on mahdollistaa olemassa olevan työvoiman mahdollisuus siirtyä tehtävästä toiseen mikä nyt on ollut hyvin hankalaa työlupien kohdistuessa vain yhteen tehtävään yhden yrityksen sisällä kun suomeen ei tällä hetkellä voi matkustaa käytännössä muista maista eikä uutta työvoimaa ulkomailta ole käytännössä juurikaan saada on esitys erittäin kannatettava tarvitsemme ratkaisuja esimerkiksi nuorten jotka ovat nyt menettäneet kesätyönsä ohjaamiseksi maataloussektorille kausityöhön moni nuori ei ehkä itse osaa marjanpoimintaan hakeutua tiedotusta tarvitaan lisää lisäapua voimme saada myös kielteisen turvapaikka ja oleskelulupapäätöksen saaneilta ihmisiltä niin kutsutut paperittomat olisivat tärkeä voimavara töissä ja tehtävissä joissa turvaamme maamme huoltovarmuuden hyvin monella heistä on jo työvoimaviranomaisen puolto jonkun alan työpaikkaankin mutta työlupaprosessi on viipynyt ja tilanne on limbo heidän odotellessaan joko työlupaa tai pelätessään pakkopalautusta

maassa jo oleskelevien maahanmuuttajataustaisten osalta

lisäksi heidän osaltaan työnteko oikeuden tulisi alkaa heti ei vasta kolme tai kuuden kuukauden kuluttua samoin jo työskennelleiden uusintahakemusten aivan älytön viime kesänä alkanut kolme tai kuuden kuukauden karenssi on syytä kiireesti poistaa jotta työnteko voi jatkua tauotta

arvoisa herra puhemies tässä pandemiatilanteessa on syytä kiinnittää nyt erityistä huomiota huoltovarmuuteen kun tiedämme että euroopan tärkeimmät ruoantuottajamaat ranska espanja ja italia ovat myöskin ne maat jotka ovat ainakin pandemian tässä vaiheessa joutuneet kaikkein suurimpiin vaikeuksiin sekä kansanterveytensä että kaikella todennäköisyydellä myös kansantaloutensa

voi hyvin muodostua tilanne jossa eurooppalainen normaali ruokamarkkina on tänä vuonna hyvin vahvassa turbulenssissa on aivan ilmeistä että liikkuvuuden rajoitukset ovat voimassa tulevan satokauden ajan ja näin ollen meillä suomessa jossa meillä on sinänsä onneksi hyvä elintarvikeomavaraisuus on syytä tehdä kaikki

korjattua talteen koska tosiaan euroopassa voi olla tilanne että elintarvikemarkkina on hyvin vaikeassa tilanteessa tämän vuoksi on tärkeää että tämä hallituksen esitys etenee täällä eduskunnassa ripeästi ja kolmansien maiden kansalaisilla on mahdollisuus toimia näillä huoltovarmuuden kannalta kriittisillä aloilla ennen kaikkea juuri maataloudessa ja elintarvikeketjussa ylipäätään siellä alkupäässä mihin nyt sitten jää paljon normaalia kausityöntekijäresurssia suomeen tulematta arvoisa puhemies tämä esityshän ei mitenkään riitä paikkaamaan sitä työvoimatarvetta joka alalla on tässä mielessä mtkn esittämä ajatus siitä että kaikki jotka nyt joutuvat lomautetuiksi voisivat työskennellä myös tiloilla viljelyksillä niin että he eivät menetä tätä työttömyysetuuttaan jonka he lomautuksen aikana saavat vaan saavat täysimääräisesti itselleen tämän minkä he näillä tiloilla tehdyillä töillä tienaavat on erittäin tärkeä ja tässä poikkeustilanteessa kannatettava ja toivottavasti hallitus saa siitä esityksen aikaan uskon että se kyllä eduskunnan laajan enemmistön tuekseen saa

arvoisa puhemies meillä on tärkeä ja hyvä esitys nyt keskustelussa varsinkin ruokaturvallisuuden kannalta käsillä on vuoden tärkein aika ruokaturvan varmistamisen kannalta eli uusi viljelykausi päätökset viljelyn laajuudesta tehdään näinä päivinä jos ei ole tehty jo ja samalla maataloutta uhkaa kannattavuusongelman lisäksi jättimäinen työvoimapula poikkeustilanteen takia rajaliikenne on rajoitettu ja moni maa ja puutarhatilayritys on jäänyt tai on jäämässä vaille tarvitsemaansa ulkomaista kausityövoimaa ilman kausityövoimaa merkittävä osa sadosta jää tuottamatta tai korjaamatta lisäksi on vaarana että moni yritys lopettaa toimintansa pysyvästi koko tulevan kesän ja talven ruokahuolto on nyt vaakalaudalla ja on hyvä että hallitus toimii tässä ripeästi ja

mikäli työvoima jää saamatta hyvä että maassa olevan ulkomaisen työvoiman käyttöönottoa helpotetaan tässä salissa on kuitenkin tullut tullut tänään monta hyvää ehdotusta tämä tämä ei kyllä riitä vaan tarvitaan vielä rohkeita ja nopeita päätöksiä niin että ruokaturva

arvoisa puhemies esityksessä säädetään uusista väliaikaisista toimenpiteistä joilla voitaisiin hyödyntää maassa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työpanosta nykyistä paremmin keskeisissä poikkeustilatehtävissä siis jotka jo maassa ovat ja joilla on oleskelulupa minusta tämä kuulostaa varsin fiksulta tässä tilanteessa kuitenkin täällä mainitaan myös rakennusala telakkateollisuus sekä logistiikka ja kuljetusala ja tämä aiheuttaa minussa hämmennystä telakka ja logistiikkapuoli on juuri tämän viimeisimmän viikon aikana molemmat viimeksi tänä aamuna skalin puolesta tullut ulos sillä että heillä työt vähenevät ja sen tähden tämä koko kokonaisuudessa oleva näinkin laaja logistiikka ja telakkateollisuuden osuus hämmentää lisäksi täällä viitattiin rakennusmiehiin ja kun se rakennusalakin on täällä mainittu niin piti tarkastaa että rakennusliiton kassan tiedossa maaliskuussa oli seitsemäntuhannenkahdeksansadanseitsemänkymmenenkuuden ansiopäivärahan saavaa jäsentä joten ei niitä töitä sielläkään ihan pilvin pimein ole

puhemies kun tässä salissa mahdollisesti on niitäkin jotka ovat aika kaukana tästä maa ja puutarhatalouden reaalitaloudesta niin voisin todeta sen että tuolla varsinais suomessa tilanne on jo ihan akuutti siellähän on kasvutunneleissa jo mansikantaimien istutus käynnissä ja ja siinä mielessä tässä ei tässä ei puhuta mistään esimerkiksi kahden viikon päässä olevasta asiasta kannatan tätä hallituksen esitystä se on osa ratkaisua on tietysti hyvä että nämä kausityötodistuksella tai oleskeluluvalla maassa olevat voivat joustavasti siirtyä toisen työnantajan palvelukseen maatilalta toiselle tai tai sitten tarvetta on myöskin siirtyä välillä maatilalta elintarviketeollisuuteen tai päinvastoin riippuen siitä mitä vuodenaikaa eletään tämä tällainen säännöstö voisi olla ihan pysyvä ei ei vain vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuun mutta sitten tästä kausityövoimasta jota suomessakin on ollut jo pitkät ajat tuollainen kuusitoistatuhatta henkeä vuosittain siitähän on kova kilpailu eri eu maissa tästä eu ja eta alueiden ulkopuolisesta työvoimasta sitähän tulee erityisesti ukrainasta mutta tulee myös muista maista jos sitten kuitenkin tässä maailmassa kävisi niin että tätä työvoimaa siirtyy keski euroopan maihin joissa sitä kipeästi myöskin tarvitaan niin kyllähän suomen sitten täytyy olla hereillä ettemme me me jää osattomaksi tässä on puhuttu tuhannestaviidestäsadasta henkilöstä se on kyllä käytännössä aivan liian vähän nämä tilat joille tätä työvoimaa tarvitaan ovat poikkeuksellisen kehittyneitä tiloja käytännössä voi puhua että he ovat liikkeenharjoittajia ja heillä on hyvät karanteenitilatkin näitä ihmisiä varten jos vain he saisivat tulla tänne tässä on kysymys ihan aidosti huoltovarmuudesta vihannesten juuresten marjojen mansikoiden jopa perunan huoltovarmuudesta siinä mielessä kannattaa suhtautua vakavasti en halua olla ennustamassa mitään elintarvikkeitten tuonnin vaikeuksia mutta sekin on mahdollista sitten mitä tulee tähän oliko se nyt perussuomalaisten ehdotus että työttömyysetuuden saajat tulisivat maatiloille palkkaa vastaan niin en sinänsä ota tähän mitään kantaa tietenkään tässä mutta totean vain että silloin pelloilla ja puutarhoissa olisi kahden kerroksen väkeä olisi niitä jotka saisivat sekä työttömyysetuutta että työpalkkaa ja niitä onnettomia jotka saisivat vain työpalkkaa

arvoisa herra puhemies poikkeuksellinen aika vaatii poikkeuksellisia tekoja joudumme täällä tekemään hyvin nopeasti valtavan paljon lakiuudistuksia ja muutoksia jotta voimme kamppailla koronan aiheuttamia vakavia haasteita vastaan virkamiehet kuten myös me kansan valitsemat edustajat pinnistelevät täällä varsin kovissa paineissa ja aikatauluissa käsittelyssä oleva laki on hyvä esimerkki tällaisesta tapauksesta maatalous on ajautunut nopeasti suuriin vaikeuksiin rajoitustoimenpiteiden vuoksi sillä suomalainen maatalous hyvin pitkälle kausityöläisten varassa jota saamme ulkomailta nyt tuota työvoimaa ei ole saatavilla olen viimeksi tänään saanut yhteydenottoja joissa on pyydetty puuttumaan nopeasti ulkomaisen työvoiman lupamenettelyyn ja sen byrokraattisiin ongelmiin tähän asiaan liittyvät ongelmat ovat olleet esillä jo ennen koronaakin kyllä mutta nyt ongelmalle on tehtävä nopeasti jotain tämä muutos ei ratkaise yksin maatalouden yhtäkkistä työvoimapulaa mutta se varmistaa sen että nyt maassa olevat ulkomaiset työläiset voivat mahdollisimman helposti jatkaa töitä mehän elämme ratkaisevia hetkiä suomalaisen viljelyn ja ruokatuotannon saralla niin kuin on jo moneen kertaan tässäkin salissa tänään kuultu maatiloilla eletään suuressa epätietoisuudessa epätietoisuudessa sen suhteen missä mittakaavassa voi viljellä koska työvoimasta ei ole tietoa korona on opettanut senkin että meidän on oltava korkea ja se on pidettävä korkeana miten se pidetään jos työvoimapulan vuoksi ei saada sellaista satoa mitä tarvitaan millä me täytämme varmuusvarastoja nämä ovat äärimmäisen tärkeitä perusasioita joihin on löydettävä ratkaisuja nopeasti kello käy armottomasti esimerkiksi ruotsissa on jo ilmennyt vakavia ongelmia sen vuoksi että elintarvikkeiden suhteen siellä omavaraisuusaste on huomattavasti alhaisempi kuin suomessa entäs sitten kun kriisit jatkuvat pitempään entä sitten kun kriisejä on joka puolella niin kuin nyt on ehdotan yhdeksi ratkaisuksi verkossa tapahtuvaa työnvälityspalvelua johon maatilat voivat ilmoittaa työtarpeistaan miten paljon sitä tarvitaan missä ja minkä laatuista tarvitaan onko majoitusmahdollisuuksia ja ja niin edelleen samalla tavalla työnhakijat voivat ilmoittaa itsestään samassa palvelussa ja siten saataisiin kysyntä ja tarjonta kohtaamaan tällaisen nopean notkean ja kevytrakenteisen palvelun perustaminen verkkoon ei ole teknisesti edes haastavaa ja sellainen saataisiin toimimaan hyvin nopeasti kuopiossa on vastikään perustettu tämänkaltainen verkkopalvelu jonka kautta voi ja hakea hyvin helposti valtakunnallisesti kotimaisten pienyrittäjien palveluja ja tuotteita ehdottamani työnvälityspalvelu olisi hyvin yksinkertaista rakentaa tämän saman perusidean palvelun ja alustan pohjalle käytännössä asia vain pikkusen vaihtuu ensi kesänä nuorten kesätyömahdollisuudet ovat hyvin vähäiset tässä olisi oiva mahdollisuus saada työtä ja arvokasta elämänkokemusta maataloudesta voi löytyä myös mahdollisuuksia esimerkiksi yksinyrittäjille jotka voisivat tehdä töitä maatiloilla esimerkiksi alihankintanakin mahdollisuuksia on monia kuopiossa iso ravintola alan yritysrypäs on jo tehnyt jotain tällaista se on lainannut työntekijöitään suuren elintarvikekaupan on selvää että kaikki toimijat hyötyvät tällaisesta toiminnasta eritoten työntekijät samaan tapaan voitaisiin toimia myös maatalouden suhteen työ kiertämään eläviä esimerkkejä tämänkaltaisesta työnvälitystoiminnasta jo löytyy olkoon se se sitten ulkomaista tai kotimaista työvoimaa tätä me juuri tarvitsemme tässä ajassa mainioita esimerkkejä siitä kuinka nopeasti innovatiivisesti löydetään uusia tapoja tehdä ja toteuttaa asioita ja ratkaista ongelmia arvoisa puhemies poikkeuksellinen aika vaatii poikkeuksellisia tekoja tässä olisi yksi sellainen teko jolla voitaisiin olennaisesti vaikuttaa mittavaan ongelmaan ja samalla siihen miten suomi tulee koronasta ja sen jälkeisestä ajasta selviytymään kiitos

arvoisa herra puhemies esitys on kannatettava jo maassa olevien ulkomaalaisten osalta suomessa on tällä hetkellä paljon lomautettuja ja irtisanottuja ihmisiä ja siksi perussuomalaiset ovat tänään ehdottaneet kiireellistä tilapäistä lainsäädäntöä jonka nojalla kausityön tekeminen huoltovarmuuden kannalta tärkeissä tehtävissä ei vuonna kaksituhattakaksikymmentä poista työttömyysetuuksia henkilöltä joka on lomautettu tai irtisanottu töistään koronaepidemian vuoksi kuten aikaisemmin salissa kuultiin valtion kannalta tämä esitys olisi myös kustannusneutraali